arvoisa puhemies hallitus tuo siis eduskunnan käsittelyyn vuoden kaksituhattakuusitoista ensimmäisen lisätalousarvion ja me tuomme sen nyt poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa normaalistihan nämä annetaan eduskunnalle vasta tuossa loppukeväästä syy tälle varhaiselle aikataululle on se että on uusi metsähallitus laki eli ministeri tiilikaisen johdolla valmisteltu metsähallitus laki on paraikaa eduskunnan käsittelyssä ja sen olisi tarkoitus astua voimaan

ja osinkojen perusteella ja vanhan metsähallituksen voiton tuloutusta aikaistetaan niin että alkuvuoden kaksituhattakuusitoista voitto tuloutetaan valtiolle poikkeuksellisesti jo tänä vuonna aikaistettu voiton tuloutus lisää kuluvan vuoden varsinaisten tulojen arviota kymmenellä miljoonalla eurolla metsähallitus lain edellyttämien korjausten lisäksi olemme ottaneet sisään muutamia kiireellisiä muutoksia jotka ovat seuraavat yksi liikennevirastolle esitetään sadankolmenkymmenenkahden miljoonan euron valtuutta solmia palvelusopimus arctia icebreaking oyn kanssa uudesta jäänmurtaja polariksesta

oyn oman pääoman korottamiseen ehdotetaan kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa toiminnan jatkumisen takaamiseksi vaikka siirtyvä rahasumma onkin neutraali peruutettavan summan kanssa siirtyy kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa nyt kuitenkin rasittamaan kehysmenoja kolme hallitus etenee kiireellisesti myös turkille annettavan pakolaisavun koordinoinnin kanssa ja tässähän siis on kyse eu päätöksestä johtuvasta kokonaisuudesta jossa varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi korotettavaksi kahdeksalla pilkku kolmella miljoonalla eurolla ja tämä on meidän

sitten on tukku pienempiä lisäyksiä jotka löytyvät lisätalousarviosta

peltipoliiseihin myös kansallispuistojen perustaminen suomussalmen hossaan ja moilasenvaaralle sekä kuusamon julman ölkyn alueelle tämä kokonaisuushan liittyy meidän sata vuotisjuhlavuoteen ja on yksi hallituksen kärkihankkeista määrärahan lisäys

pilkku yhdeksällä miljoonalla eurolla valtion nettolainanotto on siis tänä vuonna arvion mukaan yhteensä noin viisi pilkku neljä miljardia euroa ja valtionvelkaa tämän vuoden lopulla arvioidaan olevan noin sataviisi miljardia euroa mikä on noin viisikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen tästä seuraa että jakamattomaksi varaukseksi jää lisätalousarviovaraus kolmesataa miljoonaa euroa ja lisäksi vuodelta kaksituhattaviisitoista siirtynyttä jakamatonta varausta on vielä käytettävissä tälle vuodelle sataviisikymmentäyksi miljoonaa euroa

lisäbudjetti tuli tänne käsittelyyn olin aivan varma että hallitus nyt reagoi tähän edelleenkin pahenevaan työttömyystilanteeseen ja on valmis ottamaan konkreettisia toimia työllisyyden

hyväksi me tiedämme että pitkäaikaistyöttömyys on nyt hyvää vauhtia räjähtämässä käsiin ja sehän on seuraus siitä että on leikattu mutta pettymykseksi joudun toteamaan että ei täällä oikeastaan ole mitään tähän aihealueeseen liittyvää kun ministeri esitteli budjetin niin siinä kävi selvästi ilmi että nyt ollaan siinä tilanteessa että puheista huolimatta velanoton määrä vain kasvaa koska työllisyystoimet eivät ole ollenkaan riittäviä ajattelisin niin että tämä tuloratkaisu antaisi mahdollisuuden hallitukselle satsata myös omilla toimillaan työllisyyteen onko tällainen suunnanmuutos odotettavissa tämän kevään aikana

niin kuin valtiovarainministeri totesi tämä tuli kiireisellä aikataululla tähän lisäbudjettiin on pystytty kuitenkin tässäkin aikataulussa sijoittamaan isoja periaatteellisia ja myöskin taloudellisesti erittäin suuria ratkaisuja mutta työttömyyteen työllisyystilanteeseen niin kuin edustaja heinäluoma totesi ei ole aikaa riittänyt paneutua ja sitä täytyy todella ihmetellä eduskunnan budjettivallan ja eduskunnan taloudellisen päätöksenteon kannalta ehkä suurin on kyllä talvivaara kysymys ja vaikka tässä annetaan tämä kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa ja se tapahtuu tällaisena sisäisenä siirtona teknisesti niin on aivan selvää että tähänhän tämä ei jää ja on odotettavissa että jo ennen kesätaukoa eduskunnan edessä on huomattavasti suuremmat vaatimukset talvivaaran pääomittamisesta ja rahoittamisesta olisin toivonut että valtiovarainministeri olisi muutamalla sanalla tätä valottanut koska se on todella iso kysymys

herra puhemies tässä lisätalousarviossa on tärkeitä ajankohtaisia määrärahoja tuossa edustaja uotila viittasi tähän terrafame oyhyn sen tavoitteena on tietenkin sen osalta mahdollisimman hyvä ratkaisu nyt toiminnan turvaaminen ja sitten myöskin valtiovarainvaliokunnalle annettujen selvitysten mukaan minusta oli hyvä kuulla että siinä

on varauduttu kaikkiin eri vaihtoehtoihin parhaillaanhan suomessa tehdään todella tärkeitä sopimuksia työllisyyden parantamiseksi minusta tämmöistä taivastelua mitä edustaja heinäluoma tässä nyt teki voidaan joka istunnossa tehdä mutta kyllä meidän on tärkeätä todellakin saada työllistämisen ja työllisyyden edellytyksiä laajemmin suomessa parannettua valtion

ole kysymys vaan siitä että aika kuluu tiimalasissa hiekka vähenee ja kun hallitus ei itse

on kasvava työttömyys edelleenkin kun täällä aikaisemmin ministeri on sanonut ja moneen kertaan kertonut meille että hallituksen tavoite

me olemme juuri joulukuussa tälle vuodelle talousarvion laatineet työllisyyteen liittyen määrärahoja olemassa tämä tämä lisätalousarvio on selvästikin vastaus näihin muutamaan akuuttiin kysymykseen jotka pitää hoitaa tämän viikon ylivoimaisesti tärkein työllisyyden ja kasvun kannalta oleva prosessi käydään nyt siinä keskustelussa jossa yritetään yhteiskuntasopimus saada aikaan mikäli se saadaan satamaan riittävän kunnianhimoisella

arvoisa herra puhemies leikattiin viime vuodesta tälle vuodelle ja työttömyys on entisestään kasvanut erityisesti pitkäaikaistyöttömyys jos hallituksen tavoite olisi todella pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen ja työllisyyden parantaminen niin ensimmäisessä lisätalousarviossa pitäisi parantaa mahdollisuuksia työllistää ihmisiä luoda työpaikkoja arvoisa puhemies nyt tässä ollaan valmistelemassa metsähallituksen yhtiöittämistä siihen ei ole mitään eun painetta painetta tai velvoittavaa puolta ja sitten samaan aikaan tehdään tätä työmarkkinaratkaisua jota hallitus haluaa kutsua yhteiskuntasopimukseksi tosin tänään hallitus on ilmoittanut että ei sovittu riitä vaikka siinä jo ollaan viemässä pienipalkkaisilta naisilta julkisella sektorilla lomarahoja ja niitä ollaan antamassa yksityisille yrityksille tulonsiirto arviolta

arvoisa puhemies tässä on nyt opposition suulla kovasti toitotettu sitä ettei työllisyyttä hoideta eikä siihen laiteta rahaa mutta jos katsoo nyt valtiovarainministerin esittelyn niin ihan nopeastikin laskien sataseitsemänkymmentä miljoonaa laitetaan nimenomaan työpaikkoihin työpaikkojen säilymiseen satakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa arctia icebreakingille miljoonaa nämä ovat juuri sellaisia asioita joilla hoidetaan työllisyyttä pidetään työpaikoista kiinni mitä tulee tähän metsähallitukseen metsähallitukseen niin tämä aikataulu on tässä metsähallituksen osalta se että tämän keissin täytyy olla hoidettuna kuitenkin huhtikuun seitsemänteentoista päivään mennessä tämä yhtiöittäminen tältä osin on ainut järkevä ratkaisu kaikennäköinen kansalaisten pelottelu suomalaisen kansallisomaisuuden myymisestä on

puhemies elinkeinoministeri olli rehn ei ole pystynyt tässä salissa vastaamaan lukuisiin kysymyksiin siitä miten hallitus pystyy vakuuttamaan yhdenkään sijoittajan puhumattakaan meistä päättäjistä tässä salissa siitä että talvivaaran kaivos pystyisi tuottamaan markkinaehtoisesti voittoa olemme saaneet vain pettyä kerran toisensa jälkeen kysynkin teiltä arvoisa valtiovarainministeri alexander stubb jos nikkelin maailmanmarkkinahinta ei tuplaannu jos kaivoksen prosessien toimivuudesta ei saada vakuuksia jos vaasan hallinto oikeuden päätös viivästyy valmistautuuko hallitus talvivaaran kaivoksen hallittuun alasajoon

talous ja työllisyys ovat kaiken a ja o ja niissä on onnistuttava ja on myönteistä että yhteiskuntasopimuksessa nyt on tahtoa tehdä ratkaisuja ja ja sopimuksia kaikki päätökset joita tehdään tässä salissa pitäisi aina tehdä työn kautta ajatella työtä vai vähentävätkö ne työtä kiitos tässä kuuluu ennen muuta julman ölkyn kansallispuiston perustamisesta suomi sata vuotta kansallispuiston perustaminen on merkittävä asia mutta huoleni liittyy tuohon samaan talvivaaraan vajaa vuosi sitten annoimme kaksisataa miljoonaa rahaa sinne se raha on mennyt nyt annamme kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa ja hetken kuluttua on mennyt se kolmesataa miljoonaa mikä olisi sen

arvoisat edustajat myönnän nyt juuri tähän keskustelun osaan talvivaaraan liittyen muutaman vastauspuheenvuoron ensimmäisenä edustaja turunen ja sen jälkeen edustaja suutari ja sitten edustaja korhonen näillä mennään
puhemies nyt edustaja heinonen käytti oikein oivallisen puheenvuoron mutta täytyy nyt oikaista kuitenkin siinä että tämä kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa ei ole sen kahdensadan miljoonan päälle vaan aivan sitä samaa rahaa joka myönnettiin jo aiemmin se kaksisataa miljoonaa siellä pussin pohjalla on vielä

miljoonaa joka nyt teknisesti käytetään sitten tähän

puhemies todella on niin että tässä on kysymys samasta rahasta tässä terrafamessa vain teknisesti siirretään se pääomaksi

nämä asiat minun mielestäni on syytä käsitellä ihan tarkasti ja ne käydäänkin valtiovarainvaliokunnassa nimenomaan siellä

elinkeinojaostossa ja voisi sanoa että on saatu hyvät selvitykset siitä että se tuotanto on sillä tavalla kasvussa että mikäli maailmanmarkkinahinta kasvaa odotetusti niin meillä saattaa olla ihan hyvät mahdollisuudet sieltä saada myös tuloja ja työllistettyä ne kahdeksansataa kainuulaista mitkä tällä hetkellä siellä ovat töissä

arvoisa puhemies tässä on työllisyysrahoitusta painotettu ja täytyy sanoa että terrafamen lisärahoituspääomittaminen vajaalla neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla on tässä tilanteessa nimenomaan työllisyysrahoitusta niin niin monella tavalla kaivos työllistää tällä hetkellä noin kahdeksansataa ihmistä ihmistä suoraan ja se on maakunnassa jossa työttömiä tällä hetkellä on noin kuusituhatta valtava valtava työllistäjä totta kai tähän liittyy monia kysymysmerkkejä toimiiko liuotusprosessi varmasti mikä on lopputuotteitten nikkelin hintataso vesilupaprosessi on auki eli näitä jos kysymyksiä on paljon mutta voidaan tässä tilanteessa myös kysyä että jos käykin niin että kaikki nämä ongelmat pystytään hoitamaan niin mikä myönteinen merkitys terrafamella on sen jälkeen kaikkien näitten jos ja kun kysymysten jälkeenkin itse olen edelleen vahvasti sitä mieltä että terrafamea on syytä rahoittaa pääomittaa tavalla jota hallitus esittää myönnän
tähän keskustelun osaan vielä yhden puheenvuoron edustaja halmeenpää ja sitten menemme debatissa eteenpäin
arvoisa herra puhemies työllisyys on tärkeä asia ja kainuun työllisyys on tietysti itsellenikin erityisen tärkeä asia kun omasta vaalipiiristä on kyse mutta kovin kalliiksi tällä tavalla työllistäminen valtiolle tulee jos lasketaan mukaan kaikki

mitä talvivaaraan terrafameen on tehty lasketaan mukaan solidiumin sijoitukset finnveran kautta mennyt rahoitus niin kyllä tässä on työllistetty jo yli puolella miljardilla eurolla mutta onko saatu haluttua tulosta markkinaehtoisesti toimivaa kaivosta ja metallia maailmanmarkkinoille on saatu aikaan paljon työtä yksi iso konkurssi ja huomattavia ympäristöongelmia en ole kyllä aivan vakuuttunut siitä että tällä tavalla työllistämisen pitää jatkua mutta jos me siirrymme hallittuun alasajoon kyllä sekin työllistää kainuulaisia vuosikausiksi eteenpäin

puhemies kyllä meidän valtiovarainministeri pitää nyt nostaa kissa pöydälle ja todeta se että meidän pitkäaikaistyöttömyytemme on kasvamassa noin yhdeksäntoista prosenttia ja samaan aikaan te leikkaatte työllisyysmäärärahoja tälle vuodelle meillä on jälleen lisätalousarvio käsillä josta puuttuvat tyystin työllistämistoimet hallitus puhuu työllisyydestä mutta teot puuttuvat täysin

haluan kommentoida ensin yleisemmin tätä lisätalousarviota olen erittäin tyytyväinen siitä että se on tuotu hyvissä ajoin tämän metsähallitus lain edistämiseksi ja meillä on hyviä kohtia tässä useita jotka ovat nimenomaan ajankohtaisia korostan tätä turkille annettavaa apua me paljon kritiikkiä hallituksessa myös siitä että kehitysapua on leikattu no nyt reagoidaan nimenomaan siihen tilanteeseen mikä todellisuudessa on juuri käynnissä annettu apu sinne lähtöalueelle ja sen lähettyville on panos tuotos suhteeltaan huomattavasti tehokkaampaa ja on hyvä että tähän reagoidaan mitä tulee tähän työllisyyteen niin eikö nyt jo ole erittäin selväksi tullut että se on hallituksen ykkösasia se on kaiken meidän suuren suunnitelmamme maali ja kohde ja keskiössä kaikissa meidän keskeisissä ratkaisuissamme tämä lisätalousarvio ei ole se työkalu jolla vastataan tähän ongelmaan tämä on pieni osa suuressa budjetissa kuten jo ministeri totesi kehysriihessä tähän puututaan seuraavan kerran ja koko ajan tulevat ne suuret päätökset ja uudistukset jotka todella ratkaisevat tämän ongelman

arvoisa puhemies me puhumme työllisyydestä mutta samalla kuulimme puheessa että hallitus esittää yhden pilkku seitsemän miljoonan euron lisämäärärahoja peltipoliisien eli valvontakameroiden hankintaan päätöstä perusteellaan muun muassa sillä että hankinta maksaa itsensä nopeasti takaisin lisääntyvien sakkotuottojen muodossa

arvoisa puhemies aivan kuten edustaja terho totesi tällä lisätalousarviolla ei työllisyyttä korvata tai paranneta ja sehän tässä ihmetyttää juuri sen takia että se budjetti jonka kanssa me elämme nyt näyttää jo nyt että kohta työllistämiseen starttirahoihin tarkoitetut rahat uhkaavat loppua sen takia juuri hallituksen omien valintojen takia tässä olisi nyt ollut mahdollisuus ja olisi pitänyt jo muuttaa linjaa mutta arvoisa puhemies se on totta että nyt saatu ratkaisuesitys työmarkkinoilta toteutuessaan antaisi mahdollisuuden hallitukselle tarkistaa linjaansa nimittäin ongelmahan on se että että mahdolliset työehtosopimukset tulevat voimaan vasta vuonna seitsemäntoista kaksi vuotta menee kello käy hakulista ei näy hyväksyykö kokoomus nyt tämän ratkaisun ja aiotteko nyt muuttaa työllistävämpään tasapuolisempaan linjaan hallituksen politiikkaa tulevassa kehysriihessä nyt teillä olisi siihen mahdollisuus jos tästä sopimus syntyy

minä haluan kiittää sdptä kiittää siitä että te lopetitte yhteiskuntasopimuksen kampittamisen ja vastustamisen aivan viime hetkellä nyt meidän yhteisesti pitää huolehtia että se menee myöskin satamaan te te olette kyllä aktiivisesti unohtaneet tämän hallituksen talouspolitiikan kokonaisuuden joka lähtee siitä että yhteiskuntasopimuksen lisäksi toteutetaan toteutetaan rakenneuudistuksia joilla muun muassa sote kustannusten nousua pystytään hillitsemään tulevina vuosina ja nämä kärkihankkeet yksi pilkku kuusi miljardia euroa seuraavien vuosien aikana muun muassa biotalouteen koulutukseen byrokratian purkuun työllistämiseen yrittäjyyteen ja infran parantamiseen tämä muodostaa kokonaisuuden joka tähtää siihen että suomen asiat saadaan kuntoon ja suomi saadaan nousuun siinä toki tarvitaan meitä kaikkia mutta haluan myös sanoa sen että kuten täällä aiemmissa keskusteluissa on todettu opposition vaihtoehdot ovat olleet valitettavasti huteralla tyhjällä pohjalla

arvoisa puhemies en tiedä missä mielikuvitusmaailmassa rantakangas oikein on elänyt jos hän ei ole huomannut että moneen kertaan tarjosimme apua ja näyttää siltä että heti kun hallitus kuunteli oppositiota jäädytti näitä pakottavia lakeja syntyi tilaa ratkaisulle ja nyt näyttää siltä että on mahdollisuus että saadaan ratkaisu aikaiseksi ja vielä edustaja rantakangas mitä tulee tähän höttöön muistanko oikein että te esititte viime kaudella ollessanne oppositiossa että miljoonaa euroa harmaasta taloudesta tuosta vain ilman mitään ohjelmaa pääministeri sipilä varmaan sanoisi että tämä on aikamoista höttöä omalle vaihtoehtobudjetilleen mutta arvoisa puhemies kysymys hyväksyykö kokoomus tämän sopimuksen ja aiotteko te muuttaa linjaa tulevassa kehysriihessä jos tämä nyt syntyy se luo vakautta teillä olisi mahdollisuus ottaa työllistäviä toimia käyttöön tässä ja nyt milloin toteutatte rinteen mallin

herra puhemies työllisyysmäärärahoilla on oma roolinsa työllisyyden kehityksessä mutta kuten esimerkiksi edustajat ala nissilä ja vanhanen ovat täällä todenneet niin luonnollisesti yleinen talouspolitiikka on kaikkein vaikuttavinta tähän liittyy nyt tämä tekeillä oleva laaja työmarkkinasopimus todettakoon nyt ensin kun hallitusta moititaan että ikinä tällaisia neuvotteluprosesseja ja tällaista miinusmerkkistä ratkaisua ei olisi syntynyt ilman sitä että hallitus on painanut päälle tällä sopimuksella tulee olemaan merkittävä työllisyysvaikutus puhutaan kymmenistätuhansista työllisistä mitä sitten tulee kokoomuksen ja hallituksen suhtautumiseen niin hallitus tällä hetkellä tarkastelee syntynyttä neuvottelutulosta tarkastelee sitä julkisen talouden vaikutusten kannalta tarkastelee siltä kannalta pyritäänkö siinä rajaamaan hallituksen toimintaa säästöjen ja uudistusten osalta ja tarkastelee sitä sen osalta mitä paikallisesta sopimisesta on tarkoitettu sen jälkeen hallitus tekee omalta osaltaan lopullisia ratkaisuja

talvivaaran kaivos on tärkeä työllistäjä kainuussa ja ja se puhuttaa paljon meidän vaalipiirissämme mutta tämän lisätalousarvion äärellä herää vakava kysymys milloin veronmaksajien rahan kaataminen talvivaaraan loppuu

että on järkevämpää ja halvempaa käyttää julkiset rahat kaivoksen

herra puhemies aivan ensiksi haluan minäkin yhtyä tuohon edustaja heinosen ihmettelyyn siitä kun lisäbudjetissa on näin merkittäviä asioita kuin tämä metsähallitukseen liittyvä kysymys ja terrafameen liittyvä kysymys että olisi ollut suotavaa että asianomaiset ministerit olisivat myös tässä salissa keskustelemassa näistä asioista valiokuntakäsittely on tietenkin tärkeä mutta tämä on se julkinen areena jolla näitä asioita pitäisi kyetä selvittämään puhemies eri puolilta suomea kuuluu nyt erittäin huolestuneita yhteydenottoja nimenomaan työllisyyden osalta starttirahoista on pulaa ihmisille sanotaan eioota tuolla työvoimapalveluissa siksi haluan kyllä kysyä mitä te ministeri stubb näille nyt työttömänä oleville ihmisille

arvoisa puhemies kansalaisten turvallisuudentunnetta koetellaan nyt niin ulkoapäin kuin myöskin myöskin sisäisen turvallisuuden osalta ja nythän tässä lisäbudjetissa ollaankin poliisitoimintaan ehdotettu yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa lisää kohdistaen tähän

ja siihen liikenneturvallisuuteen ei ollenkaan huono kohde sinänsä tässä tietysti tiukassa tilanteessa pyritään suuntaamaan varoja enemmän toimistotiloista kohti toimintaa ja samalla sitten noin seiniä vähentämällä pyritään myöskin niitä poliisien työpaikkoja säilyttämään mikä mikä on näin työvoimapoliittisestikin tietysti viisautta puhumattakaan sitten sisäisestä turvallisuudesta tietysti täytyy jo kysyä sitä että joko ollaan siinä tilanteessa että poliisimiehiä ei enää voida vähentää vaan että että nimenomaan siihen on jatkossa suunnattava nyt sitten kun kun sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ollaan ollaan työstämässä ja aloittamassa niin tähänkin on on kiinnitettävä huomiota tosin sitten on hyviä kokemuksia myös digitalisaatiosta ja palveluautoista muun muassa keski suomessa on tällainen palveluautojärjestelmä ollut ja siitä on ollut hyviä kokemuksia ja jos valtiovarainministeri tietää tästä jotain

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä työllistämiskysymyksestä ehkä se kuvaa tätä vasemmisto opposition tempputyöllistämisuskoa että täällä penätään joidenkin kymmenien miljoonien määrärahoja budjettiin kun samaan aikaan valtakunnassa käydään nimenomaan ratkaisevaa viikkoa sen osalta saadaanko oikeasti suomen kilpailukykyä pelastettua saadaanko oikeasti nimenomaan niitä työttömiä

työllisyydestä kiinnostuneita niin siinä vaiheessa eduskunnan selvä enemmistö ajaisi sitä että verotuksen painopistettä siirretään nimenomaan työn verottamisesta muihin verolajeihin joilla on pienempi vaikutus kuin työn ja yrittämisen verotuksella tämän maan pelastamisen hankaloittamiseen toivon että tämä näkyy siinä vaiheessa kun veroista päätetään kiitos

puhemies ei se ole mitään tempputyöllistämistä kun joku haluaa aloittaa yritystoiminnan ja tarvitsee siihen starttirahaa tai se että yritys saa tukea siihen että pystyy työllistämään työttömän ihmisen se on nimenomaan niitä toimia joilla ihmiset jotka ovat pulassa työttöminä pääsevät kiinni viime vuonna työllisyysmäärärahat loppuivat kesken kesäkuun alkupuolella ja niitä rahoja leikattiin tähän vuoteen samaan aikaan kun työttömyys on kasvanut ja nyt sanotaan tämä niin sanottu yhteiskuntasopimus kysyisinkin valtiovarainministeri stubbilta että kun työaikaa pidennetään niin miten se lisää työllisyyttä miten työttömät saavat enemmän työpaikkoja tai miten se että se että siirretään ostovoimaa arviolta kaksituhattaviisisataa miljoonaa euroa työntekijöiltä yrityksille

arvoisa herra puhemies nuoriin ja panostaminen on totaalisesti unohtunut hallituksessa tässäkään talousarviossa joka meillä on tänään täällä käsittelyssä ei ole panostettu nuoriin eikä pitkäaikaistyöttömiin lainkaan hallituksen toimettomuus näkyy muun muassa siinä että palkkatukityössä on seitsemäntoista prosenttia vähemmän työkokeilussa kaksikymmentäkaksi prosenttia vähemmän sekä työvoimakokeilussa noin seitsemäntoista prosenttia vähemmän työntekijöitä kuin viime vuonna elikkä hallitus ei todellisuudessa panosta pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin lainkaan me tiedämme että nyt tämä työllisyysmäärärahojen lisääminen ja nuoriin panostaminen on kannattava investointi ja pysyvä syrjäytyminen yhteiskunnasta maksaa jokaisen nuoren kohdalta noin miljoona euroa miten te perustelette sen että te annatte nuorten syrjäytyä kun samanaikaisesti tiedätte että se tulee maksamaan jokaisen nuoren kohdalta noin miljoona euroa mikä on se tulevaisuuteen panostus johon te nyt ministeri stubb suuntaatte

puhemies tämä opposition kritiikki on meille kyllä tuttua jo edellisistä keskusteluista mutta kerrataan kilpailukyky on se mikä tuottaa suomeen yksityissektorin työpaikkoja yksityissektorin työpaikat ovat ne jotka vahvistavat valtiontaloutta eivätkä heikennä sitä näistä teidän keinoistanne voisi päätellä että meillä on aivan eri käsitys siitä kuinka vaikeassa tilanteessa suomi on ja kuinka suuria uudistuksia tarvitaan kun te katsotte yhtä lisäbudjettia ja valitatte että tässä ei ole sitä ja tätä ja tästä puuttuu tämä ja tuo ja mitään ei muka tehdä niin kyllä minä ihmettelen ettekö te ole seuranneet lainkaan mitä muuta hallitus koko ajan tekee juuri tällä viikolla on valmistumassa aivan historiallinen muutos tähän suomen pitkään jatkuneeseen negatiiviseen kierteeseen meillä on tulossa historiallinen käänne ja te penäätte muutamia pieniä miljoonia tässä todellisuudessa meillä on tapahtumassa niin paljon että nyt vaikuttaa enemmän siltä että te ette jotenkin suostu näkemään sitä mitä on tapahtumassa me olemme nimenomaan ratkaisemassa nämä kysymykset

täytyy kyllä ihmetellä tuota tyhjän puheen määrää sampo terho kehuskelee sillä että hallitus on tekemässä historiallisen käänteen mutta mitään konkretiaa ei tule siitä että mikä se käänne on ja miten se tehdään mitä tulee tähän terrafamen edelleenrahoittamiseen niin täytyy sanoa että jos melkein mihin tahansa kainuussa suunnattaisiin nuo samat määrärahat niin saataisiin enemmän työpaikkoja kuin pumppaamalla talvivaaran likakaivoon on vaikea löytää vastaavaa ympäristökatastrofia vastaavaa konkurssia vastaavaa likakaivoa ja turhaa hanketta kun vertaa tähän tähän talvivaaraan ainoastaan suomen turhat ydinvoimahankkeet tuntuvat vetävän tälle enää vertoja ja mitä tulee tähän yhteiskuntasopimukseen jota täällä on kiitelty niin siinähän itse asiassa siirretään taas matalapalkkaisilta naisaloilta rahaa yksityisten yritysten tukemiseen miten hallitus aikoo vastata siitä että kokonaisuus tästä yhteiskuntasopimuksesta on sitten kuitenkin lopulta oikeudenmukainen ettei vain kiusata taas

talvivaaran kaivos ei ole elinkelpoinen ei ole esitetty mitään sellaista ainakaan minut saisi uskomaan että se on tulevaisuudessa elinkelpoinen mitään sellaista en ole nähnyt sitä paitsi koko projekti on auki siinä mielessä että nuasjärven purkuputki ei ole vielä saanut lainmukaista päätöstä jos se kaatuu siihen menee mukkelis koko kaivos tässä on tapahtumassa aikamoisia ympäristörikoksia joiden maksaminen tulevaisuudessa täytyy joka tapauksessa hoitaa nyt valtiovarainvaliokunta on todella kovan paikan edessä heidän täytyy nyt objektiivisesti katsoa mikä tämä tilanne todella on heitetäänkö neljäkymmentä miljoonaa hukkaan tuonne korpeen ilman että siitä seuraa mitään muuta kuin työllisyystulos joka sinänsä on myönteinen mutta ei se ratkaise tätä kysymystä

tässä on kysymys tosiaan sisäisestä siirrosta ja raha on ihan sama annetaanko se nytten sinne joka

mutta nyt sitten huhtikuussa todennäköisesti saadaan vaasan hallinto oikeudelta päätös tästä purkuputken puolitetusta luvasta vaasan hallinto oikeushan puolitti sen purkuputken luvan sinne ja kuormitusta ei ole tällä hetkellä sitten huomattu siinä nuasessa sen enempää minä itse asun siinä rannalla ja siinä talvivaaran

olen kyllä kiinnostunut tästä ympäristöstä ja olen ollut kiinnostunut ympäristöstä aikaisemmin kuin ehkä yksikään teistä olen siellä paikkakunnalla asunut vuodesta

on minun lapsuusmaisemiani että siinä mielessä minä tiedän tämän tilanteen täytyy sanoa että täällä minun mielestäni vouhotetaan tästä asiasta vähän liikaa odotetaan nyt sitten

arvoisa herra puhemies tähän edustaja salolaisen puheenvuoroon voi ehkä lisätä sen että nyt eduskunnalle tarvitaan ulkopuolinen selvitys niin terrafamen kuin tämän koko talvivaaran tilanteen selkeyttämiseksi tässä salissa mutta puheenvuoron pyysin varsinaisesti edustaja kataisen puheenvuoron jälkeen oli kyse poliisien määrärahoista lisätalousarviossa lisätään yksi pilkku seitsemän miljoonaa peltipoliiseihin samaan aikaan oikeitten poliisien poliisimiesten ja poliisinaisten määrä uhkaa kehyskaudella laskea

siis yli tuhannella poliisimiehellä ja naisella korjataanko tämä poliisien määrän taso nyt keväällä kun eduskunnalle tulee hallitukselta talousarvion kehysten tarkistaminen me tarvitsemme sisäiseen turvallisuuteen jotain muutakin kuin katupartioita tai ylipäätänsä tilannetta jossa sisäisen turvallisuuden kokonaiskuva on vielä varsin hahmottumaton
ja nyt ministeri stubb pöntöstä neljä minuuttia debattia jatketaan ministerin puheenvuoron jälkeen sitten vielä kotvan
arvoisa arvoisa puhemies jos sallitte niin nostaisin esille kolme kysymystä jotka debatissa olivat pinnalla ensimmäinen liittyy terrafameen aivan kuten monet edustajat ovat todenneet tämä on oikeasti vaikea kysymys tähän liittyy sekä työllisyys ympäristö että talous vuonna kaksituhattaviisitoista muistaakseni lisätalousarviossa lisäsimme määrärahoja terrafameen ja silloiseen talvivaaraan kaksisataayhdeksän miljoonaa euroa ja tänä vuonna sitten noin miljoonaa tässä on paljon avoimia kysymyksiä ei siitä pääse yli eikä ympäri täällä on mainittu nikkelin hinta meneillään olevat oikeusprosessit se mihinkä me hallituksena tällä hetkellä pyrimme on se että me löydämme kaivokseen terrafameen ratkaisun joka on sekä työllisyyden näkökulmasta taloudellisesti että erityisesti ympäristön näkökulmasta se järkevin tässä ei voi ikään kuin nostaa käsiä pystyyn ja olemme myös tietoisia siitä että jossain vaiheessa on valinta tehtävä se ratkaisu jonka me nyt esitämme tässä talousarviossa

kahdeksasta kymmeneen kävimme läpi niitä yksityiskohtia joita työmarkkinajärjestöt omassa yhteiskuntasopimuksessaan ovat meille esittäneet samalla tapasimme juuri ennen eduskunnan istuntoa suomen yrittäjät ja kävimme keskustelua heidän kanssaan paikallisesta sopimisesta hallituksen tämänhetkinen tulokulma on se että valtiovarainministeriön virkamiehet yhdessä työmarkkinajärjestöjen ekonomistien kanssa tarkastavat niitä lukuja joihinka koko yhteiskuntasopimus työmarkkinaosapuolten näkökulmasta pohjautuu se tapaaminen alkaa muistaakseni tuossa viisitoista piste kolmekymmentä ja toivon mukaan sieltä löytyy sitten ainakin lukujen pohjalta yhteinen sävel hallitus tekee sitten oikeastaan arvionsa kokonaisuuden kannalta ja me peilaamme kokonaisuutta ja erityisesti hallitusohjelmaa eli sitä millä tavalla yhteiskuntasopimus heijastaa hallitusohjelman tavoitteita neljän miljardin euron sopeutuksesta työllisyystilanteen parantamisesta tai vaikkapa yksikkötyökustannusten alentamisesta ja sen pohjalta me teemme hallituksena tästä kokonaisuudesta ratkaisut itse näkisin niin että on kaksi avointa kysymystä joita edelleen tarkastelemme yksi liittyy talousvaikutuksiin eli siihen mitkä ovat tämän paketin talousvaikutukset ja toinen liittyy sitten paikalliseen sopimiseen on hirveän tärkeätä että maltilla katsotaan tätä kokonaisuutta miten sen kanssa voidaan edetä

ymmärrän sen tulokulman jonka oppositio esitti että isossa kuvassa on kyse työn tarjonnasta ja kysynnästä sellaiset suuret rakenteelliset uudistukset jotka avittavat ja parantavat meidän työllisyystilannetta liittyvät paljon paikalliseen sopimiseen ja vaikkapa niihin kannustinloukkuihin joita meillä järjestelmässä on täällä mainittiin muuten vanhemmuuden kustannusten tasaaminen kyllä hallitus tulee viemään tämän eteenpäin näin olemme hallituksen sisäisesti puhuneet tämä on eräänlainen työllisyystoimenpide ja nimenomaan työllisyystoimenpide joka vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla toinen finanssipoliittinen viritys on tietysti julkisen talouden sopeuttaminen täällä peräänkuulutettiin että teettekö muutoksia kehysriihessä kyllä meidän tavoitteemme on edelleen sama eli tavoitteena on julkisen talouden sopeuttaminen neljän miljardin verran ja siten että velaksi eläminen

ja velkaantuminen taittuu viimeinen huomio liittyy veropolitiikkaan joka mainittiin useissa puheenvuoroissa tässä hallituksen tulokulma ei ei ole muuttunut me panostamme sellaisiin toimenpiteisiin jotka lisäävät tässä maassa ahkeruutta eli pyrimme laskemaan työn verotuksen kokonaistaakkaa ja kyllä olen samaa mieltä niiden kanssa jotka totesivat että yhteiskuntasopimus itse asiassa on käytännössä työn verotusta kiristävä toimenpide sen takia me myös tarkastelemme sitä tällä hetkellä tarkkaan viimeinen huomio on se että meidän kokonaistavoitteemme myös verotuksen saralla on se että kokonaisveroaste ei kiristy

minulle jäi hieman epäselväksi nyt hallituksen suhtautuminen tähän paikalliseen sopimiseen kun työministeri lindström julkisuudessa on todennut että tämä malli mitä nyt on neuvoteltu riittää niin onko se valtiovarainministerin kanta vai

joku kolmas kanta joka ei välity nytten sitten tänne eduskunnan keskusteluun tässä kysyn teiltä mikä on valtiovarainministerin kanta suhteessa tähän paikalliseen sopimiseen josta keskusjärjestöt ovat neuvottelutuloksen saavuttaneet toinen asia josta olen hieman että täällä eduskunnassa useampaan otteeseen että otetaan käyttöön tämä malli jossa peruspäiväraha passiivisena päivärahana saatetaan aktiiviseen käyttöön ikään kuin työllistämismäärärahoiksi aktiivisiin toimenpiteisiin ja se ei maksa mitään itse asiassa säästää valtion kustannuksia niin missä tämä viipyy tällä saataisiin työllistettyä niitä tuhansia ihmisiä jotka odottavat sitä työllistämisrahaa aktiivirahaa jotta he voisivat työllistyä palkkatuen muodossa sitä odotetaan nyt siellä kentällä ja toivon että tämä otetaan äkkiä

puhemies edustaja zyskowicz totesi että tämä hallitus on tehnyt sellaista mitä mikään hallitus ei ole aiemmin tehnyt ja niin on tehnyt ei mikään hallitus ei ahon porvarihallitus yhdeksänkymmentä luvulla eivätkä sen jälkeiset hallitukset ole pystynyt vetämään palkansaajia sillä tavalla kölin alta kuin tämä perusporvarihallitus nyt pystyy tekemään vaikka tämä on paljon parempi kuin pahimmat pakkolakiehdotukset niin kyllä tämä tulee olemaan aika vaikea ratkaisu ratkaisu palkansaajajärjestöille ja sen takia muun muassa sak miettii omissa liitoissaan miten miten siihen suhtautuu tänä aamuna kuuntelin kun jyri häkämieheltä toimittaja kysyi että mitä työnantajat antoivat tähän pakettiin

puhemies kyllä tämä viikko tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden myös oppositiolle aidosti ottaa kantaa siihen minkä puolesta ovat mitä vastaan ovat tämä äskeinen edustaja uotilan puheenvuoro kertoi siitä että

työllisyyden hoitoon sinne pitkälle momentille työllisyysmäärärahoille että lisätään rahaa ja valtio valtio työllistää eri tavoin minusta olisi rehellistä nyt että ottaisitte kannan puollatteko tätä neuvottelujen loppuvaiheessa olevaa sopimusta vai ette ja kyllä samaa vastausta odotan myös sosialidemokraateilta edustaja rinne

herra puhemies itse asiassa täältä oppositiosta käsin on ehkä vieläkin vaikeampi arvioida niitä lopullisia kantoja mitä on kun sitä hallituskin joutuu vielä pohtimaan itse asiassa mitä tulee paikallisen sopimisen problematiikkaan kun tätä neuvottelutulosta selaa niin täällä on paikallisen sopimuksen voimaantulo ilman liittotason hyväksyntää hyvää täällä on se että edunvalvojien asemaa pyritään kehittämään työpaikoilla mutta jos ajatellaan niin että työpaikalla tulee riita siitä paikallisesta sopimisesta mikä on niin olisi aika mahdoton tilanne etteivätkö ammattiliitot voisi olla ratkaisemassa tätä asiaa joko työtuomioistuimessa taikka käräjäoikeudessa jos sitoutumaton eli järjestäytymätön työntekijä tekee paikallisen sopimuksen järjestäytymättömän työnantajan kanssa ollaan melko mahdottomassa tilanteessa että kuinka työntekijäpuoli voisi oikeutensa turvata kun joutuisi itse henkilökohtaisesti maksamaan ne oikeudenkäyntikulut joten tässä on vielä paljon pohdittavaa

kun viime viikolla saimme lukea maaraportin

niin siinä oli aika lailla karua kerrottavaa suomi on samassa tilanteessa kuin kreikka meillä menee aivan yhtä huonosti missä on syy syy on siinä mitä tässä maassa on tehty aikaisemmin syy on siinä että asioita ei ole pantu tärkeysjärjestykseen syy on siinä että ei ole otettu niitä rakenteellisia muutoksia käyttöön mitkä olisi pitänyt ottaa käyttöön

arvoisa puhemies en kyllä meinannut uskoa korviani kun kuulin edustaja vanhasen entisen pääministerin puheenvuoron me siis täällä äsken oppositiosta oppositiosta kysyimme käykö tämä paikallisen sopimisen malli kokoomukselle se jäi epäselväksi käykö tämä ratkaisu hallitukselle sen täällä moni todisti että jäi epäselväksi täällä on hallituspuolueiden edustajia jotka ovat aikaisemmin ottaneet kantaa että tätä ratkaisua ei pitäisi hyväksyä ja edustaja vanhanen joka tähän mennessä on sanonut että ei nyt pitäisi sotkea tätä prosessia nyt vaatii täällä jo vastauksia ennen kuin hallituksella on edes omaa kantaa olemassa nyt olisi tärkeää kuulla mikä on hallituksen ja erityisesti kokoomuksen kanta aivan olennainen kysymys on se että kello käy sopimukset tulevat voimaan kaksituhattaseitsemäntoista muodossa missä tahansa ja tässä menee kaksi vuotta hukkaan kun odotamme ja työllisyys työllisyys heikkenee ja työttömyys pahenee jos tämä syntyy teillä olisi nyt vakautta ja näkymää muuttaa hallituksen talouspolitiikkaa työllistävämpään suuntaan ja ottaa käyttöön rinteen malli kyllä tämä on ostovoimalle kova ratkaisu mutta sen takia olemme esittäneet esimerkiksi emu puskureita onko

arvoisa puhemies hallitus ei ole vielä muodostanut kantaa asiaan koska kuten valtiovarainministeri stubb totesi yksityiskohdat ovat vielä auki ja niitä nyt selvitellään katsotaan sitten miltä kokonaisuus näyttää totuus on kuitenkin se että suomea ei nosteta tempputyöllistämisellä se se tie on kuljettu nyt loppuun ja sen vuoksi meillä on tällainen velkataakka kuin meillä on käytännössä ainoa tapa saada kestäviä työpaikkoja on se että pikkuhiljaa markkinataloutta suomeen se tarkoittaa markkinataloutta myös työpaikoille työmarkkinoille ja sitä hallitus tässä osana nyt käytävää yhteiskuntasopimuskeskustelua ja sitä kokonaisratkaisua on pyrkinyt saamaan eteenpäin mutta lisäksi sitä markkinataloutta tuodaan myös muilla tavoin eli tässä puretaan sääntelyä sujuvoitetaan lupaprosesseja ja lisätään aukioloaikoja muun muassa kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen joka oli historiallinen päätös lisää tutkitusti merkittävissä määrin

kyl maar mä oon nyt kauhia hämmästyny kun kuuntelen tätä hallituksen ilmoitusta minä en kyllä aidosti tiedä oletteko te nyt hyväksymässä ja edistämässä tätä sopimusta vai ette ei tuosta valtiovarainministerin vastauksesta erkkikään ottanut selvää mitä te olette tekemässä joku hämärä kuvaus että me tarkastelemme täällä jotakin siinähän on selvä sopimus jonka osapuolet ovat sopineet kun te pyysitte heitä sopimaan hehän eivät tehneet sitä niin että teillä ei olisi ollut mitään osuutta vaan te pyysitte että järjestöt hakevat yhteisymmärrystä nyt se on ja nyt te täällä niin kuin pyöritätte että että vielä tarvitaan jotakin he ovat sopineet että paikallista sopimista edistetään liittojen välisin sopimuksin eikö se ole aika selvää suomen kieltä mikä siinä on hämärää kaikki uskottavuus menee jos ei hallitus tämmöisessä tilanteessa pysty toteamaan että se on valmis hyväksymään tämän sopimuksen

puhemies kun täällä nyt tuntuu olevan epäselvyyttä näistä kannoista niin kerrotaan nyt että kristillisdemokraatit jo eilen sanoi että karkauspäivän kosintaan kannattaa kyllä vastata myöntävästi on aivan selvää että näissä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa eteneminen ja myöskin paikallisen sopimisen yksityiskohdissa eteneminen on äärimmäisen tärkeätä suomen talouden ja työllisyyden kannalta ja aivan keskeistä

sitten sinne työntekijöitten ostovoimaan niin onko hallituksella kehyksissä varaa tulla sitten veronkevennyksellä vastaan ja paikata sitä tilannetta jotta ei käy niin että tosiasiallisesti työn verotus tätä kautta välillisesti lähtee sitten kiristymään ja toisaalta haluan tässä antaa myös myös tunnustusta ruusuja siitä hyvästä että

herra puhemies minäkin haluan aluksi kiittää ministeri stubbia tästä myönteisestä uutisesta uutisesta että hallitus toteuttaa puheena olleen perhekustannusten tasauksen mitä tähän sopimukseen tulee niin demareille on epäselvää mitä kokoomus ja hallitus ja arhinmäelle on epäselvää se miten yleensä tämä sopimus lisää työpaikkoja hallituksen ja kokoomuksen kannalta tärkeätä on juuri se vaikka arhinmäki ei sitä ymmärrä että tämä sopimus lisää työpaikkoja kymmenillätuhansilla enemmällä kuin nyt puheena olevat aktiiviset työllisyysmäärärahat joka tapauksessa hallitus hyvän sopimuksen jatkokäsittelyssä jatkokäsittelyssä haluaa selvennystä vaikutuksista julkiseen talouteen haluaa selvennystä vaikutuksesta hallituksen mahdollisuuksiin tehdä jatkossa erilaisia politiikkapäätöksiä ja haluaa selvennystä siitä mitä työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tämän paikallisen sopimisen osalta tarkoittaneet

ei kannata nyt kantaa huolta siitä ottaako hallitus kantaa tähän koska varmasti se tulee ottamaan kantaa sitten kun tiedetään mitkä ovat sen täsmälliset vaikutukset kilpailukykyyn ja julkiseen talouteen ja mitkä myös sen tämmöiset

kun itse uskallan käyttää sitä sanaa sopimus syntyy niin sen jälkeen tietysti minä koetan malttaa siinä että en muistuta sdptä siitä että te te ette suostuneet missään vaiheessa ottamaan kantaa edes sen tavoitteen puolesta paljonko kilpailukykyä pitää parantaa te ette missään yhteydessä hyväksyneet ainuttakaan niistä käytännön ehdotuksista joita hallitus oli tekemässä lainsäädännön kautta jotta sai tämän

puhemies täytyy todeta että sosialidemokraattinen puolue ei ole osapuoli tässä sopimuksessa siinä ovat palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöt neuvotelleet sopimuksen ja se se on neuvottelutulos jota sitten hallitus on ilmoittanut arvioivansa minulle on epäselvää se miltä osin kokoomus tai hallitus ei ylipäätään ole valmis hyväksymään tätä sopimusta sehän on sen prosessin pohjalta tehty jonka hallitus asetti tavoitteeksi tälle

arvoisa puhemies ensinnäkin jos tämä hallitus aidosti olisi ollut kiinnostunut naisten aseman edistämisestä työmarkkinoilla niin silloin te olisitte jättäneet subjektiivisen päivähoito oikeuden rauhaan ja panostaneet päivähoidon laadun parantamiseen sen heikentämisen sijaan mutta valtiovarainministeri stubb tämä hallitus on linjannut että veroaste ei saa nousta nyt tämä työmarkkinajärjestöjen eilen tekemä sopimus kuitenkin tarkoittaa että palkansaajien veroluontoiset maksut tulevat nousemaan aika merkittävästikin kaikkien palkansaajien kohdalla tämä perittävä raha ei siis siirry valtion kassaan yhteisten palveluiden rahoittamiseksi vaan se siirtyy suoraan yritysten kassaan aikana jolloin yritykset mieluummin maksavat jättiosinkoja kuin laittavat rahaa työpaikkoihin ja investointeihin ollaan tekemässä tällaisia massiivisia tulonsiirtoja palkansaajilta yrityksille eli hallitus lähettää nyt tämän kilpailukykypolitiikan maksun kokonaan palkansaajien maksettavaksi

vastauspuheenvuorot edustajat elomaa harakka ja

arvoisa puhemies jos yhteiskuntasopimus syntyy mitä toivon myös sdpn haluavan olisi se historiallinen aivan kuten edustaja terho tässä painotti kun puhutaan työllisyyden parantamisesta on selvää että työmarkkinaosapuolten kanssa pitää päästä sopimukseen siinä on jokaisen tultava vähän vastaan uskon että sopimus syntyy sen myötä on työhyvinvointiin kiinnitettävä erityistä huomiota työn laatua voidaan entisestään parantaa tämä koituisi työntekijöiden työntekijöiden hyväksi yhtä lailla

puhemies en kyllä uskaltaisi ostaa käytettyä autoa tältä hallitukselta kaupat on tehty kättä on lyöty päälle mutta sitten tuleekin vielä tämmöistä kiemurtelua ja varmaankin vielä jonkinlaista iltalypsyä toinen hämmennystä aiheuttava seikka on se että ministeri stubb on hokenut yhtä ainoaa mantraa verotus ei saa keneltäkään kiristyä nyt ministeri itse myönsi että verotus kiristyy sadoiltatuhansilta tavallisilta työntekijöiltä pienipalkkaisilta julkisen sektorin naisilta niiltä kuuluisilta kätilöiltä

arvoisa herra puhemies kiitokset valtiovarainministerille siitä että tässä lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä toitte tilannekatsauksen tästä työmarkkinaratkaisusta kuten me kaikki tiedämme siellä on vielä avoimia kysymyksiä tässä salissa on tässä vaiheessa turha lähteä niitä aprikoimaan mitä ne ovat me ehdimme

tämän lisätalousarvion työllisyysvaikutukset esimerkiksi terrafamen määrärahan antaminen mahdollistaa sen että siellä alueellisesti työpaikat vielä säilyvät pitää muistaa että terrafame on sataprosenttisesti valtion omistama yhtiö eli nyt me omistamaamme yhtiötä pääomitamme niin että se voi vielä toimia aika näyttää sitten sen mikä sen kaivoksen tulevaisuus on mutta tässä lisätalousarvion yhteydessä sitä asiaa ei

arvoisa puhemies haluan palata vielä tuonne kaukaisempaan puheenvuoroon jossa edustaja kiljunen mainitsi nämä nuorisotyöttömyystilastot ja huolen siitä kuinka paljon yksi nuori maksaa se on aivan totta lasku on yli miljardi euroa jos ei mitään tehdä mutta täytyy myös opposition varmasti ihan rehellisesti tunnustaa se että tämä hallitushan on saanut perinnöksi tämän ongelman mikä nuorisotyöttömyyden osalta ja nuorten syrjäytymisessä on meillä on yli

nuorta aikuista jotka eivät ole saaneet mitään toisen asteen koulutusta tässä vaiheessa vielä kun ovat peruskoulun lopettaneet siellä on valtava savotta ja valtava työ hallitus tekee kaikkensa jotta tullaan kouluttamaan ja luomaan työpaikkoja näille henkilöille ja sen takia hallitus onkin luomassa toisenlaista ammattikoulureformia uudistusta kuten varmasti tiedätte siellä tullaan pureutumaan esimerkiksi osakoulutustyyppisiin koulutuspolkuihin ja työllisyyspolkuihin joita aikaisemmat hallitukset eivät ole halunneet saada aikaiseksi

ministeri stubb joutuu lähtemään virkatehtäviin siis muihin tärkeisiin virkatehtäviin tämä on tavattoman tärkeä ja ennen kuin hän lähtee myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille wallinheimo arhinmäki ja heinäluoma ja sitten ministeri stubb
arvoisa herra puhemies työmarkkinaosapuolet ovat toden totta tehneet oman esityksensä mutta vmn laskelmien mukaan yhteiskuntasopimuksen vaikutukset jäävät kauaksi siitä mitä hallitus alun perin vaati ehkä tämän voisi konkretisoida esimerkillä että hallitus halusi seiväshyppytermein riman kuuteen metriin ja valitettavasti työmarkkinaosapuolet päätyivät kahteen metriin eli kyllä minä ainakin hallituspuolueen edustajana halusin tarkistaa tämän nyt kuinka kuinka tässä jäätiin näin kauas mielestäni on ihan hyvä että tässä otetaan nyt aikalisä ja katsotaan rauhassa kuinka päädyttiin vain kahteen

zyskowicz oli varma että tämä kahden metrin taso tuo kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja mutta mistään muusta zyskowicz ei ollutkaan varma ja sen vuoksi ei halunnutkaan ottaa yhtään mihinkään kantaa

kun kela maksut poistettiin luvattiin että se tuo työpaikkoja ja investointeja kun yhteisöveroa laskettiin sen luvattiin tuovan työpaikkoja ja investointeja ja mitä me nyt näemme ennätyssuuret osingot jaetaan työttömyys vain pahenee ja meillä on täydellinen investointilama miten hallitus lupaa että tällä sopimuksella nyt ei kävisi juuri samalla lailla että osingot vain kasvaisivat entisestään nimittäin maksajinahan tässä ovat tavalliset työntekijät erityisesti pienipalkkaiset julkisen sektorin naiset joiden lomarahoja leikataan vientiyritysten omistajien hyväksi

opposition tehtävä on toki aina kritisoida kaikkea mutta jonkinlainen johdonmukaisuus olisi miellyttävää säilyttää uskottavassa kritiikissä te jatkuvasti olette meitä koko lyhyen hallitustaipaleen syyttäneet siitä että asioita ei valmistella hyvin no nyt kun otetaan edes hetki aikaa katsoa mitä ollaan sopimassa niin te valitatte siitä että nyt taas katsotaan sitä sopimuspaperia mikä on valmistumassa että niinkään ei saisi tehdä te valloitatte tämän koko keskustelun sillä että hallitus ei laita muutamaa miljoonaa johonkin lisätalousarvioon kun me puhumme sata tai tuhatkertaisista ongelmista jotka pitää ratkaista ja niitä juuri ollaan nyt ratkaisemassa te korostatte että hallitus ei saa puuttua mitenkään näihin neuvotteluihin eikä se niihin ole puuttunut emmekä me saa painostaa mitään emmekä olla missään nimessä ansioituneita mistään mitä on syntynyt mutta samaan aikaan te syytätte meitä siitä neuvottelutuloksesta jo etukäteen nyt ennen kuin mitään sopimusta on edes vielä tehty valmiiksi eihän tässä teidän palautteessanne ole mitään tolkkua koko ajan hallitus on työskennellyt suomalaisten työpaikkojen puolesta ja te olette puhuneet tyhjää mistä te syytätte meitä

arvoisa puhemies yleensä on niin että kun edustaja zyskowicz pyytää puheenvuoron niin selviää mikä on kokoomuksen kanta ja se tulee aika ymmärrettävällä suomella mutta tänään en lukuisista puheenvuoroista huolimatta vieläkään tiedä hyväksyykö kokoomus vai eikö hyväksy ja mikä tässä nyt kangertaa mutta minua alkaa tämä pikkuhiljaa kiinnostaa koska tässähän on selvästi tapahtumassa jotakin jota ei ole meille eikä myöskään suomen kansalle kerrottu tässä on käynnissä joku en tiedä mikä mutta joku olisiko iltalypsy mutta palautan mieleen että te pyysitte järjestöjä neuvottelemaan nyt on neuvottelutulos ja nyt te ämpylöitte sen päällä ettekä tiedä mitä pitää tehdä palautan sitten toisen tosiasian mieleen liittojen työnantaja ja työntekijäpuolen liittojen pitäisi tällä viikolla hyväksyä tämä sopimus neuvottelujen lähtökohdaksi voivatko he tehdä näitä päätöksiä kun hallitus itse istuu tämän pinon päällä jota se on vuoden ollut tekevinään nyt sillä olisi tulos ja se ei pysty edes sanomaan että me

puhemies täällä tuli toinenkin uutinen toivottavasti joku media seuraa tätä keskustelua kun sdpltä kysyttiin mitä mieltä sdp on tästä saavutetusta neuvottelutuloksesta niin sdpn puheenjohtaja rinne vastasi emme ole osapuoli hyvä uutinen se on uutinen sdp ei ottanut kantaa esimerkiksi sen puolesta sitten tämä edustaja heinäluoman puheenvuoro on kerrottu mitä tapahtuu toisin kuin edustaja heinäluoma täällä totesi hallitus kokoontuu seuraavan kerran parin tunnin päästä ja arvioi tätä saavutettua neuvottelutulosta arvioinnin näkökulmat yksi julkisen talouden kannalta mikä on vaikutus julkiseen talouteen kaksi mitä siinä tarkoitetaan tietyillä kohdilla jotka rajoittaisivat hallituksen toimintaa kolme mitä siinä tarkoitetaan tietyillä kohdilla jotka liittyvät paikalliseen sopimiseen tämä on tämänhetkinen tilanne

arvoisa puhemies koko tämän matkan varrella kun tätä yhteiskuntasopimukseksi kutsuttua työmarkkinaratkaisua on haettu kaikkine elementteineen lähtien sieltä hallituksen muodostaja sipilän keskusteluista sosialidemokraattinen puolue on todennut kaikissa yhteyksissä että me kannatamme työmarkkinaratkaisua joka luo vakautta tulevaisuuteen luo ennakoitavuutta yrityksille ja ja kansalaisille työntekijöille palkansaajille ja niin totean tässäkin yhteydessä että että me kannatamme semmoista ratkaisua joka luo tätä tulevaisuutta ja

keskusjärjestöt pääsevät jatkamaan neuvotteluja liitoissa nyt on kysymys siitä hallituksen pitää kyetä määrittelemään nyt oma kantansa ei ei ole järkeä kun kysymys on hallituksen kannasta

arvoisa herra puhemies palatakseni vielä arvoisa valtiovarainministeri stubb on paikan päällä tähän varsinaiseen kysymykseen elikkä lisätalousarvioon jos hallitus pystyy jonkinlaisella hokkuspokkustempulla tuplaamaan nikkelin maailmanmarkkinahinnan ja poistamaan sen kiinalaisen nikkelirautaseoksen puristamaan jonkinlaisen myönteisen päätöksen vaasan hallinto oikeudesta ja vakuuttamaan ja insinöröimään insinöröimään myös nämä prosessit kuntoon niin kuinka pitkään valtion piikki on auki ja kuinka paljon veronmaksajien rahaa pörssiyhtiön pelastamiseen vielä tarvitaan onko teillä tästä jokin arvio
viimeinen puheenvuoro edustaja savola ja ja sitten ministerillä puheenvuoro
arvoisa herra puhemies työllisyys ja yrittäjyys ovat tietysti ne avaintekijät ja työpaikkoja meidän pitää saada nyt yhteiskuntasopimuksen pohja on tehty työmarkkinajärjestöjen toimesta ja ja kyllä ainakaan tämän palautteen pohjalta mitä eri puolilta kuuluu kukaan ei tunnu olevan täysin tyytyväinen siihen joten ehkä siitä joitain kompromissiaineksia sitten on kokonaisuuteen löydettävissä herra puhemies tämä talvivaara asia täällä on keskusteluttanut paljon kyllähän se on myös tiedostettava tosiasia että jos yhtään rahaa sinne ei laitettaisi enempää ja toiminta pysäytettäisiin kuin seinään niin myös ympäristövaikutukset sillä olisivat äärimmäisen suuret sen takia nyt täytyy kyllä kaikki tarmo keskittää siihen että se kaivos saadaan ympäristövaikutuksiltaan toimivaksi toimivaksi mutta myös että tämä kannattavuus siinä saataisiin kohdalleen ja toiminta siellä käyntiin sillä on valtaisa merkitys pohjois

riittääkö kaksi minuuttia kolme minuuttia riittää yllin kyllin

arvoisa herra puhemies kannattaa tässä viimeisessä kommenttipuheenvuorossa keskittyä työmarkkinakysymykseen koska se on niin monella tapaa ajankohtainen ja akuutti se se tarkastelutulokulma joka meillä tällä hetkellä hallituksessa on on osittain juridinen koska tämä yhteiskuntasopimus sisältää yhdeksän kohtaa ja myös paljon juridisia ja monimutkaisia yksityiskohtia joita me katsomme mikä niiden kokonaisvaikutus ja merkitys on

mitä tarkoittaa nollapalkkaratkaisu suhteutettuna meidän mitä tarkoittaa paikallisen sopimisen ratkaisu suhteutettuna meidän paikallisen sopimisen ehdotukseemme hallitusohjelmassa ja sitten siihen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteeseen kolmas tulokulma joka on myös erittäin tärkeä tässä monesti ollaan ehkä viitattu siihen että hallituksen valmistelu on on ollut ontuvaa joko juridisesti tai taloudellisesti tai muutoin nyt me laskemme tarkkaan mikä on kokonaisvaikutus tälle paketille ongelma tässä tietysti on se että jokainen laskelma joka tehdään on osittain epätarkka koska meillä ei ole empiiristä todistusaineistoa sille kokonaisuudelle joka on pöydällä se on niin jättiläismäisen iso siis se on yhteiskunnallisesti todella suuri ja sen takia me me joudumme tekemään nämä laskelmat annan vain yhden esimerkin minkä takia valtiovarainministeriön virkamiehet ja työmarkkinajärjestöjen ekonomistit istuvat yhteiseen pöytään hetken kuluttua heillä oli eri arvio muun muassa siitä mikä on kahdenkymmenenneljän työtunnin vuosittaisen lisäämisen kokonaisvaikutus julkiseen talouteen meidän arviomme mukaan se oli yksi pilkku viisi prosenttia kun taas muistaakseni työmarkkinajärjestöjen ekonomistien arvion mukaan se oli toinen esimerkki mikä on tämän kokonaispaketin vaikutus työllisyystilanteeseen meidän arviomme mukaan muistaakseni kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa kun taas työmarkkinajärjestöjen arvion mukaan neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa vastaus edustaja heinäluoma on se että me käymme nyt tarkkaan läpi tämän kokonaisuuden me olemme keskustelleet työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä taustalla että yhdessä me olemme keskustelleet suomen yrittäjien kanssa me jatkamme tätä kokonaisuutta ja kun hallitus on valmis ilmoittamaan oman kantansa yhteiskuntasopimukseen niin me tulemme sen totta kai tekemään ja me tulemme peilaamaan sitä hallitusohjelman kokonaisuuteen en pysty antamaan tarkkaa aikataulua tässä vaiheessa meillähän on myös yksi työmarkkinajärjestökeskusliitto joka ei ole vielä antanut omaa kantaansa tämän sopimuksen hyväksymiseen vaan antaa sen vasta maanantaina me katsomme tässä me etenemme ihan rauhassa tämä on niin jättiläismäinen edustaja lindtman tämä on ihan oikeasti niin jättiläismäinen yhteiskunnallinen uudistus että tässä täytyy nyt olla tarkkana ja katsoa miten me laskemme tämän kokonaisuuden mikä on sen juridinen vedenpitävyys ja millä tavalla sen kanssa edetään ja miten sitä peilataan hallitusohjelmaan tässä ei kannata hätiköidä mutta kyllä hallitus tulee tähän yhteiskuntasopimukseen vastaamaan kuten me olemme toistaiseksi jo todenneet tämä on askel oikeaan suuntaan

olisin toivonut että täällä olisi kuulunut hallituksen rivistä myönteinen sana sen takia että nyt on tehty tietyllä tavalla historiaa on kyetty sopimaan sellaisista asioista joista aikaisemmin ei ole kyetty sopimaan niille pitää antaa oikea arvo se on ihan oikein että hallitus purkaa auki sen mitä nämä vaikutukset ja sitten toivotaan sen jälkeen että päästään yhteisymmärrykseen kaikkien järjestöjen kesken siitä että tällä voidaan mennä eteenpäin tämä on kerta kaikkiaan sillä tavalla historiallinen että nyt kuitenkin vaikutukset ovat ihan oikean suuntaiset ja näitä nyt tarvitaan ja tärkeää totta kai on tietää mitkä ovat nämä vaikutukset sitten pidemmällä aikavälillä täällä käytyyn keskusteluun totean sen että edustaja harakka peräänkuulutti työllisyysmäärärahoja sellaisesta budjetista joka oli tehty sosialidemokraattien ollessa hallituksessa

arvoisa puhemies lyhyesti tästä terrafamesta sdp kantaa huolta kainuun ja tämän alueen kaivoksen työllisyydestä se on ehkä hyvä sanoa tässä samaan aikaan on löydettävä ratkaisu josta löytyy tasapaino ympäristöarvojen kanssa sekä sitten työllisyyden kannalta kestävä ratkaisu nähdäksemme tämä edellyttäisi nyt sitä että tästä tehtäisiin ulkopuolinen rehellinen ja puolueeton arvio kyllä tämä yhtiönkin tekemä arvio on kohdallaan mutta olisi järkevintä että siitä tehtäisiin ulkopuolinen arvio ja haluan sanoa että sdp kantaa huolta työllisyydestä arvoisa puhemies vielä edustaja zyskowicz kun nyt selvästi on niin että hallitus ei omaa kantaansa pysty antamaan ja zyskowicz täällä kyseli että mitä lisäselvityksiä sdp haluaa niin otan nyt yhden esimerkin nämä paikallisen sopimisen kirjaukset minusta ne ovat täysin selkeitä ei niihin mitään lisäselvityksiä tarvitse se on mustaa valkoisella meille ne käyvät edustaja zyskowicz käyvätkö ne teille käyvätkö ne kokoomukselle uskon että tämä edesauttaisi tämän ratkaisun syntyä käyvätkö ne teille edustaja zyskowicz

arvoisa herra puhemies haluan myös ottaa kantaa vähän tähän terrafamen tilanteeseen tilanne on erittäin hankala ja varmasti nyt jos tätä lisäbudjetissa tarkoitettua rahaa tässä kohtaa ei annettaisi se olisi huono ratkaisu eli nyt sen edellisen päätöksen mukaisesti tämä ratkaisu tehdään minun mielestäni edustaja lindtman käytti hyvän puheenvuoron sosialidemokraattien näkemyksen mukaan nyt tarvittaisiin kyllä ihan oikeasti aito ulkopuolinen arviointi jotta me kaikki voisimme oman päätöksentekomme pohjaksi tehdä niitä ratkaisuja sillä asiantuntijoiden mukaan ensi kesäkuussa tarvitaan sata miljoonaa euroa lisää puhemies pekkarinen on tuonut omia näkemyksiään jotka varmasti on syytä myös puntaroida missä tilanteessa näitä tehdään mutta nikkelin hinnan vaikutus nyt tässä tilanteessa on ollut vain prosentin luokkaa tuloksesta että se nyt ei ole tässä kohtaa ollut se ratkaiseva tekijä mutta totta kai sen pitäisi

puhemies yhteiskuntasopimus syntyi kolmekymmentäkahdeksan tuntia sitten kun ajatellaan kuinka valtavan iso se on pakettina ja monipuolinen niin on aivan ymmärrettävää että vielä nyt kolmenkymmenenkahdeksan tunnin kuluttua ei ole hallituksella lopullista kantaa sen sisältöön koska hallitus ei ole ollut neuvottelupöydässä mukana sak esimerkiksi oli mutta silläkään ei ole kantaa

työllisyysasiat olleet esillä voimakkaasti ja totean että viime vuonna rinteen ihalaisen työllisyysbudjetin määrärahat loppuivat toukokuussa nyt on väitetty että olisivat jo helmikuussa loppuneet tänä vuonna rahat en sitä kyllä usko mutta tilanne on tietysti vaikea mutta ministeri lindström on moneen kertaan todella todennut että nyt pyritään uudistamaan työttömyysturvaa koko järjestelmään käytettäviä rahoja niin että ne ovat aktiivisessa työllisyyskäytössä odotetaan niitä tuloksia nopeasti

arvoisa puhemies yksi merkittävä asia minkä takia tämä lisätalousarvio nytten tehtiin on tämä metsähallitus asia meille lappilaisille tämä metsähallitus asia on erittäin tärkeä ja tärkeää on se että tilanne pysyy niin paljon nykytilassa kuin mahdollista vain on olemassa mutta on todellinen pelkotila että tämä tilanne tulee muuttumaan sillä

tätä osakeyhtiömallia niin voi olla että esimerkiksi puolalainen firma voittaa kilpailun ja yhtäkkiä minun kotikuntani savukosken metsäasioista vastaakin tämä puolalainen firma ja ja sen jälkeen me olemme ongelmissa tämä on niin suuri riski että ainakaan minä en ole valmis ottamaan tätä riskiä kiitoksia siitä että me nytten tässä aikataulussa olemme tämän asian saaneet liikkeelle ja ja toivottavasti ei mitään muitakaan ongelmia nyt enää tule ja kaikki hoituu niin että se on aikataulullisesti järjestetty

on tietenkin ollut hyvin hämmentävää se että hallitus ei kykene selkosanaisesti antamaan kantaansa tähän syntyneeseen neuvottelutulokseen mutta

kiitos puhemies minä vain ajattelin tässä myös sen todeta että toinen asia mistä me emme ole nyt saaneet selkoa on se että kehysriihessähän pitäisi täällä monin perusteluin ilmituodusti tehdä ihan oikeasti suunnanmuutos tähän talous ja työllisyyspolitiikkaan ja nyt haluaisin hallituspuolueilta sitoutumista siihen tuleeko kehysriihessä työllisyystoimia tässä ja nyt ja toinen asia mistä me sosialidemokraatit olemme sanoneet että emme lopeta keskustelua ennen kuin hallitus korjaa tämän vääryyden on tämä eläkkeensaajien verotus huomasin positiivisena että viikonloppunakin tästä asiasta keskusteltiin hallituspuolueiden toimesta mutta

tullaan tekemään lopullisia päätöksiä aivan luonnollista normaalia valmistelua huolellista työtä mutta ihmettelen tätä demarien maagista asennetta tähän yhteiskuntasopimukseen yleensä koko suomalaiseen politiikkaan te olette huutaneet tässä salissa että kaikki mitä hallitus on tehnyt on ollut aina väärin ja sitten sen jälkeen kun te olette esittäneet oman mallinne niin mitä siellä on katsokaa neljä vuotta sitten edellinen edellinen vaalikausi mitä tapahtui teidän positiiviset puheenne ovat olleet se neljä vuotta osoitti että ei siellä ollut mitään ja teidän negatiivinen asenteenne kaikkea kohtaan mitä hallitus esittää on niin valtavan negatiivista että minun kuivat koivuhalkonikin liiterissä homehtuvat teidän negatiivisuutenne edessä tehkää nyt hyvä ihminen jotakin rakentavaa joskus älkääkä aina arvostelko totta kai hallitus tekee aina parhaansa ja yrittää parantaa ja tekeekin monia asioita

me yritämme tukea teitä ja ihmettelemme kovasti kun on yli puoli vuotta asiasta puhuttu ja te te olette vedonneet eri tavoin että on kiire ja kiire ja kiire ja nyt te te ette itse tiedä mitä tälle pitää tehdä kun järjestöt ovat saaneet valmiiksi neuvottelutuloksen jota te olette pyytäneet heitä tekemään nyt te te olette ensimmäinen hallitus viiteenkymmeneen vuoteen joka ei tiedä mitä se tekee kun järjestöjen sopimus on syntynyt ensimmäinen hallitus viiteenkymmeneen vuoteen ja sekin ihme piti nähdä että kun järjestöt tekevät sen mitä hallitus pyytää niin hallitus jää istumaan sen kakun päälle ja ihmettelee että mikä tämä tämmöinen kakku on ja mitä laskelmia nyt vielä tarvitaan ei hyvät ystävät tästä tule mitään jos te näin jatkatte

arvoisa puhemies tuntuu aika lapselliselta tämä keskustelu mutta minulle ei ole ainakaan vielä selvinnyt se mitä on paikalliseen sopimukseen sitä mielelläni kuuntelisin jos edustaja heinäluoma sitten sanoisi täällä on puhuttu työttömyydestä meille jätettiin kolmesataatuhatta työtöntä viime vuonna oli nuorisotyöttömiä pitkäaikaistyöttömiä ja tämä kehitys jatkuu

ovat vuodesta kaksituhattakahdeksan kohonneet satakolmetoista prosenttia samoin kuin ansiosidonnaiset päivärahat minkä takia kun nykyiset hallitukset eivät pystyneet hoitamaan työttömyyttä eli me olemme tässä asemassa että toivottavasti tämä yhteiskuntasopimus tuo jotain muuta ja kun suomen pk yritykset joita työllistävät suomalaisia työntekijöitä niin mikseivät ne tällä hetkellä työllistä siksi koska ei ole menekkiä ei ole markkinointia ei ole kilpailukykyä eivät nämä pienet yritykset laita osinkoihin ne vain laittavat työntekijöihin että ne pystyvät siellä

viisi tuntia on aika lailla maksimissaan vielä muutama vastauspuheenvuoro ensin edustaja andersson kohta lopetamme

tavoitteena on ihmisten työkyvyn ylläpitäminen ihmisten työllistymisen helpottaminen sitä työtä niiden kautta tehdään eli meillä tulisi olla riittävästi määrärahoja osoittaa nuorisotyöttömyyden hoitoon pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen starttirahoihin tästähän on kyse

arvoisa herra puhemies täällä on käyty kovaa keskustelua mahdollisesti syntyneestä yhteiskuntasopimuksesta ja itse olen niitä edustajia jotka toivovat että ensi maanantaina kun sakn järjestöt ottavat siihen viimeistään kantaa saadaan varmistus että tämä sopimus syntyy ja toivon että tässä salissa käyty keskustelu ei nyt aiheuta sitä että siihen tulisi jotain epäselvää täällä on epäilty toisten kantoja siihen mutta itse toivon että järjestöt ja työmarkkinajärjestöt ja hallitus tekevät tästä hyvän sopimuksen lisätalousarviossa otettiin kantaa joita itse läheisesti tunnen koska minulla on heihin hyvä sellainen valokuvauksellinen suhde ja pidän sitä hyvänä asiana että tällä kannalla yhteiskunta kerää sitä rahaa tämä kolmekymmentäviisituhatta euroa per tolppa on erittäin hyvä konsti kerätä tätä valtion kassaa ja siihen me voimme itse aina vaikuttaa omalla ajokäyttäytymisellämme
tässä debatissa kutakuinkin viimeinen puheenvuoro edustaja zyskowicz

herra puhemies edustaja arhinmäki kertoi että yhteisöveroa on alennettu eikä työpaikkoja ole syntynyt mistäköhän edustaja arhinmäki tietää mikä työllisyystilanne meillä olisi jos yhteisöverokanta olisi esimerkiksi kaksikymmentäkuusi prosenttia nykyisen kahdenkymmenen prosentin sijaan edelleen edustaja arhinmäki ei ymmärtänyt ja muistan että edustaja anneli kiljunen joskus aikaisemmin ei ymmärtänyt miten työajan pidentäminen lisää työpaikkoja no se lisää siten että jos työaikaa pidennetään ilman että palkkaa nostetaan niin se yrityksen valmistama tuote tai palvelu tulee jonkin verran halvemmaksi ja silloin se yritys saa sitä jonkin verran paremmin kaupaksi ja silloin siihen yritykseen tulee enemmän ja uusia tilauksia ja silloin siihen yritykseen syntyy uusia työpaikkoja näin se menee ja edustaja arhinmäki jos ette te minua usko niin uskokaa edes palkansaajajärjestöjen ekonomisteja

puhemies kun edustaja zyskowicz kysyi että mistä mistä tiedetään

yhteisöveron alentamisen vaikutus on ollut mikä sitten olisi työllisyysvaikutus niin se ainakin tiedetään mikä sen vaikutus on ollut osinkoihin tänä vuonna tullaan jakamaan ennätyssuuret osingot silloin silloin luvattiin työpaikkoja luvattiin investointeja se tiedetään että meillä on investointilama meillä on investoinnit yhtä huonolla tasolla kuin yhdeksänkymmentä luvun alussa ja samaan aikaan jaetaan ennätyssuuret osingot se tiedetään mikä tästä seurasi ja kysymykseni oli kun te tiesitte varmasti että nyt tulee kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja niin mistä te sen varmasti tiedätte kun näin on käynyt edellisellä kerralla kun samanlaisia tulonsiirtoja on tehty mitä tulee työajan pidentämiseen niin ainakin valtiovarainministeriö omissa laskelmissaan lähti viime syksynä siitä että työajan työajan pidentäminen nimenomaan johtaisi siihen että

arvoisa puhemies tässä on nytten aika hauskasti tullut näitä asioita otetaanpa nuo palkkatukiasiat ensin edellisen hallituksen aikana ne pistettiin pankkoon heti vuoden alusta ja vaadittiin ihmisiltä kahdeksansataa päivää työttömyyttä ennen kuin niitä annettiin eläkkeistä taas no sehän tehtiin sosialidemokraattien ollessa hallituksessa tämä taitettu indeksi nyt kun taitettu indeksi on eläkeläisille positiivinen niin te haluatte ottaa sen pois jotta taas eläkkeet olisivat entistä pienempiä tämä on aika hauskaa ja se mikä olisi hyvä tietää tällä hetkellä on se mitä mieltä tosiaankin hallitus on tästä sopimuksesta mitä mieltä sak on tästä sopimuksesta ja mitä mieltä sakn takana sitten sosialidemokraatit ovat tästä sopimuksesta sen jälkeen kun päästään eteenpäin niin olisi hauska tietää mitä on tästä ja kun aktn kanta tulee niin mitä mieltä ek on tästä aika monta minä

nyt siirrytään puhujalistaan

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa hallituksen

nousee selkeästi tämä talvivaaran ja terrafamen tulevaisuus ja toisena tietenkin laajemmin katsottuna suomen työllisyystilanne valtiovarainvaliokunnassahan me asiantuntijoita tästä talvivaaran tilanteesta ja olihan se tietenkin aika lohdutonta kuultavaa tietenkin tässä vaiheessa kun me rupeamme korjaamaan aikaisemman yhtiön tekemiä virheitä meidän täytyy nyt kuitenkin mennä järjellä eikä tunteella tässä päätöksenteossa me tiedämme että talvivaaralla ja tällä nikkelikaivoksella onnistuessaan olisi kuitenkin toimintaedellytykset ja työllistävä vaikutus sille väestömäärälle joka leipänsä siltäkin alueelta saa aikanaanhan tätä koko hanketta ei olisi pitänyt varmastikaan hyväksyä niillä perusteilla mitä esitettiin koska on tullut selväksi ettei tämä liuotusmenetelmä välttämättä ole niin hyvä kuin on annettu ymmärtää tosin tosin nyt ollaan vähän niin kuin puun ja kuoren välissä kun konkurssipesä tuli valtion syliin niin nyt pitäisi löytää sitten kaikkein paras ratkaisu kuitenkin vaikea ymmärtää että hyvin pikaisesti lähdettäisiin kolmensadan miljoonan euron alasajon toimenpiteisiin se on kova hinta veronmaksajille jo siitä tehdystä työstä millä tavalla sinne on tällä hetkellä investoitu meidän täytyy muistaa se että kun siellä kaivostoiminnat on aloitettu ne myös tuovat tuloja tähän yhtiöön liuotusmenetelmät kun vievät aikanaan eteenpäin niin syksyllä ensi vuonna niistä aletaan saamaan jo merkittävää tuloa ja sitä ei ole tässä keskustelussa huomioitu lainkaan totta on toki se että

kahdeksantuhatta per tonni se ei riitä kattamaan niitä kustannuksia mutta sen mitä olemme kuulleet se on kuitenkin jo aika lähellä sitä että se riittäisi kattamaan kustannukset tästä pitää toki päästä pidemmälle jotta siitä liiketoiminnasta tulee kannattavaa ja siinä mielessä on johdonmukaista että valtio yrittää hakea siihen kumppania joka ottaisi tämän tehtävän jatkossa hoitaakseen totta on että me joudumme päättämään tämän siinä vaiheessa jos sitä kumppania ei löydy ja varsinkin jos tämä nuasjärven purkuputkipäätös ei toteudu silloinhan meillä ei ole mitään muuta edessä kuin alasajo tämä on aivan totta meidän olisi pitänyt jo viime hallituskauden aikana aloittaa se keskustelu jota silloin oppositiossa perussuomalaiset peräänkuuluttivat että miksi suomen valtio ja hallitus ei itse ole mukana kaivostoiminnassa se on vähän kuin käänteinen tekijä

ruotsissa valtionyhtiö tienaa kaivosteollisuudesta kumminkin merkittävän määrän myös verotuloja muutaman miljardin euron edestä vuosittain siellä se homma toimii valvotusti ja kansallisesti mutta täällä ikävä kyllä tältä osin on pahasti epäonnistuttu totta on etten lähde puolustelemaan missään tapauksessa tätä talvivaaraa ja vähättelemään talvivaaran aiheuttamia ympäristövahinkoja siinä mielessä tätä asiaa täytyy tarkastella huolella ja meidän tulisikin kyllä saada valtiovarainvaliokuntaan ihan puolueetonta asiantuntijuutta siltä osin jotta me osaisimme tehdä oikeita kauaskantoisia päätöksiä arvoisa puhemies lisätalousarviosta haluaisin muutaman sanan myös sanoa tästä turkille kanavoitavasta pakolaisavusta valtiovarainvaliokuntahan ehdottaa että varsinaisen kehitysyhteistyön momentille lisätään

euroa tämähän olisi turkin pakolaisavun koordinointivälineeseen oleva raha joka on osa eun sitoutumista sitoutumista kolmen miljardin euron rahoitukseen näitten pakolaisten elinolosuhteiden parantamiseksi suomen kansallinen maksuosuus on kokonaisuudessaan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka kaksikymmentäkahdeksan pilkku neljä miljoonaa euroa erikoista

tässä päätöksessä on on se että eu ei ole kuitenkaan suoraan kytkenyt tätä kolmen miljardin euron rahoitusapua siihen että turkki tulee hillitsemään muuttoliikennevirtoja eu alueelle on huolestuttavaa että tällaista sitoutuneisuutta tai tämmöistä päätöstä ei tähän tehty päinvastoin maksatukset menevät konkreettiselle hankkeelle turkissa olevan yli kahden miljoonan syyrialaispakolaisen tukemiseen nyt jos tätä asiaa tarkastellaan suomen näkökulmasta niin viime vuonna kolmestakymmenestäkahdestatuhannesta turvapaikanhakijasta jotka tänne saapuivat kaksi kolmasosaa yli kaksikymmentätuhatta oli irakilaisia sitten siellä oli somalialaisia ja ja afgaaneja ja vasta sitten neljäntenä syyrialaisia siinä mielessä tämän avustuksen tukemisen toki pitää kohdistua myös kaikkiin niihin turkissa oleviin pakolaisiin ei vain

puhemies toisena asiana näissä lisääntyvissä kustannuksissa jos me tällaisia sitoumuksia lähdemme tekemään meidän täytyy myös harkita sitä onko meidän syytä näitä rahoja ottaa kehyksen ulkopuolelta olisin itse ollut valmis pohtimaan myös sellaista näkökulmaa olisiko tämä reilu kahdeksan miljoonaa euroa voitu ottaa esimerkiksi kahdenvälisistä tai monenkeskisistä momenteista arvoisa puhemies vielä lopuksi haluan mainita siitä että tätä työllisyysasiaa joka on suomessa huono ei hetkessä saada kuntoon on totta että tämä yhteiskuntasopimus jota nytten ollaan toivon mukaan saamassa ei tule täyttämään niitä tavoitteita joita hallitus on osoittanut sadankymmenentuhannen uuden pysyvän työpaikan luomiseksi näillä tavoitteilla me tulemme pääsemään yhteen kolmasosaan siitä tavoitteesta mikä on paljon tässä tilanteessa mieluummin laiha sopu kuin lihava riita ja siinä mielessä kannatan sen sopimuksen syntymistä vaikka kaikkia tavoitteita ei tässä vaiheessa on kuitenkin syytä sitten muistuttaa myös oppositiota kun tulevaisuudessa ruvetaan moittimaan että hallitus ei kykene luomaan lupaamiansa reilua sataatuhatta työpaikkaa ja kysymään mistä se johtuu se ei johdu hallituksen saamattomuudesta tai toimettomuudesta vaan siitä että oppositio ei rakentavalla tavalla itse osallistunut tämän yhteiskuntasopimuksen rakentamiseen ensimmäiset kaksi kuukautta uuden eduskunnan alettua viime syksynä aika meni siihen että huudettiin pakkolaista ja sen epäoikeudenmukaisuudesta siinä mielessä kuitenkin pidän hyvänä saavutuksena sitä että me pääsisimme siihen sopimukseen ja päiväjärjestykseen ja ja rupeaisimme keskittymään sitten toisenlaisiin toimenpiteisiin mitkään temput eivät onnistu työllisyyden parantamiseksi hallitus tekeekin pitkäjänteistä työtä viennin edistämisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi me tulemme näkemään varmasti tämän hallituskauden aikana vielä useita kipeitä päätöksiä joissa joudutaan tarkastelemaan valtiontalouden kohdentamista uudelleen ja siinä mielessä tämä keskustelu niin sanotusta pakkolaista ei varmasti tämän hallituskauden aikana tule loppumaan

me käymme noin kymmenen varsinaista puheenvuoroa nyt jotta päästään listassa eteenpäin jokaisen puheenvuoron jälkeen ei automaattisesti seuraa debattia

arvoisa puhemies talvivaara tulee jäämään suomen kaivoshistoriaan surullisena esimerkkinä hankkeesta jossa mikään ei niin kuin olisi pitänyt tilanteessa jossa vastuu tappiollisesta kaivoksesta ja sen lukuisista ympäristöongelmista terrafamen myötä on siirretty valtion ja veronmaksajien kannettavaksi on äärimmäisen keskeistä että arvioidaan kaivostoiminnan jatkamiseen liittyvät ympäristölliset ja taloudelliset riskit hyvin tarkkaan taloudelliset kustannukset kasvavat koko sen ajan kun hankkeelle annetaan lisää armonaikaa kaivoksen tulevaisuuteen liittyy ainakin kolme keskeistä epävarmuustekijää ensimmäinen on bioliuotusprosessin toimivuus kaivoksen kannattavuuden näkökulmasta tuotantokustannukset pitäisi saada alenemaan ja metallipitoisuudet nostettua tätä bioliuotusprosessia on nyt kokeiltu ja jatkokehitetty jopa seitsemän vuoden ajan eikä ongelmia ole saatu ratkaistua prosessin kehittäminen metallipitoisuuksien nostamiseksi edellyttää lisäinvestointeja on hyvin vaikea nähdä miten nämä kaksi tavoitetta voisi sovittaa yhteen toinen epävarmuustekijä liittyy kaivoksen jätevesien hallintaan ja ja ympäristölupaan joulukuussa talvivaarassa rikottiin lupamääräyksiä ylimääräisellä vesien juoksutuksella jotta vältyttäisiin altaiden tulvimiselta sama tarve on arvioiden mukaan edessä keväällä vesimäärien kasvaessa entuudestaan purkuputkien käsittely vaasan hallinto oikeudessa on vielä kesken mutta jos hallinto oikeus pitää kiinni vuoden kaksituhattaviisitoista syksyn välipäätöksessä annetuista vesipäästökiintiöistä tarkoittaa tämä käytännössä että kaivoksen toiminta muuttuu mahdottomaksi järjestää oikeusprosessin ollessa kesken on myös hyvin epätodennäköistä että

kolmas keskeinen epävarmuustekijä koskee nikkelin hinnan kehitystä koko kaivoshankkeen kannattavuus lasketaan sen varaan että nikkelin hintakehitys olisi voimakkaasti positiivinen mitään varmuutta tai osviittaa tällaisesta hintakehityksestä ei ole sen sijaan muun muassa maailmanpankki on korjannut omia ennusteitaan alaspäin näitä riskejä huomioiden ja myöskin asiantuntijakuulemisten perusteella pidän itse kaikkein järkevimpänä vaihtoehtona että aloitetaan kaivoksen hallittu alasajo konkurssipesän määrärahoista voidaan siirtää kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa terrafamelle mutta vasemmistoliiton näkemyksen mukaan ne pitäisi suunnata ympäristövahinkojen estämiseen ei toiminnan jatkamiseen hallittu alasajo antaisi myös useamman vuoden aikaa varautua alueellisesti kaivoksen sulkemisen vaikutuksiin työllisyyteen arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa esitetään myös kehitysyhteistyömäärärahojen korottamista kahdeksalla pilkku kolmella miljoonalla suomen osallistumiseksi turkille pakolaisavun koordinointivälineeseen on selvää että pakolaistilanteen hoitaminen edellyttää resursseja ja on kannatettavaa että euroopan unionin tasolla pyritään tekemään yhteisiä ratkaisuja sekä jakamaan vastuuta oikeudenmukaisesti jäsenmaiden kesken edustaja niikon edelliseen puheenvuoroon viitaten on minun mielestäni syytä huomioida että turkissa tosiaankin on tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa pakolaista osoittaa kyllä sitoutumista maan hallituksen osalta mielestäni on kuitenkin mahdotonta hyväksyä tällaisen merkittävän taloudellisen tuen maksaminen turkille ilman minkäänlaisia maan hallitukseen kohdistuvia velvoitteita noudattaa ihmisoikeuksia juuri tällä hetkellä turkin hallituksen määräämät ulkonaliikkumiskiellot ja aseelliset hyökkäykset ovat pakottaneet arviolta kymmeniätuhansia kurdiperheitä jättämään kotejaan kaakkois turkissa tässä ollaan siis maksamassa taloudellista tukea pakolaistilanteen hoitamiseksi maalle joka omilla toimillaan lisää maan sisäistä pakolaisuutta toimittajiin poliittisiin päättäjiin yliopistotyöntekijöihin ja kansalaisaktivisteihin on viimeisen vuoden aikana kohdistunut yhä voimakkaampaa painostusta on käsittämätöntä että niin eu kuin suomi hiljaa turkissa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista ja sen sijaan ovat valmiit myöntämään maalle näin mittavan taloudellisen tuen

arvoisa herra puhemies kuten debatissa varsin hyvin kävi edellä ilmi meillä on iso ongelma ja se iso ongelma on se että hallituksen toimissa tälle vuodelle ei tueta työllisyyttä tässä ja nyt olen ollut hyvin hämmästynyt siitä kun katselin jälleen kerran että voiko olla niin että meillä on jälleen kerran tilanne että meillä on lisätalousarvio josta tyystin puuttuvat kaikki työllistämistoimenpiteet meillä on huolestuttava suunta meillä on tällä hetkellä liki viidellekymmenelletuhannelle alle kaksikymmentäviisi vuotiasta työtöntä meidän on satakaksikymmentätuhatta vuoden takainen kasvu liki yhdeksäntoista prosenttia ja tämä on todella iso ongelma siksi en voi ymmärtää miten nyt on varaa tehdä jälleen kerran lisätalousarvio jossa työllisyystoimia ei näy missään ei mailla eikä halmeilla tästä puhemies me olemme systemaattisesti koko viime keväästä asti varoitelleet että mikäli menemme tähän politiikkaan että emme huolehdi työllisyydestä ellemme panosta siihen me ajaudumme entistä vaikeampaan talouskierteeseen kasvua ei synny ja tätä kautta me joudumme sitten

mikä on tuhoisaa tästähän muun muassa valtiovarainministeri ja moni muu on jo nyt väläytellyt että lisäleikkauksia voi olla tiedossa ja se on tietenkin seurausta siitä että työllisyyteen ei panosteta kylliksi työllisyysmäärärahojen perusta on puutteellinen tälle vuodelle ja siksi pitäisi toimia kaiken kaikkiaan kun työttömyys lisääntyy ja määrärahoja samaan aikaan leikataan yhtälö käy mahdottomaksi aivan kuten täällä aiemmin puhemies kävi ilmi no nyt on tietenkin positiivista se mikä myös todettiin että työmarkkinaratkaisun neuvottelutulos on saatu ja esitys on pöydässä tietenkin tässä nähtiin juuri se että tähän asti sanelu ei tuottanut tulosta mutta sopiminen tuottaa nyt tietenkin oli hyvin hämmentävää debatissa kun kävi ilmi monin sanakääntein että hallitus ei pysty kerta kaikkiaan kertomaan omaa kantaansa tähän ja kyllä kehotan vahvasti hallitusta nyt tarttumaan tähän ja

myös lukuisten talousasiantuntijoiden toimesta hallituksen tulisi viimeistään kehysriihessä tarkistaa tätä linjaa ja tuoda selkeitä konkreettisia esityksiä esityksiä joilla työllisyyttä parannetaan tässä ja nyt myös arvoisat edustajat hyvä puhemies meillähän on sdpssä vaihtoehtobudjetti jossa on lukuisia konkreettisia avauksia ja esityksiä työllisyyden parantamiseksi meillä on niin sanottu rinteen malli johon työministeri lindström on sinänsä jo suhtautunut positiivisesti siihen ajatukseen meillä on erillinen yrittäjyyspaketti meillä on konkreettisia toimia viennin edistämiseksi ja esityksiä esimerkiksi investointien jouduttamiseksi näinä aikoina on viisasta rakentaa koteja peruskorjata niitä väyliä homekouluja päiväkoteja kirjastoja perusparantaa ja rakentaa mielestäni tämä on viisas järkevä linja ja toivon että näihin konkreettisiin työllistämisesityksiimme tartutaan huoleni on se puhemies että päinvastoin kuin tällaista lupausta annettaisiin puhutaan näistä mainitsemistani lisäleikkauksista jos kehysriihessä senkaltaiseen kehitykseen mennään niin kyllä minun mielestäni tässä vaiheessa uskaltaa jo melkeinpä tietää etukäteen että siitä ei kaiken kaikkiaan seuraa toinen asia minkä haluan tässä jälleen kerran toistaa ja tuossa debatissakin sen sanoin on se että täällä yksimielisesti puolueet lupasivat vielä ennen vaaleja erityisesti kokoomus valtiovarainministeripuolue lupasi että eläkkeensaajien verotus on oikeudenmukainen palkansaajan verotukseen nähden olimme hyvin järkyttyneitä siitä että tämän vuoden alusta hallituksen toimin kävi niin että eläkkeensaajien verotus eriarvoistettiin palkansaajiin nähden tämä on yksi asia mikä pitäisi myös korjata tässä ja nyt haluan tässä lähettää terveisiä siihen tulevaan kehysriiheen koska varmasti tässä lisätalousarvion talouskeskustelussa näitä terveisiä voi antaa että toivon että kaikki hallituspuolueet kaikki oppositiopuolueet kaikki yhdessä sitoutuisimme siihen että palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus on tasa arvoinen tästä me sosialidemokraatit olemme tehneet esityksiä ja tulemme tekemään niin kauan kunnes tämä epäkohta on korjattu

arvoisa puhemies täällä on viimeaikaisissa puheenvuoroissa ihan viisaita sanoja mielestäni käytetty ensinnäkin tähän terrafame talvivaara tässähän hyviä vaihtoehtoja ei ole mutta kyllä peräänkuuluttaisin erityisesti valtiovarainvaliokunnalta tässä korostetusti roolia itsenäisenä ikään kuin controllerina koska kyllä tässä minun mielestäni ihan luonnollisesti on se riski että erityisesti työ ja elinkeinoministeriön virkamiesten jotka ovat tätä vuosia juoksuttaneet on tietysti vaikeaa ikään kuin löytää sitä kohtaa jossa myönnettäisiin että okei nyt on pakko pistää pistää peli poikki ja valita se kaikkien kannalta sinänsä ikävä vaihtoehto että edelleen kuluu veronmaksajien rahaa runsaasti mutta ei enää edes yritetä nostaa nostaa kaivosta tässä tilanteessa pystyyn vaan vaan aletaan ajaa sitä alas nythän tämä kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa joka tosiaan ei sinänsä ole budjettitaloudessa uutta rahaa vaan vaan on jo tähän hankkeeseen aiemmin osoitettu mutta siirretään nyt ikään kuin aktiivitoimintaan ei ole tässä kokonaisuudessa iso asia mutta kannattaa tietysti kiinnittää itse kunkin huomiota siihen että sillä nykyisellä kaivoksen tappiotahdilla se riittäisi vain noin kahdeksi kuukaudeksi jolloin tietysti herää kysymys siitä onko tarkoitus vielä vaivata sitten ennen kesälomiakin eduskuntaa uudestaan lisätalousarvion muodossa jos ei tähän ratkaisua synny no uskon siihen että tässä on olemassa perusteltuja odotuksia siitä että muuta pääomaa kaivokselle löytyy ja että että siinä on tietty mahdollisuus että se lähtisi elämään mutta itse kyllä

teknologiariski asiantuntijoita löytyy joka lähtöön toimiiko vai eikö mutta joka tapauksessa se on riski jota ei näissä oloissa ole missään kokeiltu kolmas on sitten tämä regulaatioriski joka tietysti voi tuottaa sen nopean ratkaisun jos vaasan hallinto oikeus asettuu hankalaksi niin silloin tässä varmaan asettaudutaan sitten nopean alasajon tielle tässä on paljon sellaisia tietoja joita meille ei voida antaa joita ei välttämättä voida edes valiokunnille antaa ja se minun mielestäni osoittaa sen että valtio on huono toimimaan tämmöisenä riskisijoittajana ei julkisissa asioissa sen takia ainoa peruste minkä takia tätä valtion rahoilla voidaan jatkaa on se ympäristökatastrofin estäminen mahdollisimman kohtuullisilla kustannuksilla jos on vielä toivoa että ne kustannukset olisivat kohtuullisemmat jos sitä pyöritetään kuin silloin jos se ajetaan alas työllistämishankkeena tämä ei ole tehokas silloin kannattaa hakea ihan muita muita investointikohteita tämmöisille rahoille jos työllistämisen kautta tätä katsotaan mutta todella toivon että seuraavan kerran kun tämä asia on salissa meillä on selkeämpi johtopäätös siitä mihin talvivaarassa mennään ei voi olla niin että vuodesta toiseen tekohengitetään näkymällä että potilas ei koskaan parane metsähallituksesta sen verran sanoisin että se olisi selkeyttänyt ainakin ympäristövaliokunnassa käsittelyä jos tämä lisätalousarvion jaottelu ja ja tiedot olisivat olleet jo siinä vaiheessa tiiviimmin mukana yleisestihän tästä asiasta on valtavasti liiallisia pelkoja puhutaan että ollaan myymässä kansallisomaisuutta hehtaariakaan ei valtion ulkopuolelle metsähallitus lain tai tämän lisätalousarvion takia myydä ja itse asiassa viisikymmentäviisi prosenttia siis yli puolet metsähallituksen hehtaareista ollaan tällä lisätalousarviolla osoittamassa nimenomaan siihen muuhun omaan pääomaan jolla ei siis ole tuottotavoitetta

joita ollaan siirtämässä tuottotavoitteen mukaiseen neljäänkymmeneentuhanteen hehtaariin metsätaloudellinen arvo on niin pieni että itse kyllä kallistuisin sille kannalle että vältetään ylimääräisiä kiistoja ja pidettäisiin tällaiset asiat omassa muussa pääomassa ilman tuottotavoitetta sama koskee valtion retkeilyalueita joiden tuotto on alle kolme promillea metsähallituksen liikevaihdosta olisi selkeämpää että meillä olisi nämä asiat muussa omassa pääomassa kun on joka tapauksessa rajoituksia niiden käytölle

hallitus päätti kansallispuiston perustamisesta ja se tulee todella tarpeeseen merellisenä virkistysalueena luonnonkohteena täällä etelässä pietari säätiön osalta tämä on välttämätön tekohengitys joka nyt tehdään koulun toiminnan aikaansaamiseksi mutta erityisesti kyllä kannustan niihin ratkaisuihin joilla pysyvä ratkaisu saadaan siihen pietarin suomalaisen koulun kiinteistön toisenlaiseen omistustapaan josta tällä hetkellä neuvotellaan

arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva lisätalousarvio koskettaa poikkeuksellisen vahvasti kainuun maakuntaa metsähallituksen terrafamen ja hossan kansallispuiston osalta ensinnäkin lisätalousarviolla viedään eteenpäin metsähallituksen toiminnan ja ja tehtävien uudelleenorganisointia koskevan uuden lainsäädännön vaatimia toimenpiteitä ja ennen kaikkea uudistuvan metsähallituksen aloitusvaiheen vaatimia toimenpiteitä jossakin määrin on kyllä ongelmallista että merkittävä metsähallitus lainsäädäntö on vielä keskeneräisenä eduskunnan käsittelyssä mutta tällä lisätalousarviolla muutoskokonaisuutta joudutaan aikataulusyistä viemään eteenpäin jo tässä vaiheessa ymmärrän kuitenkin niin että metsähallitus lain niin sanottu iso linja on kuitenkin etenemässä muutoksia siihen esitykseen toki edelleen tarvitaan mutta tällä lisätalousarviolla ajatellut toimenpiteet joka tapauksessa on vietävä eteenpäin ja voidaan viedä eteenpäin näin metsähallitus lain iso lopputulema ja tämä lisätalousarvio eivät olisi ristiriidassa keskenään metsähallitus omistaa neljäkymmentäviisi prosenttia kainuun metsätalousmaan pinta alasta eli lähes miljoona hehtaaria josta yli kaksikymmentä prosenttia on vain suojelu ja virkistyskäytössä metsähallituksella on siis erittäin merkittävä vaikutus kainuun aluetalouteen montaa kautta ja onkin välttämätöntä ettei metsähallitus lakiin tehtävillä muutoksilla vaikuteta kielteisesti aluetalouteen eli metsähallituksen toimintojen uudelleenorganisoinnilla ei saa vaarantaa muun muassa kuntien verotuloja

terrafame group oyn oman pääoman korottamiseen ehdotetaan vajaa neljäkymmentä miljoonaa euroa toiminnan jatkumisen takaamiseksi kyseessä on kuten täällä on monta kertaa jo todettu talvivaaran aiempien talousjärjestelyjen yhteydessä käyttämättä jääneen määrärahan

eli kysymys ei sinällään ole kokonaan uudesta määrärahasta koska samalla peruutetaan vastaava summa talvivaara sotkamo oyn konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estämiseen myönnetyistä määrärahoista myönnän että arvioin terrafamea ehkä monella tavalla erilaisin silmin kuin monet täällä yhtiö on merkittävä osa kotikuntani elämää hanke on minun silmissäni myös mitä suurimmassa määrin työllisyyshanke mutta se on silmissäni myös erittäin iso ympäristökysymys kaivokseen kohdistui valtavan myönteiset odotukset vuosia taaksepäin ja toki edelleen kohdistuu ennen kaikkea näitten mittavien ympäristöongelmien mutta myös monien muiden ongelmien myötä on pakko todeta että tunteet ovat monta kertaa olleet kovin ristiriitaiset usko toivo ja erittäin rajut pettymykset ovat vaihdelleet kovin monella tavalla valitettavasti edelleen monia kysymysmerkkejä on auki mutta kun valtio lähti viime vuonna yhtiön omistajaksi on kaivostoiminnan ylösajossa ymmärtääkseni edetty monellakin tavalla myönteisesti suunnitellusti tuotanto on käynnistetty mutta kaivoksen vesitilanne on edelleen erittäin vaikea kaivoksen kannalta välttämättömät vesilupaprosessit ovat myös edelleen kesken kysymysmerkkejä kohdistuu myös muihin aivan keskeisiin asioihin tuotannon etenkin liuotusprosessin toimivuuteen lopputuotteitten hintaan hintatasoon ja tietysti siihen missä määrin yksityiset sijoittajat ovat kiinnostuneita yhtiön omistajuudesta jatkossa mutta kaivos työllistää tällä hetkellä suoraan alihankkijoineen noin kahdeksansataa henkilöä ja ja välilliset vaikutukset sen sen

merkittävästä riskitasosta huolimatta olen edelleen sitä mieltä että valtion mukaantulon myötä tavoitteeksi asetettu ympäristön kannalta kestävän ja taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan jatkuminen on edelleen se linjaus jonka myötä on edettävä eli edelleen uskon siihen että että meillä on mahdollisuudet tämän kaivoksen osalta kannattavan kaivostoiminnan jatkumiseen eli lisätalousarvion esitys terrafamen osalta vaikuttaa tällä hetkellä hyvin perustellulta jo senkin takia että kaivostoiminnan äkkinäinen lopettaminen voisi merkitä mittavia ympäristövahinkoja ja toiminnan keskeytys on todella erittäin kallista kolmas asia hossan kansallispuisto hossan kansallispuiston perustaminen suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista on yksi hallituksen hyviä kärkihankkeita kansallispuiston perustaminen hossaan ja osin kuusamoon on aivan erinomainen päätös lisätalousarviossa kahden miljoonan euron lisärahoitusta

hossan perustamiseen aikaistetaan jotta kansallispuisto voitaisiin avata jo alkukesästä kaksituhattaseitsemäntoista tätä myöten alue ja yrittäjät voisivat hyödyntää kansallispuiston tuoman lisäarvon jo kesämatkailusesonkina kaksituhattaseitsemäntoista tämä on hallitukselta aivan erinomaista ajattelua aikaistaa rahoitusta jotta hossaa pystytään hyödyntämään ajateltua aikaisemmin eli siis ympäristönsuojeluakin voidaan ajatella elinkeinoelämän näkökulmasta aivan erinomaista

arvoisa puhemies

ole mahdollista tästä tästä huolimatta hallitus on tähän mennessä kieltäytynyt peruuttamasta edes osaa kehitysyhteistyöleikkauksistaan mutta käy se näinkin että kehitysyhteistyövaroja nostetaan lisätalousarvioilla tätä soisi tapahtuvan myös tulevien lisätalousarvioiden yhteydessä sillä rahoituksen tarve ei tällä lisäyksellä poistu hallitus voisi harkita löytyisikö rahaa myös muuhun kehitysyhteistyöhön esimerkiksi sellaisille järjestöille jotka toimivat kriisialueilla toisen ruusun hallitus ansaitsee hossan kansallispuistolle antamastaan kahden miljoonan euron rahoituksesta kansallispuiston rahoitusta aikaistetaan jotta uusi puisto voitaisiin avata jo ensi vuoden alkukesällä tämä on hieno tapa juhlistaa suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlaa vielä hienompaa olisi kuitenkin ollut jos itsenäisyyttä olisi juhlistettu juhlistettu yhden puiston sijasta kahden kansallispuiston perustamisella on hyvä että porkkalaan osoitettiin lisärahaa mutta olen edelleen sitä mieltä että se ansaitsisi myös kansallispuiston statuksen arvoisa puhemies sitten niihin risuihin hallitus ehdottaa terrafame group oylle eli talvivaaralle kolmenkymmenenkahdeksan miljoonan euron lisärahoitusta valtiovarainministeri totesi että vaikka tämä raha annettaisiin niin se ei riitä kuin kevään ajan lisärahaahan myönnettiin talvivaaralle jo viime vuoden lisätalousarvioissa yli kaksisataa miljoonaa euroa ja kaikkiaan rahaa on palanut jo noin puolisen miljardia hallituksen mukaan lisärahoitusta tarvitaan koska terrafame yhtiöön ei yhtiöön ei ole saatu ulkopuolisia sijoittajia vaikka niitä on etsitty jo vuosien ajan tähän on olemassa hyvä syy kukaan ei usko että talvivaarasta voisi saada kannattavaa mielestäni nyt on jo aika katsoa totuutta silmiin vaikka me kaikki haluaisimme että kaivos toimisi ja toisi työtä kainuuseen niin teot osoittavat teot osoittavat toista ulkopuoliset sijoittajat eivät hankkeeseen enää usko bioliuotusprosessia ei ole saatu toimimaan purkuputkilupaa ei ole ja vaikka se tulisi ei sekään vielä takaa mitään nikkelin maailmanmarkkinahinta on sellainen ettei kaivosta saa kannattavaksi on arvioitu että kaivoksen hallittu sulkeminen maksaisi kolmesataa miljoonaa euroa tätä on pidetty suurena summana tällä hetkellä kaivoksen ylläpitoon kuitenkin kuluu kaksikymmentä miljoonaa euroa kuukaudessa tämä on valtava summa veronmaksajien rahaa jolle voisi löytää helposti parempiakin käyttökohteita myös työllisyysnäkökulmasta sijoittamalla saman summan summan muihin työllistämistoimiin saataisiin myös työtä kainuulle nykyistä enemmän ei kannata haaskata tätä rahaa talvivaaraan missä se valuu hiekkaan yhtä varmasti kuin kaivoksen kipsisakka altaan likavedet me vihreät esitämmekin että lisärahoitusta talvivaaraan ei myönnetä vaan kaivos ajetaan hallitusti alas ja sijoitetaan sitten siihen valtion rahaa että saamme ympäristövahingot korvattua arvoisa puhemies hallituksen lisätalousarviota moitin myös siitä että siinä ei mainita sanaakaan junista nyt ei joensuun ja varkauden välillä kulje enää kuin yksi vuoro päivässä aamuseitsemältä tämä ei ole palvelutason kannalta millään tavalla järkevää myöskään mahdollista sitä että joensuussa opiskelevat nuoret pääsisivät perjantaisin viikonlopuksi kotiin joensuu varkaus välille pitäisi lisätä ainakin yksi lisävuoro jos juna halutaan säilyttää todellisena vaihtoehtona tähän vrllä on valmius eikä se tulisi edes kovin kalliiksi lisävuoron saisi järjestettyä järjestettyä koko vuodeksi murto osalla siitä rahasta joka talvivaaraan nyt uppoaa joka kuukausi

työllistää mutta meillä on valtava joukko työttömiä erityisesti nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä jotka tarvitsevat työllistämiskeinoja työllistyäkseen työllistyäkseen nyt tulee viestiä ympäri suomea siitä että työllistämisrahat uhkaavat jo loppua vaikka ollaan aivan alkuvuodessa menossa ja toisaalta starttirahaa ei voida myöntää niin pitkäksi ajaksi olisi tarvetta jotta uudet yrittäjät pääsisivät kokeilemaan siipiään pennin venyttämisellään junailun tukemisessa ja työllisyysmäärärahoissa hallitus vaarantaa maakuntien elinvoiman hallitus on sulkenut silmänsä siltä että toimivalla junaliikenteellä olisi mahdollista tukea elinkeinoja paljon tehokkaammin kuin talvivaaraa tekohengittämällä

edustaja halmeenpää

kymmenes ja todettiin että pieni debatti voidaan sen jälkeen käydä

arvoisa puhemies

lisätalousarvio tuodaan eduskunnalle poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa kuten valtiovarainministeri stubb täällä asiaa esitellessään totesi syynä on metsähallitus laki ja sitten joukko muita kiireellisiä asioita valtiovarainministeriön lisätalousarvion mukaan metsähallituksen liiketoiminnan taseeseen ollaan siirtämässä kaikkiaan neljäkymmentätuhatta hehtaaria virkistysmetsää ylä lapista lisäksi yli kaksi miljoonaa hehtaaria yleisiä vesialueita ja vajaat neljäsataatuhatta hehtaaria ylä lapin luontaistalousalueita on ehdotettu siirrettäväksi niin sanottuun kolmanteen taseeseen joka on määritelty uudessa käsitteillä olevassa metsähallitus laissa tämä uusi kolmas tase on melko epämääräinen välimuoto eikä kukaan tunnu tietävän sen tarkoitusta siihen ei kuulu tuottovaatimusta mutta alueet on kuitenkin helposti muutettavissa talouskäyttöön se että neljäkymmentätuhatta hehtaaria pääosin kitukasvuista metsää tai tunturikoivikkoa kasvavaa ylä lapin virkistysmetsää siirretään tuottovaateen alaiseen liiketalouden taseeseen on oma merkillinen kysymyksensä sinänsä

puolestaan on sanottu että se olisi jonkinlainen vastaantulo ja myönnytys ja että näin vältyttäisiin siirtämästä kaikkia mahdollisia tiukasti suojeltujen alueiden ulkopuolisia valtion maita ja vesiä metsähallituksen tuottovaateen alaiselle bisnespuolelle liiketalouden taseeseen en oikein tiedä onko tämäkään selitys merivettä kestävä huomionarvoista nimittäin on että näihin lisätalousarvion kirjauksiin johtaneen uuden käsittelyssä olevan metsähallitus lain mukaan aiemmasta poiketen uuden kolmannen taseen kolmannen taseen ja niin ikään tuottovaadetta vailla olevan julkisten hallintotehtävien eli käytännössä metsähallituksen luontopalvelujen taseen välisistä tasesiirroista ei päättäisikään eduskunta vaan valtioneuvosto kun aikaisemmin kaikista metsähallituksen tasesiirroista on päättänyt eduskunta

näistä muista lisätalousarvioesitykseen sisältyvistä asioista nostan muutaman asian ensinnäkin yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa lisää peltipoliisien hankintaan on aivan kannatettava ja hyvä ajatus jo pelkästään liikenneturvallisuuden vuoksi niin me edustajat kuin kaikki kansalaisetkin oletettavasti tunnemme lain ja myös liikennesäännöt näin ollen tämän esityksen tarkoitus ei tietenkään voi olla se että kerätään lisää varoja valtion kassaan olettaen että mahdollisimman moni kansalainen lakia rikkoo mutta liikenneturvallisuuden kannalta tarkoitus on merkittävä ja kannatettava samoin on kahden miljoonan euron lisätalousarvioesitys hossan kansallispuiston välttämättömän infran rakentamiseen jotta puisto on käyttövalmiudessa ja koko komeudessaan vierailtavissa kaikille kansalaisille heti vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kesän kynnyksellä samoin kannatettavaa on kahdeksan pilkku kolmen miljoonan euron kehitysyhteistyörahan korotus turkille annettavan pakolaisavun koordinointiin se on vastuullista politiikkaa mitä taas tulee lisätalousarvion esitykseen että kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa talvivaara sotkamo oyn konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estämiseen myönnetyistä määrärahoista peruutetaan ja siirretään terrafamen toiminnan turvaamiseen siitä on paikallaan muutama sananen arvoisa puhemies jos vähän suhteuttaa asioita tämän rahanmenon suhteen energiaviraston mukaan tuulivoimaan on on laitettu valtion rahaa nyt noin kaksisataakaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa syöttötariffin alusta lukien on sentään saatu haluttua vastinettakin eli sähköä ja lisäkapasiteettia markkinoille uusi tasapuolisempi kustannusneutraali tukijärjestelmä on kyllä tekeillä se on hyvä mitä tulee talvivaaraan laitettuun rahaan sinnehän me olemme upottaneet yhteensä lähes viisisataa miljoonaa puoli miljardia euroa mukaan lukien finnveran ja solidiumin kautta mennyt raha viimeksi vuosi sitten eduskunta lisärahoitti talvivaaraa sadalla miljoonalla viime syksynä kahdellasadallayhdeksällä miljoonalla eurolla ja nyt talvivaaran terrafamen pussinperä ammottaa jo taas tyhjyyttään valtiovarainministeri stubb arvioi tänään lisätalousarviota esitellessään ja siitä käytyä debattia kommentoidessaan että nyt lisätalousarvioesitykseen kirjatuilla kolmellakymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla talvivaarassa päästäisiin toiminnan turvaamisessa jopa kesän yli arvoisa puhemies tätä sopii kyllä vahvasti epäillä sillä kaivoksen toiminnan kuluthan ovat noin kaksikymmentä miljoonaa euroa joka kuukausi siis noin satakuusikymmentäviisituhatta euroa joka päivä kun terrafamen nykyvarat ovat lopussa huhtikuun loppuun mennessä kuten tästä lisätalousarvioesityksestä saattoi lukea eihän nyt keskustelussa olevalla vajaalla neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla päästäisi kuin hädin tuskin juhannukseen tielle lähdemme kesäkuussa olemme mitä todennäköisimmin jälleen terrafamen talvivaaran lisärahoituksen äärellä ja arvailemassa parhaan tiedon mukaan joko bioliuotusmenetelmä olisi vajaan kymmenen vuoden yrittämisen jälkeen vihdoin vauhdissa olisiko jo nikkelin hinta roimassa nousussa olisivatko kaivosalueen jätevesiongelmat jotka eivät ole aivan vähäiset kestävällä tavalla uusia ympäristövahinkoja aiheuttamatta ratkeamassa

ole syytä myöskään epäillä etteivätkö talvivaaran kaivoksen työntekijät olisi kaikissa tilanteissa toimineet parhaan kykynsä mukaan jos ei nyt aivan parhaalla tavalla aina onnistuen kuitenkin parhaansa yrittäen ei siitä ole kyse on ollut varmasti aivan reilua ja paikallaan jo viime kaudella antaa talvivaaran kaivokselle mahdollisuus rämpiä ongelmista selviytymisen tielle markkinaehtoiseen kaivostoimintaan mutta rajansa kaikella arvoisa puhemies totean kysymyksen muodossa vielä kertaalleen mitä muuta merkittävässä määrin on saatu talvivaaran kaivoksesta kuinka paljon työtä joka on tullut valtiolle kalliiksi mitä muuta kuin yksi iso konkurssi mitä muuta kuin merkittäviä ympäristöongelmia lähialueen vesistöihin meidän on tässä tilanteessa syytä harkita erittäin tarkoin mitä teemme kannatan sitä salikeskustelussa esitettyä ehdotusta että tarvitsemme ulkopuolisen objektiivisen arvion mitä nyt kannattaa tehdä ja mihin arvioihin kannattaa uskoa sekin on työllistävä vaikutus jos päätämme että talvivaaran kaivoksen toimintaa tässä tilanteessa näillä nyt käsillä olevilla tiedoilla kannattaa lähteä hallitusti alas ajamaan siellä työllistävät vaikutukset seinään pysähdy ne jatkuvat teimmepä mitä hyvänsä kyse on siitä minkä arvion annamme sille tavoitteelle joka kaiketi meidän kaikkien mielestä tulee olla markkinaehtoinen ympäristövastuullinen taloudellinen työllistävä kaivostoiminta jos me sitä emme ole saavuttamassa on valittava toisin

herra puhemies en minä nyt edellistä hallitusta kehu mutta ei kai se talvivaara kuitenkaan heidän perintönsä ole ehkä tällä on vähän pidempi historia ja se liittyy ehkä enemmänkin yritystoimintaan minkä edustaja niikkokin varmasti tietää toki joka vanhoja muistelee sitä tikulla silmään mutta jos ajatellaan tätä talouden kuvaa nyt tämän kyseisen yhtiön osalta niin ehkä kannattaa kääntää katse vuoteen kaksituhattakolmetoista jolloin ministeri vapaavuori ei lähtenyt kahdenkymmenen miljoonan talkoisiin jotka olisivat olleet valtion osuus jolla olisi tämä yhtiön rahoitus viety siihen että se olisi päässyt vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn siinä vaiheessa löimme oven kiinni ja nyt maksamme siitä tästä vapaavuoren ja temin me olemme maksaneet satoja miljoonia jo nyt tässä nyt on selkeätä ruveta arvioimaan näitä asioita järki kädessä minun mielestäni se että nyt varoja siirretään sieltä ympäristöpuolelta tänne on kohtuutonta eikä se ole meille vasemmistoliitossa maistunut nyt on ratkaisuja tehtävä jotta päästään eteenpäin

arvoisa puhemies itsekin olisin puuttunut tähän keskusteluun liittyen näihin työllisyysmäärärahoihin ja niiden valitettavaan puutteeseen tässä ja siihen että hallitus ei näytä nyt omilla toimillaan tähän työllisyystilanteeseen haluavan puuttua kun nyt kuitenkin ajatellaan missä tilanteessa me olemme työttömyys koko ajan nousee meidän nuortenkin työttömyys on noussut jo siihen tilanteeseen että meillä on noin alle kaksikymmentäviisi vuotiasta työtöntä niin nyt kyllä vaadittaisiin niitä tekoja hallitukselta esimerkiksi niitä valitettavia leikkauksia mitä hallitus päätti tehdä nuorisotakuuseen nyt olisi kyllä syytä harkita uudestaan ja satsata sinne lisämäärärahoja koska ei tämä ainakaan sitä tulevaisuudenuskoa nyt sille porukalle anna minkä pitäisi tämä suomen tulevaisuus rakentaa toisena kommenttina on hyvä tässäkin keskustelussa jälleen tuoda se ilmi että kyllä nyt alkaisi olla kiire myös sille että tätä meidän työttömyysturvaa voitaisiin muuttaa vähän aktiivisempaan suuntaan kun siitä on täälläkin paljon lupauksia kuultu hallituspuolueiden osalta niin nyt pitäisi pikkuhiljaa siirtyä sitten sanoista tekoihin

on ryhtynyt tekemään toimia sen eteen että saadaan työllistymisen esteet poistettua ja ja se on tällä hetkellä se kaikkein tärkein asia erilaiset tukityöllistämistoimet ovat valtion työllistämistä niin kuin varsin hyvin tiedämme ne eivät ole tuottavaa työllistämistä ne eivät ole investointeja ne eivät tue vientiä nyt täytyy löytää uusia keinoja nämä vanhat keinot on jo käytetty mitä sitten taas talvivaaraan tulee niin hyväksykää nyt hyvät ihmiset se asia että uutta rahaa sinne ei ole menossa vaan se on entisen vanhan rahan siirtämistä paikasta toiseen

puhemies on selvää että tähän maahan tarvitaan uusia työpaikkoja se että täällä ollaan huolissaan myös työllistämismäärärahoista ei ollenkaan sulje pois sitä että me tarvitsemme työtä myös sinne yrityksiin ja yksityiselle sektorille me uskomme itse asiassa samalla tavalla kuin hallituskin kärkihankkeissaan on nostanut että biotalous on yksi näitä meidän tulevaisuuden aloja niin digitalisaatio cleantech joista voidaan saada sitä uutta työtä luotua sinne myös perustulo josta vihreät iloitsevat että hallitus sitä kokeilua nyt ajaa on yksi keino nimenomaan yhdistää sosiaaliturvaa ja työntekoa niin että aina kaikki työ olisi kannattavaa ja aina kannattaisi ottaa työtä vastaan yhteiskuntasopimuksessa nämä sotu maksujen alennukset yrittäjille ovat ilahduttava asia mutta se ei poista sitä tosiasiaa että meillä on jonkun verran nuoria pitkäaikaistyöttömiä jotka tarvitsevat myös räätälöityjä keinoja siihen että he voivat löytää

puheenjohtaja tähän työllistämiseen liittyen juurikin näin että ei nuoria pidä tempputyöllistää vaan nimenomaan sinne oikeille työmarkkinoille näitä työpaikkoja pitää luoda ja siinä pitää työnantajille tulla nyt sitä helpotusta nimenomaan että se työllistäminen on on helpompaa ja kannattavampaa jatkossa sieltä niitä lääkkeitä on on nyt löydettävissä hyvä että tässä asiassa ollaan etenemässä mitä talvivaaraan tulee niin muistuttaisin kuitenkin että nämä miljoonat mistä puhutaan ja mitä nyt ollaan lisätalousarvion myötä antamassa eivät ole lisärahaa vaan nimenomaan siirtomääräraha tulee sinne nimenomaan kuitenkaan poista sitä kun puhutaan että ympäristöstä pidetään huolta vaan sehän on ehdottomasti linjattu näin että ne ympäristöasiat on on hoidettava sieltä ja ja on oltava kannattavaa ei muuten tätä jatketa sehän on linjattu että se laitos pysäytetään siinä vaiheessa kun kun se voidaan pysäyttää mutta joka tapauksessa sitä pitää pyörittää vielä luultavasti parin vuoden ajan kyllä meidän on katsottava

arvoisa puhemies tuossa vähän koetin suhteuttaa äskeisessä puheenvuorossani asioita mihin sitä rahaa laitetaan jos puhutaan siitä rahasta mitä työllisyyteen sijoitetaan niin voihan tässä verrata tätä talvivaaraan laitettua rahaa vaikkapa työllisyysmäärärahoihin jotka ovat olleet noin neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa näitähän nyt leikataan talvivaaraan on siis pistetty noin viisisataa miljoonaa euroa että kyllähän tämäkin tietysti työllistää mutta en tiedä onko lopputulos aivan se haluttu siitä onko tämä edellisen hallituksen perintöä vai ei toteaisin että kyllä tässä aika paljon on perintöä talvivaara oyltä itseltään ja siellä tehdyistä ratkaisuista ja valinnoista joista yksi on epävarma teknologia nimeltään bioliuotus jonka on todettu toimivan hyvin lämpimässä ja kuivassa ilmastossa kuten vaikkapa australiassa mutta lämmintä ja kuivaa ilmastoa ei ole kainuuseen odotettavissa ei edes ilmastonmuutoksen myötä

arvoisa puhemies tukityöllistämistoimia sekä työllisyysmäärärahoja kyllä tarvitaan jatkossakin mutta nytten meidän täytyy tässä hallituksessa ottaa uudet keinot käyttöön koska kuten edustaja räsänen mainitsitte eihän nuorisotakuu ole toiminut viime hallituskauden aikana ei ole syntynyt niitä luvattuja työpaikkoja

täytyy katsoa asiaa toisella tavalla ja tämä hallitus on mielestäni havainnut sen tärkeän muutoksen meidän täytyy aivan uudella tavalla ruveta lähestymään niitä henkilöitä jotka eivät pääse kiinni koulutukseen ja työelämään yksi asia on se mitä ministeriö on luvannut että tulee ammattikoulureformi uudistus se on tärkeintä että me pystyisimme lyhyilläkin koulutusputkilla saamaan nuorille työpaikkoja ja minä uskon että tämä hallitus vielä onnistuu uudistamaan näitä polkuja joita aikaisemmin eivät tähän saakka edelliset hallitukset ole kyenneet tekemään täällä
on nyt sekä vastauspuheenvuoro että varsinainen puheenvuoro seuraavaksi edustaja myllykoskella pyytäisin edustaja myllykoskea puhujapönttöön varsinainen puheenvuoro siirrymme siis listaan

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että kyllä tämä lisätalousarvio tämän työllistämisen ja siihen kohdistuvien tukitoimien osalta on suuri pettymys jos tässä salissa aiemmin kun tätä keskustelua käytiin sanottiin että oppositiolla on taivastelua näissä puheenvuoroissa niin täytyy sanoa että oppositio ei taivastele vaan ymmärtää numeroita ja tekee sen perusteella johtopäätöksiä että meillä työllisyys on vain koko ajan

jos ei meillä yrittäjyyden tukemiseen starttirahojen muodossa ole tahtoa tällä hallituksella joka pyrkii politiikkaansa korostamaan sillä kuinka yrittäjyyttä yrittäjyyttä ja taas yrittäjyyttä koetetaan tukea niin onhan se nyt kummallista että se kääntää selkänsä sille omalle politiikalleen tuntuu melkeinpä käsittämättömälle on selvää että me tarvitsemme tässä maassa työllisyyttä mutta edelleenkään ei hallituksen tässä eikä myöskään aiemmissa talousarvioissa ole esitetty sitä mitenkä edistämme itse asiassa sitä biotaloutta taikka cleantechiä hallituksella olisi hyvät mahdollisuudet kun me loisimme vaikkapa eri verojärjestelyin mahdollisuuksia siihen että uusia cleantechin innovaatioita voitaisiin luoda referenssilaitoksiksi ja sitä kautta luoda tähän maahan yrittäjyyttä mutta myös totta kai työpaikkoja mitä metsähallitus lakiin tulee niin

nyt näyttää sille että hallitus on sen päättänyt että tässä asiassa emme taivu edes kätilöitten edessä vaan nyt tämä viedään härkäpäisesti asiantuntijoidenkin mukaan ilman että tässä olisi eun kilpailulainsäädännön kanssa sellaista harmonian epätasa arvoa etteikö voitaisi jatkaa nykyisellään käyttöoikeussopimusta hankintadirektiivin voimaantuloa ei ole välttämätöntä nyt tehdä mutta kun tässä nyt niin tulee käymään niin me totta kai tarvitsemme tähän hetkeen tähän aloitustoimenpiteeseen mitä tapahtuu tämän lainmuutoksen myötä

missä huolehditaan siitä että työntekijöiden eläkkeet pystytään turvaamaan jo tässä vaiheessa se on erityisen tärkeää ja on on siis positiivinen asia tässä surkeassa tapauksessa olisin lyhyesti vielä arvoisa puhemies perustellut näkemystäni että vaikka vasemmistoliitto ei katso suopeasti sitä että näitä rahoja siirretään sieltä ympäristöpuolelta nyt tähän toimintaan niin oma henkilökohtainen näkemykseni on kuitenkin se että kun me tiedämme että jos ei tätä rahaa nyt anneta niin toiminta loppuu todella nopeasti ja siihen siihen sitten taas tarvitsisi olla jo lisää rahaa että tämmöistä hallittua alasajoa voitaisiin tehdä ja sitä en voi kyllä henkilökohtaisesti katsoa oikeaksi päätökseksi nyt olisi se aika kun rahan tarve tällä kustannusrakenteella mitä yrityksessä tällä hetkellä hoidetaan on se että tulemme tarvitsemaan tälle vuodelle jo kesäkuussa sata miljoonaa euroa euroa sitä päätöstä edeltäen on pystyttävä perusteellisesti selvittämään asia niin että eduskunnassa kaikki voivat jos haluavat sitten ulkopuolisen asiantuntijan näkemykseen perustaa omaa kantaansa tehdä kesäkuussa niitä ratkaisuja sen suhteen onko jatkorahoitus oikein vai väärin enkä voi olla toistamatta varapuhemies pekkarisen esille tuomaa näkemystä siitä voidaanko laitos laittaa uinumaan se on teknisesti mahdollista toki se tarkoittaisi erittäin nopeita rajuja toimia myös henkilöstön lomautusta sekä urakoitsijoitten kanssa tehtävien sopimusten päättymistä jos se tarkoittaisi että se tehtäisiin nyt käytettävissä olevilla varoilla tietysti voisi kysyä jos elinkeinoministeri täällä olisi

kuinka meidän omistajaohjauksen valvonta on tässä kohtaa pitänyt jos valtiolta on annettu tietyn verran rahaa toiminnan pyörittämiseen tietyksi ajaksi ja jos se nyt näyttää loppuvan jo niin sanotusti muutaman kuukauden jälkeen niin ehkä jossain on syytä sitten myös tarkastella ja perata tämäkin asia sinne kesäkuuhun mennessä

arvoisa puhemies

yhtä aikaa jos ehdin kovin ovat erilaisia ja sitten pakolaisavusta ulkoasiainministeriön hallinnonalalta tänään on käyty niin hallituksen jäsenten kuin opposition puolelta minun mielestäni melko ansiokasta painokasta ja asioihin perustuvaa keskustelua talvivaaran tilanteesta ja erityisesti kyllä haluaisin kiittää edustaja halmeenpään talvivaara pointteja kun valtiovarainministeri stubb oli täällä paikalla hän puheenvuorossaan korosti että talvivaaran tilanteessa ja tulevaisuuden ratkaisuissa korostuvat työllisyys talous ja ympäristö näinhän se on ja näitä asioita on useampikin hallitus jo painottanut ja yrittänyt niitä toivon mukaan parhaansa mukaan päätöksissään tehdä mutta rajansa varmasti kaikella omalta toivon paljon tulevalta oikeuden päätökseltä nuasjärven purkuputken kohtalosta se tulee ratkaisemaan paljon talvivaaran kohdalla oikeastaan en haluaisi tässä puheenvuorossa niinkään toistaa asioita joita on sanottu no yhden asian toistan sen että olen iloinen siitä että uutta rahaa talvivaaraan ei laiteta vaan että tämä kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa on siirtomäärärahaa kovat ovat luvut mitä on vuosien mittaan talvivaaraan laitettu ja varmasti hyvässä tarkoituksessa mutta itse tulen tuolta ylä savosta voimakkaalta maatalous karjatalous ja viljanviljelyalueelta ne yhteydenotot eri tahoilta eivät ole vähäisiä jotka ovat painottaneet ja tuoneet esille huolta maatalouden ja puhtaan ruuan tulevaisuudesta nuo päästöt mitkä talvivaarasta esimerkiksi vuoksen vesistön suuntaan tulevat eivät tarkoita pelkästään vesistön pilaantumista kyse on monen muunkin elinkeinon uhkista on kyse muun muassa kalanviljelijöistä kalastajista kalanjalostuksesta viljanviljelyksestä viljatuotteitten jalostamisesta maidosta ja maidonjalostuksesta

jo nyt olen saanut kuulla että paikallisten kalastajien toimeentulo on suuressa vaarassa koska kalanjalostajat ovat kieltäytyneet ostamasta niitä kaloja valuma alueitten vesistöistä jotka on sieltä kalastettu viljanviljelijä joka on jalostanut omien viljojensa tuotteita ei ole niitä saanut kaupaksi jo nyt on tilanne että joittenkin järvien rannoilla lehmät eivät saa laiduntaa voitte kuvitella kuinka tässä sitten puolustat suomalaista ruuantuotantoa jos meille tulee tällaisia alueita joilla me emme saa laiduntaa eläimiä tämä on todella iso asia myös meidän meidän maitotuotteitten jalostukselle brändäykselle puhtaan ruuan asioille osaltaan kyllä yhdyn tähän näkemykseen että meidän olisi hyvä saada tällainen ulkopuolinen kokonaisselvitys talvivaaran mutta missään nimessä en halua mitään vuosikymmenten tai usean vuoden selvitystä joka osaltaan lykkää oikeiden päätösten tekemistä vaan haluaisin semmoisen napakan selvityksen jossa kattavasti otetaan huomioon laajemminkin kuin vain talvivaaran tehtaan alueen taikka edes niiden lähialueitten ympäristöhaitat siihen tulisi saada isompi näkökulma nyt näyttää sille että tämä toinen osio näistä ulkoasiainministeriön hallinnonalan kannanotoistani ei tähän puheenvuoroon sovi mutta onneksi tuolla on tuo painike paikan päällä niin että pyydänpä toisen puheenvuoron

arvoisa puhemies

en valitettavasti itse siihen ehtinyt osallistua mutta minulle muutama asia tässä pisti silmään erityisesti keskustelu yhteiskuntasopimuksesta ja sen mahdollisuuksista kilpailukykyyn ja tähän lisätalousarvioonkin jota täällä tänään ja tälläkin hetkellä käsitellään elikkä jotenkin jäi sellainen käsitys että ensin oppositiossa sitä että hallitus ei vetänyt pakkolakeja pois ja se oli sitten esteenä niille neuvotteluille ja

on päästy ja toivotaan tietysti että se laajalti hyväksytään ja se olisi korvaus tälle hallituksen kilpailukykypaketille sitten tänään kuitenkin kritisoitiin sitä miksei hallitus tee työllistämisen eteen riittävästi muun muassa sdp arvosteli sitä että kestää kuitenkin kaksi vuotta ennen kuin nämä vaikutukset näkyisivät

toivotaanko sdpstä ehkä nyt sitten kuitenkin pakkolakeja kahdeksi vuodeksi kun kuitenkin on vahvasti korostettu sitä että annettaisiin se päätösvalta sinne minne se kuuluu itse olen kyllä sitä mieltä että eduskunnalle kuuluu lainsäädäntövalta enkä ole nähnyt suurena ongelmana sitä että me emme täällä saisi säätää tai pystyisi säätämään lakeja tarvittaessa itse olen todella tyytyväinen siitä että sopimus on nyt saatu syntymään ja se on parttien toivomus aivan kuin se olisi nyt joku riidan tulos jotenkin täällä tänään sai keskustelusta sellaisen käsityksen

puhemies lisätalousarvioesityksestä löytyy erinomaisen linjakkaasti etenevä hallituksen kärkihanke eli tämä kansallispuiston perustaminen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuotena puisto tulee suomussalmen ja kuusamon rajalle hossaan ja julmaan ölkkyyn niin kuin täällä on jo todettu kahden miljoonan euron lisämäärärahalla saadaan tulevan kesän aikana kunnostettua ja viimeisteltyä jo olemassa olevia retkeilyalueen rakenteita ja näin puisto saadaan hyvään kuntoon kesäkuun kaksituhattaseitsemäntoista tämä kulttuurinen puisto rakennetaan vuorovaikutuksessa ja hyvässä kumppanuudessa alueen ihmisten ja yritysten kanssa ihmisen kädenjälki näkyy puiston alueella tuhansien vuosien takaa metsästyksen kalastuksen poronhoidon ja puiden hyötykäytön jälkinä mielestäni tämän ihmisen ja luonnon erinomaisen kumppanuuden tulee näkyä myös puiston tulevina toimintoina tämä itsenäisyyden juhlavuoden puisto on erinomainen viesti kansainvälisille matkailijoille kertoo tietynlaista laatuviestiä suomen ainutlaatuisesta luonnosta ja tämä viesti kannattaa hyödyntää jo tulevana kesänä matkailussa ministerin ratkaisu oli hyvä niin hossan kuin porkkalankin kannalta porkkalan luonto saa tulevaisuudessa uuden mahdollisuuden uskon niin totean vielä että edustaja heikkisen puheenvuoro talvivaaran kokonaisselvityksestä on kannatettava vaikutusta muihin elinkeinoihin ei ole kenties riittävän painavasti tuotu esiin tässä vuosien aikana

arvoisa puhemies ihan vielä lyhyesti tästä työllisyydestä josta on puhuttu tänä päivänä hallitus oppositio akselilla ja me emme paranna varmaan työllisyystilannetta toisia arvostelemalla mutta kaikki me muistamme mitä tämä hallitus sai viime vuonna käteen

yhdyn myös siihen näkemykseen että niin sanottu yhteisöveron lasku ei tuonut työpaikkoja vaan nämä suuret yritykset jakavat osinkoja henkilöille ja välttämättä pkt yrityksille näistä ei tullut mitään hyötyä

varsinkin näille pk yrityksille jotain hyötyä että me saisimme niitä yrittäjiä jotka työllistäisivät sitten näitä työntekijöitä mekin perussuomalaiset toivomme että saataisiin tämä maailma sentään käyntiin kaikki kaikki lähtee siitä että tavaralle tai palveluille on markkinarako siitähän se sitten täällä on kaikista puhuttu mistä minäkin aion lyhyesti puhua että ihan myönteistä on on niin kuin edellinenkin puhuja mainitsi tämä kansallispuiston perustaminen suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuoden kunniaksi sinne suomussalmen hossan alueelle samoin myönteisenä me perussuomalaiset katsomme tämän runsaan kahdeksan miljoonan turkille pakolaisapuun

sitten kun on puhuttu tästä talvivaara sotkusta johonka nyt ollaan miljoonaa niin minä en ainakaan osaa sanoa pitäisikö se koko tehdas laittaa alasajoon sen tiedämme että se ei ole vain näin ykskaks ajettu alas vai näemmekö me vuosien varrella että tämä on vielä toimeentuleva yritys sen vain aika näyttää

lisämäärärahan tarve aiheutuu automaattisten nopeusvalvontalaitteiden uusimisesta ja lisäämisestä niin että laitteet mahdollistavat entistä tarkemmin nopeuksien ylittämisen valvonnan on tietysti hyvä että liikennettä valvotaan monipuolisesti että siellä eivät kännikalat eivätkä muut aja eikä näitä suuria nopeusrajoituksia sitten tehtäisi mutta en voi yhtyä siihen hallituksen näkemykseen että kun viime vuoden syksyllä nostettiin rikesakot oliko se nyt seitsemästäkymmenestä viiva kahdeksastakymmenestä kahteensataan euroon ja nyt ollaan vielä nostamassa tuntuvasti niin tämmöisellä rahastetaan sitten valtion kirstuun niitä lisärahoja vaan kyllä ne pitää jollain muulla lailla saada tänne tässä kyllä toivoisin että hallitus lähtee nyt vaikka tuonne suomenlahden keväthangille miettimään jonkinlaista oikeudenmukaisuutta pitäisi tässäkin nopeusrajoituksessa olla en kyllä ymmärrä kuinka tähän on päädytty että nyt ollaan nostamassa aivan älyttömästi tätä rikesakkoa

arvoisa rouva puhemies

alkutuotannossa tuotettujen elintarvikkeiden jalostaminen ovat semmoisia jotka voivat olla ja ovatkin jo nyt sijaiskärsijöinä tuohon listaan kyllä pitää ehdottomasti lisätä myös matkailu tämä on aika keskeinen elinkeino meillä eri puolilla suomea eikä vähiten tuolla ylempänä suomea moni saa leivän matkailusta ja kun me yritämme houkutella myös ulkomaisia matkailijoita ja euroja tänne niin meillä ei ole varaa menettää meidän uniikkia luontoamme mutta arvoisa rouva puhemies tämä toinen asia minkä takia tänne puhujanpönttöön saavuin oli tämä lisätalousarvion määräraha ulkoasiainministeriön hallinnonalan alla reilu kahdeksan miljoonaa euroa maa ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön joka lähinnä kattaa kolmekymmentä prosenttia siitä sopimuksesta että eu on sitoutunut kolmen miljardin euron rahoitukseen pakolaisten elinolosuhteiden parantamiseksi turkissa osana laajempaa eu turkki yhteistyötä muuttoliikevirtojen hillitsemiseksi turkista eurooppaan

kaikki toimet eun ja ykn pakolaisjärjestön yhteistyön tiivistämiseksi ovat kannatettavia avun muodossa siis sinne kriisialueille mutta myös haluaisin nostaa esille kaikki ne toimenpiteet mitä me euna tai ykn sateenvarjon alla voisimme tehdä niin että saisimme ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan suitsituksi se ei tarkoita silloin pelkästään tätä pakolaisapua niillä alueilla vaan yhteisiä toimia siihen että viemme tavallaan elin ja toimintatilan näiltä rikollisjärjestöiltä jotka tätä ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa toteuttavat siinä säästetään ihmishenkiä ja kaiken kaikkiaan se että me pystyisimme tekemään pakolaistyötä turvapaikanhakijoitten valintatyötä siellä monella tapaa olisi osaratkaisu meidän pakolaiskysymyksiimme kun pystyisimme laajemmassa mittakaavassa toteuttamaan niitten aitojen turvapaikanhakijoitten löytämistä ja heidän turvallista tuomistaan euhun se olisi mielestäni inhimillistä ja ja varmasti osaltaan pystyisi vastaamaan siihen kritiikkiin mitä tämä yhä jatkuva ja varmasti vielä vuosien saatossa jopa voimistuva maahanmuutto ja ihmisten muuttovirrat aiheuttavat jos näitä kriisejä ei saada kuriin oma lukunsahan on tietysti tulevaisuuden ja tietysti nyt jo osin toteutuva ihmisten muutto sen takia että ilmasto muuttuu ja elinolosuhteet elämisen mahdollisuudet häviävät osasta maapalloamme niin summa summarum mitä tässä halusin sanoa on se että että haluan kannustaa suomen hallitusta olemaan aktiivinen osapuoli näissä eun ja ykn pakolaisjärjestön toimielimissä jotta näitä toimenpiteitä semmoisen tehokkaan ja oikein suunnatun pakolaisavun antamiseksi kriisialueilla pystytään toteuttamaan

arvoisa puhemies suomen työttömyysluvut ovat kauhistuttavat suomessa oli tammikuun lopussa lähes kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä se on kahdeksantuhannenviidensadan enemmän kuin vuosi sitten omassa maakunnassani pohjois karjalassa työttömien osuus työvoimasta on kahdeksantoista prosenttia ja vastaava luku koko maassa on noin neljätoista prosenttia myös nuorisotyöttömyys on kasvussa mutta myös pitkittymässä itse olenkin erityisen huolissani nuorten tilanteesta tutkimusten mukaan nuoren jonka työttömyys on kestänyt kolme kuukautta työllistyminen vaikeutuu huomattavasti tällä hetkellä suomessa on jo yli vuoden työttöminä olleita nuoria yli tässä pahentuneen työttömyyden tilanteessa olisi ollut tärkeää että että hallitus olisi jatkanut tavalla tai toisella lauri ihalaisen käynnistämää nuorisotakuuta me tiedämme kaikki että nuorisotakuu ei poistanut nuorten työttömyyttä mutta sen avulla pystyttiin pitämään nuorten pitkäaikaistyöttömyys hyvin kurissa se oli viime kaudella euroopan matalin hallitus on kuitenkin luopunut suurimmasta osasta nuorisotakuuseen kuuluneista toimenpiteistä ja se on aiheuttanut nyt myöskin nuorten pitkäaikaistyöttömyyden kasvun aiempien lamojen ja taantumien aikana on valtiovallan taholta ohjattu työllisyyden hoitoon lisää rahaa ja toimistoihin lisää henkilökuntaa nyt hallitus pahenevasta työttömyydestä huolimatta on pienentänyt työllisyysmäärärahoja ja säästänyt myös te toimistojen resursseista tämä on tarkoittanut muun muassa sitä että nuoret eivät saa te toimistosta henkilökohtaista palvelua monelle nuorelle työn hakeminen ilman henkilökohtaista ohjausta ja tukea on raskasta nuoret eivät osaa toimia työnhakijoina työmarkkinoilla sillä he eivät tiedä työn hakemisen pelisääntöjä on eettisesti väärin että nuoret jätetään oman onnensa nojaan sillä syrjäytymisen riski nuoren on erityisen suuri valtiontalouden tarkastusviraston tekemien selvitysten mukaan työttömyys saadaan taantuma ja lamakausina katkaistua nopeammin jos te toimistoihin lisätään henkilökuntaa tämä toimii siis myös käänteisesti mitä vähemmän työntekijöitä te toimistoissa sitä useammin työttömyys pitkittyy ja näin on huomattu käyvän erityisesti nuorten kohdalla samoissa selvityksissä on tullut esille että nuoret pitäisi lähes aina ohjata henkilökohtaisen palvelun pariin nuorille työelämään vasta tulleille ja työnhakuun tottumattomille eivät nettipalvelut kerta kaikkiaan sovi ja tällä hetkellä nuoret joutuvat jonottamaan henkilökohtaista palvelua viikkoja joillakin alueilla jopa kuukausia ministeri lindström on monissa haastatteluissa myöntänyt nämä edellä mainitut asiat mutta hän on kuitenkin samalla todennut että lisärahoitusta ei työttömyyden hoitoon tule päinvastoin määrärahoja on tarkoitus pienentää entisestään siksi haluaisinkin tietää onkohan hallituksessa laskettu mitä nämä syrjäytyneet nuoret tulevat yhteiskunnalle tulevaisuudessa maksamaan ja miten vaikea on saada työelämän ulkopuolelle pitkäksi aikaa jäänyt nuori takaisin työkykyiseksi

arvoisa puhemies käsittelyssä on esitys vuoden kaksituhattakuusitoista lisätalousarvioksi esitykseen sisältyy muutamia kohtia joihin otan kantaa ensinnäkin muutama sana kestomurheenkryynistämme talvivaarasta jonka tilanne on edelleen varsin ongelmallinen tässä tapauksessa on toki nimellisesti kyseessä tekninen siirto eli terrafame oyn omaa pääomaa on tarkoitus korottaa kolmellakymmenelläkahdeksalla pilkku viidellä miljoonalla eurolla ja peruuttaa samalla vastaava summa talvivaara sotkamo konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estämiseen tarkoitetuista määrärahoista kaivoksen pahin vaihe on toivottavasti nyt takana kun sen prosessit on saatu toimimaan aiempaa tehokkaammin on kuitenkin muistettava että kyseisen kaivoksen talous ja ympäristöriskit ovat edelleen varsin suuria kuten ne ovat olleet koko sen toiminnan ajan yksityisen kumppanin löytäminen ja hallinto oikeuden päätös purkuputkesta ovat jatkossa avainasemassa kuten muun muassa edustaja niikko aiemmin totesi toisaalta kaivoksen hallittu sulkeminenkin maksaisi arviolta noin kolmesataa miljoonaa euroa sulkeminen saattaa toki joka tapauksessa olla edessä jo lähitulevaisuudessa valtiovarainvaliokunta onkin sitten näiden seikkojen vuoksi erittäin vaikean paikan edessä nyt jos koskaan tarvitaan puolueettomia asiantuntija arvioita ja toki vieläpä siten että kokonaisuus otetaan huomioon mahdollisimman laajasti sitten lyhyesti turkille annettavasta avusta muuttoliikevirtojen hillitsemiseksi mikä on erittäin kustannustehokas tapa auttaa kuten edustaja terho aiemmin tänään totesi mikäli turvapaikanhakijoiden lukumäärä euroopassa suomessa pysyy tänä vuonna kohtuullisella tasolla se tulee olemaan meidän kaikkien etu esitetty määrärahan korotus kahdeksalla pilkku kolmella miljoonalla miljoonalla eurolla on hyvin pieni summa verrattuna jo pelkästään suomessa käsiteltävien hakemusten kustannuksiin jos ja kun myös venäjän rajan kautta tulevien turvapaikanhakijoiden määrä saadaan laskuun ja tilanne itärajallamme hallintaan on meillä aiempaa selvästi paremmat edellytykset selviytyä maahanmuuttokriisistä kuivin jaloin

arvoisa puhemies esitän lopuksi muutaman huomion viikonvaihteessa kasaan väännetystä yhteiskuntasopimuksesta prosessi sopimuksen aikaansaamiseksi on kestänyt jo hyvin kauan ja on erittäin tärkeää saada se lopultakin onnistuneesti päätökseen pitkällä tähtäimellä sopimus syntyessään parantaisi kilpailukykyämme toteutuessaan se kehittäisi myös kansallista yhteistyökykyämme ja auttaisi rakentamaan viime vuonna kärsinyttä yhteiskunnallista luottamusta kokonaan uudelta pohjalta sopijaosapuolten löytämän neuvottelutuloksen jälkeen katseet katseet kohdistuvatkin tällä erää sekä maan hallitukseen että sakhon odotan näiltä molemmilta myönteistä kannanottoa lähipäivien aikana vaikka ennakkotavoitteeseen ei neuvotteluissa nähtävästi aivan päästykään on suunta ollut täysin oikea täällä tänään esitetty vertaus kahden metrin seiväshypystä ei vastaa kovin hyvin todellisuutta pikemminkin kyseessä on prosessin erittäin vaikea alkutaival huomioiden vähintään viiden metrin loikka hallituksen kaavailemien veronalennusten avulla päästäisiin vieläkin lähemmäs tavoitetta on tärkeää ettei veroasteemme jatkossa ainakaan nouse arvoisa puhemies yhteiskuntasopimuksen kaatuminen tässä vaiheessa ei voisi olla enää kenenkään etu on näet aivan varmaa ettei parempaa sopimusta saataisi neuvottelemalla enää aikaiseksi on kuitenkin sinänsä ymmärrettävää että yön tunteina sorvatun ratkaisun yksityiskohtia käydään vielä kertaalleen läpi muutaman vuorokauden hidaste ei ole mikään suuri ongelma kunhan sopimus lopulta hyväksytään kannustankin lämpimästi kaikkia osapuolia hyväksymään sopimuksen ja siirtymään eteenpäin kohti sen toteuttamista jotta taloutemme lähtee uuteen nousuun

puhemies edustaja mäkisalo ropposelle totean nuorten työllistymisestä seuraavaa hallituksen keskeinen tavoite on se että suomeen syntyy lisää työpaikkoja erityisen tärkeää on se että jokainen nuori pääsee peruskoulun jälkeen jatkamaan opintoja ja ja saa työn syrjästä kiinni valtiovarainvaliokunta erityisesti paneutui viime eduskuntakaudella nuorisotakuuseen ja ja me yksimielisesti mietinnössä totesimme että nuorisotakuu ei toiminut se ei antanut tukea turvaa ja apua niille nuorille jotka sitä erityisesti tarvitsevat

toivon todella että oppositio ja ja erityisesti sosialidemokraatit tarkkaan katsovat mitä tuon kärkihankkeen tiimoilta tapahtuu nuorisotakuun ongelma oli se että oli paljon toimijoita mutta kukaan ei ottanut koppia nuoresta nyt hallitus haluaa luoda mallin jossa todellakin on aikuinen joka saattaen vaihtaa ja huolehtii nuoresta joka tarvitsee apua ja ja tukea mielestäni se on yksi hallituksen tärkeimmistä kärkihankkeista

arvoisa rouva puhemies tänään ollaan kuunneltu hallituksen esitystä eduskunnalle vuoden kaksituhattakuusitoista lisätalousarviosta ja kun keskustelu on päättymässä niin tämmöinen yleishuomio tästä talvivaaran tilanteesta ja terrafamen tilanteesta hallitus nyt yrittää paikata tilannetta omilla toimillaan ja sinänsä on ymmärrettävää että toimiin ryhdytään koska ympäristökatastrofinkin välttämiseksi on joitain toimia tehtävä mutta kyllä täällä aika moni kansanedustaja niin hallituksesta kuin oppositiosta on esittänyt vakavan huolen tästä tilannearvion tekemisestä toistankin tuossa debatissa esittämäni ajatuksen siitä että tuotettaisiin niin maan hallitukselle kuin koko eduskunnalle kunnollinen ulkopuolisen toimesta tehty tilannearvio tästä talvivaaran tilanteesta ja niistä toimista joihin asiantuntijat meitä poliitikkoja kannustaisivat sitten mainitsen vielä tämän peltipoliisiasian yksi pilkku seitsemän miljoonaa peltipoliiseihin se sama eurosatsaus tekisi noin kolmekymmentäneljä viiva kolmekymmentäviisi poliisimiestä ja naista kentälle meillä puuttuu kehyksestä vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista poliisin määrärahoista huomattava osa silloin puhutaan jo kymmenistä miljoonista euroista jos halutaan saada tämä sisäisen turvallisuuden tilanne poliisin resurssit ja poliisien ikärakenteeseen liittyvä poistuma hanskaan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä

arvoisa puhemies totta on että nuorisotakuu ei pystynyt pitämään nuorten työttömyyttä kurissa mutta se pystyi pitämään pitkäaikaistyöttömyyden kurissa joka oli viime kaudella siis euroopan matalin kun verrataan eri valtioiden nuorten tilannetta hallituksen kannattaisi myös lukea tämä valtiontalouden tarkastusviraston selvitys jossa tarkastusvirasto toteaa että te toimistoissa tarvitaan tällä hetkellä juuri nyt lisää henkilökuntaa nuorten auttamiseen tarkastusviraston selvityksessä on tullut esille että se nuorten face kohtaaminen on ensisijaista jos halutaan auttaa niitä nuoria työelämään tällä hetkellä on alueita missä nuoret odottavat jopa neljä kuukautta sitä että he pääsevät face to face kontaktiin te toimiston ammattihenkilön kanssa ja jos nuori odottaa neljä kuukautta sitä että pääsee sinne kohtaamiseen jossa voidaan neuvotella ja pohtia sitä tilannetta

työllistää tai terrafame tässä tapauksessa paremminkin työllistää viisisataaviisikymmentä ihmistä suoraan välillisesti noin joissakin keskusteluissa tahtoo hieman unohtua tämän merkitys suomelle ja kainuulle mikä tällä tehtaalla on ja varsinkin kun mietitään sitä mikä se potentiaali sillä alueella on malmivarannot riittävät arviolta kuudeksikymmeneksi vuodeksi ympäristövahinkoja ja riskejä ei pidä väheksyä mutta tässä tilanteessa jossa toinen vaihtoehto on se että lähdetään ajamaan kaivosta alas sekin on pitkä tie ja erittäin kallis tie kiitän tästä kansallispuistoasiasta suomussalmi ja kuusamo saavat kansallispuiston ja tässä on nyt sitten hieman aikaistettu tätä rahoitusta siihen suuntaan ja sillä on merkittäviä matkailuun ja yrittäjyyteen liittyviä yhtymäkohtia

tuo talvivaara oli semmoinen asia en ollut täällä kansanedustajana ja

tosi huolissani monta kertaa katsoin että mitä ihmettä siellä eduskunnassa tehdään kyllä se aika katastrofaaliselta kansalaisesta näyttäytyy minusta se ei olisi ollenkaan huono idea jos jos sillä selvityksellä olisi saatavissa jotakin uutta koska kyllä tässä täytyisi ratkaista ettei tämä ole niin kuin joku kreikka että aina vain lapataan lisää rahaa ja tuntuu että se ei koskaan selviä totta kai minä pelkään hirveästi niitä ympäristökatastrofeja olen erittäin ympäristöystävällinen ihminen ja siinä mielessä se olisi varmaan hyvä ilokseni huomaan että sdpn mäkisalo ropposen kanssa samaa mieltä tästä face to face tapaamisesta tapasin hyvinkään työvoimatoimiston toimipisteessä tämmöisiä työnohjauksen psykologeja ympäri ympäri suomea meillä oli tämmöinen yhteistapaaminen ja he korostivat nimenomaan sitä että erityisesti näille syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille se face to face kasvokkain tapaaminen tapaaminen on kyllä se ainoa keino saada eteenpäin sitä itseluottamusta siellä on monesti itseluottamusongelmia minusta oli semmoinen hyvä esimerkki joka tämän kertoi ja joka on kuvaava nuori mies sanoi että minä olen työtön enkä minä töitä ikinä haluaisikaan tämä rouva oli kysynyt sitten että no mitä sinä vastaat kun tuttu mies tulee kadulla vastaan ja aina kysytään että mitä sinulle nyt kuuluu hän sanoi että no hän kääntyy kadun toiselle puolelle kun ei hän kehtaa sanoa että hän ei ole missään ja sitten siitä se keskustelu oikeastaan meni eteenpäin että ei siitä ollut kysymys ettei hän halunnut työllistyä vaan hän ei ollut oikein osannut ja tiennyt mitä tekee ja sitten hän koki sen kuitenkin häpeälliseksi että ei se ollutkaan niin että hän ei halua työllistyä että hän on niin nokkava tyyppi sitten sitä kautta se solmu lähti auki

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa on esitys eduskunnalle laiksi ampuma aselain muuttamisesta kun tutkin tätä niin ajattelin ensinnä että onko tässä mitään yhteyttä tähän paljon puhuttuun ampuma ei ole mitään tekemistä vaan tämä esitys on ainoastaan tekninen muutos jossa ampuma aselakiin tehdään viittaus eun deaktivointiasetukseen en tiedä olenko kaikilta osin oikeassa tässä esityksessä mutta on täällä sitten muita lähetekeskustelussa korjaavat näitä näkemyksiä lakimuutos vahvistaa yhtenäistä linjaa euroopassa ja ehkäisee osaltaan laitonta asekauppaa deaktivointiasetuksen mukaan deaktivoituja ampuma aseita saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan jos ne on varustettu yhteisellä yksilöivällä merkinnällä ja niiden mukana on asetuksen mukainen deaktivointitodistus

kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle kotipaikkasidonnaisuuden poistaminen deaktivoitujen aseiden ja aseen osien esittämisen osalta joustavoittaisi menettelyä mahdollisuus että poliisihallitus tarkastaa esimerkiksi deaktivoidut sarjatuliaseet parantaisi aseturvallisuutta deaktivointitoimet jotka on suoritettava ampuma aseiden tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomaksi määritetään kolmen taulukon perusteella taulukossa taulukossa yhteen luetellaan ampuma aseiden eri tyypit taulukossa kahteen kuvataan toimenpiteet jotka on suoritettava suoritettava ampuma aseiden kunkin olennaisen osan tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomaksi ja taulukossa kolmeen esitetään ampuma asetyyppien osalta toteutettavat deaktivointitoimet ampuma aseiden ja deaktivointitoimien teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi näitä teknisiä eritelmiä tarkastellaan uudelleen ja päivitetään säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein jotta voidaan varmistaa ampuma aseiden deaktivointitoimien virheetön ja yhdenmukainen soveltaminen komissio laatii määritelmiä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa deaktivointiasetus on pitkälti yhteneväinen poliisihallituksen deaktivointia koskevan ohjeen kanssa mutta joitakin eroavaisuuksia esimerkiksi deaktivoinnin teknisissä eritelmissä eritelmissä on jatkossa deaktivoinnin tarkastavan viranomaisen eli poliisihallituksen tai poliisilaitoksen on myös annettava deaktivointitodistus ja pidettävä deaktivoiduista ampuma aseista rekisteriä poliisihallitus kumoaa deaktivointia koskevan kansallisen ohjeen kun komission deaktivointiasetuksen soveltaminen alkaa huhtikuun alussa kaksituhattakuusitoista koska ohje on osittain päällekkäinen ja ristiriitainen deaktivointiasetuksen kanssa

arvoisa puhemies lopuksi esityksen vaikutuksista kun luin täältä hallituksen esityksestä niin mainitaan että muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia mutta deaktivointiasetuksella on taloudellisia vaikutuksia aseharrastajiin ja ase elinkeinonharjoittajiin tähän pyytäisinkin jonkun viisaamman vastausta kun en ymmärtänyt enkä osannut tutkia minkälaisia kustannuksia tähän mahdollisesti tulee näille asianomaisille tahoille

arvoisa rouva puhemies en puhu edustaja kärnän tavoin tulevista vaan tästä käsiteltävästä esityksestä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia lisäämällä siihen viittaus euroopan komission antamaan ampuma aseiden deaktivointistandardeja ja tekniikoita koskevaan asetukseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa olisi mahdollista esittää myös poliisihallitukselle tai muulle kuin luvanhaltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle esityksen mukaisesti ampuma aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan on kolmenkymmenen päivän kuluessa ampuma aseen deaktivoinnista esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tai poliisihallitukselle poliisilaitos voisi olla muu kuin luvanhaltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitos tämä joustavoittaa esittämistä ja on aseharrastajan etu mielestäni myös deaktivoidut sarjatuliaseet voidaan tarkastaa poliisilaitoksella missä on ihan hyvin riittävä asiantuntemus ampuma aseen deaktivoinnista ja aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä on on annettu suomessa neljäntenätoista päivänä tammikuuta kaksituhattakymmenen poliisihallituksen ohje ohje koskee aseen deaktivoinnin ja aseen osan toimintakelvottomaksi tekemisen suorittamista ja deaktivoinnin ja toimintakelvottomaksi tekemisen toteamista poliisilaitoksella mielestäni ohjeet ovat selvät ja riittävät eikä tulkinnanvaraisuuksia ole osassa eu maita ovat vielä lapsenkengissä mistä kärsivät kaikki aseharrastajat myös muualla eussa ja myös suomessa asedirektiivin mukaan ampuma aseena ei saa pitää esineitä jotka vastaavat ampuma aseen määritelmää mutta jotka on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla asetuksen mukaan ampuma aseiden deaktivoinnin suorittavat julkiset tai

yksityiset yksiköt tai ne henkilöt joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa siihen mielestäni on hyvä ettei deaktivointia voi tehdä kuin se jolle on lupa myönnetty tällä taataan deaktivointien yhdenmukaisuus ohjeiden mukaisesti toivoa sopii että asedirektiivi otetaan tosissaan myös muissa eu maissa mitä sitten on aseen tai aseen osan deaktivointi deaktivoinnissa varmistetaan että kaikki ampuma aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi siten ettei niitä voida poistaa asentaa uudelleen tai muuttaa tarkoituksena tehdä ampuma aseesta uudelleen ampumakelpoinen tämän jälkeen toimivaltainen viranomainen tarkastaa deaktivointitoimenpiteet millä varmistetaan ampuma aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi deaktivoidun ampuma aseen omistaja saa tästä todistuksen tai asiakirjan joka osoittaa ampuma aseen deaktivoinnin suoritetuksi myös aseeseen tai sen osaan voidaan tehdä merkintä deaktivoinnin suorittamisesta deaktivoidun ampuma aseen omistajan on pidettävä deaktivointitodistus pysyvästi saatavilla ja jos deaktivoitu ampuma ase saatetaan markkinoille deaktivointitodistus on liitettävä siihen deaktivointitodistus on siis tämän kaltainen a neljä paperi deaktivoituja ampuma aseita voi viedä toiseen jäsenvaltioon vain jos ne on varustettu yhteisellä yksilöivällä merkinnällä ja niiden mukana on asetuksen mukainen deaktivointitodistus suomen erittäin tiukka ampuma aselaki ja ampuma aseasetus eivät ole ristiriidassa tämän deaktivointiasetuksen kanssa deaktivointiasetusta sovelletaan myös niihin ampuma aseisiin ja aseen osiin jotka on deaktivoitu ennen asetuksen soveltamisen alkamista jos nämä deaktivoidut aseet tai niiden osat siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille

käsityksessä että tämä deaktivointiasia ampuma aselain sisälle tulisi vasta siinä vaiheessa kun eussa on käsitelty ja se kokonaisuus mutta käyhän se tietenkin näinkin paloittain kun edustaja kulmala tässä jo varsin hyvin kuvasi tätä nykytilaa niin haluan tuoda myös esiin tässä vaiheessa jo jatkokeskusteluun ja valiokuntatyöhön sen näkemyksen niin kuin edustaja kulmalakin että meillä suomessa poliisi on säädellyt tätä deaktivointitoimintaa huomattavasti tarkemmin niin kuin myös

tarkemmin kuin euroopassa noin keskimäärin asianlaita on sen takia onkin hyvin tärkeätä että myös meidän parlamentista menee viesti eurooppaan siitä että eurooppalaisilla jäsenmailla on myös kehittämisen varaa tässä deaktivoinnissa ettei näitä deaktivoituja aseita tai aseen osia voitaisi uudelleen ottaa käyttöön muun muassa rikolliseen tarkoitukseen ja vielä liittäen vähän tulevaankin siinä vaiheessa kun tämä ampuma asedirektiivi etenee eussa niin kuin toivon että se etenee toivon että se etenisi myös siinä puolustusvaliokunnan esittämässä hengessä että reserviläistoimintaan tarvittavat aseet olisivat jatkossakin myös reserviläisten käytössä tätä toivoo koko puolustusvaliokunta yksimielisesti

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat viime vaalikauden lopulla eduskunnassa oli käsittelyssä hallituksen esitys jonka mukaan laittomasti maassamme oleville ulkomaalaisille tulisi taata muukin kuin kiireellinen hoito onneksi ja kiitos silloisen edustaja kari rajamäen tämä hallituksen esitys jäi säätämättä laiksi olisihan se olisihan se ristiriitaista että kun koko muu yhteiskunta pyrkii siihen että ne jotka ovat laittomasti suomessa poistuisivat suomesta mahdollisimman pian omiin kotimaihinsa tai lähtömaihinsa

samanaikaisesti laajentamalla heidän terveyspalvelujaan me loisimme heille vetotekijöitä jotka nimenomaan pitäisivät heidät laittomasti maassamme nyt esillä olevassa hallituksen esityksessä tartuntatautilaiksi on ilmeisesti osin kyse myös samantapaisesta problematiikasta kun en ole tuota yli satasivuista esitystä itse lukenut turvaudun tässä saatepuheenvuorossani sosiaali ja terveysvaliokunnalle parempiin asiantuntijoihin eli yhteen asiantuntijalääkäriin joka on ollut tässä tartuntatautilakityöryhmässä jäsenenä ja myös edellä mainittuun edustaja rajamäkeen sanon että tämä kysymyksenasettelu on entistä ajankohtaisempi sillä viime vuonna maahamme saapuneiden kymmenientuhansien turvapaikanhakijoiden joukosta merkittävä osa tulee saamaan kielteisen päätöksen ja näistä taas osa ei tule poistumaan vapaaehtoisesti suomesta vaan tulee jäämään laittomasti maahan tällöin voidaan puhua todennäköisesti jopa tuhansista ihmisistä tämä asiantuntijalääkäri

kirjoittaa että tähän esitykseen on tullut monia parannuksia aiemmin esillä olleisiin versioihin verrattuna mutta ydinkysymys on se että kun

aikaisemmin puhuttiin kunnan alueella oleskelevista joka olisi kiistatta pitänyt sisällään myös laittomasti maassamme olevat niin nyt puhutaan kunnan väestöstä joka hänen mukaansa ottaen huomioon myös perusteluissa olleita

kunnan alueella oleskelevat eli laittomasti maassa olevat paperittomat lakiesityksessä on kuitenkin edelleen heikkoja tulkinnanvaraisia kohtia joissa mahdollistuu uutena velvoitteena laittomasti maassa olevien henkilöiden kalliiden valvottavien tartuntatautien kuten hiv ja hepatiitit hepatiitit elinikäinen hoito

oleellinen kysymys on siis se että uudessa lakiesityksessä ei selkeästi sanota ketä laki koskee kun puhutaan kunnan väestöstä hän kirjoittaa

laissa on säädetty ilmaisu kunnan väestö joka nyt tässä yhteydessä sisältää edelleen myös paperittomat vertaa esimerkiksi yhdeksäs pykälä väestöllä perinteisesti suomen kielessä ymmärretään tietyllä maantieteellisellä alueella elävää ihmispopulaatiota tähän voidaan tulkita kuuluvaksi myös paperittomat ja sitten tästä reaalisesta tilanteesta hän kirjoittaa seuraavaa huomioiden nykytilanne jossa laittoman maahantulon vetovoimatekijöitä halutaan poistaa uusi laki tarjoaa vetovoimatekijän erityisesti venäjältä laittomasti maahamme tulolle lähialueillamme kuten venäjällä pietarissa on hiv positiivisia henkilöitä viisikymmentätuhatta joista vain kymmenentuhatta saa hiv lääkehoitoa siten neljäkymmentätuhatta hiv potilasta hoidotta pietarin hiv positiivisilla todetaan lisääntyvästi uusia tuberkuloositapauksia noin kolmesataa vuosi näistä uusista tapauksista joka neljäs on vastustuskykyistä mdr tuberkuloosia ja joka viides erittäin vastustuskykyistä xdr tuberkuloosia jos pienikin osa vaikka vain viisi prosenttia pietarin hiv positiivisista hakeutuisi uuden lain voimaantulon jälkeen hoitoon suomeen näiden kahdentuhannenviidensadan ilman kotikuntaoikeutta olevan potilaan aiheuttamat vuosittaiset hivin hoitokustannukset olisivat viisi miljoonaa euroa ja niin edelleen arvoisa rouva puhemies ajanpuutteen vuoksi entisen edustaja rajamäen argumentteja en tässä nyt ehdi referoimaan mutta viittaan hänen blogiinsa uudessa suomessa kahdeskymmeneskahdeksas päivä viime kuuta jossa hän nimenomaan on sitä mieltä että on varmistettava että eduskunnalle esitettävä tartuntatautilaki ei salli uutena elinikäisen hiv hoidon kaikille suomeen tuleville ja täällä oleskeleville turisteille ja laittomasti maassa oleville kunhan hoitoa harkitseva asiantuntija vain niin päättää eli kaiken kaikkiaan me emme tarvitse suomessa uusia vetovoimaisia tekijöitä laittomalle maahantulolle tai laittomalle maahan jäämiselle me emme tarvitse sellaista hoidon laajentamista joka merkitsisi sitä että täällä laittomasti olevat ulkomaalaiset entistä hanakammin pyrkivät jäämään laittomasti maahan minä vetoan nyt

sosiaali ja terveysvaliokuntaan että te selkiytätte sen että kun tässä laissa puhutaan kunnan väestöstä niin ei todellakaan tarkoiteta kunnassa laittomasti olevia ihmisiä se on eri asia että jokaiselle suomessa kuuluu kiireellinen hoito ja näin on tälläkin hetkellä ja näin on tietysti jatkossakin jos meillä on vaikka aids potilas ja

arvoisa rouva puhemies

aihetta huoleen siis oli mutta on annettava tunnustusta eduskunnalle joka ei lakiehdotusta hyväksynyt ja etenkin edustaja rajamäelle joka ehdotti viime hetkellä asian pöydällepanoa sekä niille lukuisille edustajille jotka sitten kannattivat tätä rajamäen ehdotusta tämän vaalikauden hallituksen ohjelmassa ei lue mitään siitä että laittomasti maassa oleville pitäisi järjestää maksutonta terveydenhoitoa ja tämän pitää olla myös tämän lainsäädännön henki arvoisa puhemies kun käsittelemme tartuntatauteja ja niiden hoitoa minua huolestuttaa venäjän suuri tuberkuloosimäärä johon myös edustaja zyskowicz tuossa viittasi venäjällä on tehty tutkimus jonka mukaan lääkkeille vastustuskykyisistä tuberkuloosibakteereista on tulossa yhä vaarallisempia bakteerin mutaatiot tekevät siitä entistä helpommin tarttuvan lisäksi venäjän valtiollisen aids tutkimuskeskuksen johtajan mukaan ainakin kaksi miljoonaa venäläistä saattaa saada hiv tartunnan seuraavan viiden vuoden aikana viime vuoteen mennessä oli rekisteröity jo miljoona hiv tartuntaa suurin riskiryhmä ovat kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäviisi vuotiaat thln asiantuntija totesi jo viime vuonna tilanteen näyttävän huonolta eikä se ole paranemassa millään tavalla tuberkuloosi ja hiv tartuntojen uhka tulee idästä jo nyt itärajan takaa tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut ja myös hiv positiivisia turvapaikanhakijoita on maahan tullut nyt jos koskaan pitää varmistaa ettei lakiin tule sellaista kiertotietä joka tekisi suomesta hiv lain henki on tartuntatautien estäminen eikä esimerkiksi hiv tartunnan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja laittomien siirtolaisten hoidon aloittaminen siihen tämän lain pitää pyrkiä tämä hiv positiivisuus ei saa olla peruste oleskeluluvan saamiselle eikä este käännytykselle muuten luomme jälleen porsaanreiän joka mahdollistaa sen että miljoonat taudista kärsivät hakeutuvat nimenomaisesti suomeen joka sinisilmäisyydessään hoidon sitten kustantaa meidän pitää varmistaa että lainsäädäntömme on valmiina sellaista tilannetta varten että itärajalta alkaa yhtäkkiä liikkua tuhansittain siirtolaisia kohti suomea ja samalla huolehtia että tulijat tulevat

siis laillisen laillisen maahanmuuttajan kuuluukin saada hoitoa maassamme mutta meidän ei pidä lähteä sille tielle että hoidamme myös laittomat siirtolaiset henkilöt joilla ei ole edellytyksiä oleskelulupaan suomessa ja jotka tulevat suomeen vain hakemaan maksutonta hoitoa arvoisa rouva puhemies lainsäädännössä pitää kiinnittää huomiota oikein erityistä huomiota siihen ettei hoidon antamista harkitseva asiantuntija voi määrittää hoidon aloittamista turisteille ja laittomasti maassa oleville samaan aikaan kun vanhusväestömme joutuu maksamaan yhä enemmän omista lääkkeistään ei ole millään tavalla perusteltua luoda rinnakkaisjärjestelmää joka antaa maksutonta hoitoa muualta tuleville kiinnitin tässä esityksessä huomiota näihin tulkinnanvaraisiin kirjauksiin joihin myös tosiaan edustaja zyskowicz viittasi ja vaadin että tämä asia tarkennetaan ja korjataan valiokunnan jatkokäsittelyssä

arvoisa rouva puhemies jos vaihteeksi puhuttaisiin vähän enemmän tästä hallituksen esityksestä tartuntatautilaiksi joka on tulossa eduskunnan käsittelyyn tämän tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy tässä laissa ehdotetaan säädettäväksi ehkäisevistä toimista ja palveluista tämän tavoitteen saavuttamiseksi tartuntatautien torjunnan haasteitahan ovat hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit niiden torjumiseksi annettaisiin velvoitteita kaikille terveydenhuollon toimintayksiköille ja myös sosiaalihuollon toimintayksiköille kunta vastaisi edelleen oman alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastuksen järjestämisestä samoin kuin nyt olevassa laissa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asema torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena vahvistuisi tartuntatautien torjuntaa vaikeuttavat ja terveydenhuollon kustannuksia lisäävät hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit niiden torjumiseksi täsmennettäisiin työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille tavoitteeseen päästäisiin ilman lisäkustannuksia muuttamalla toimintatapoja tavoitteena on siis ilman lisäkustannuksia ja toimintatapoja muuttamalla parempaa infektioiden torjuntaa tästä voisimme iloita syntyvien säästöjen muodossa tavoitteena on vähemmän sairaalapäiviä

velvoittaisi kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan kuten pandemiaan tällaisia tilanteita johtaisi edelleen sosiaali ja terveysministeriö valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa oikeus rokotuksiin myös terveydenhuollon sosiaalihuollon toimintayksiköille sekä työterveyshuollolle tähän uudistukseen liittyy sairausvakuutuslakia yksinkertaistava muutos jos henkilö joutuisi olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi ansionmenetystä korvattaisiin vastedes vain yhdellä yhdellä etuudella tartuntatautipäivärahalla se kattaisi nykyisen päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen

nämä asiat varmasti ihan relevantteja mutta tämmöisten turhien ja ylikorostuneitten uhkakuvien maalailu ei minun mielestäni kokonaistilannetta suomessa paranna ben zyskowicz toi puheenvuorossaan kuten jossakin yhteisessä täysistunnossa myös syysistuntokaudella esiin tämän maksuttoman terveydenhuollon houkuttavuustekijän suhteessa pietariin tai yleensäkin ainakin silloin puhuitte venäjän venäjän monista sairaista ihmisistä nyt toitte esille pietarin kymmenettuhannet hiv potilaat toistan kysymykseni minkä syksylläkin kysyin kun helsinki tarjoaa nyt maksuttoman terveydenhuollon paperittomille niin missä ne hiv potilaat viipyvät missä ovat nämä kansanryntäykset tänne arvoisa rouva puhemies jokaiselle kuuluu kiireellinen hoito jo nyt myös paperittomille ihmisille ja haluan tässäkin yhteydessä yhteydessä korostaa sitä että ennaltaehkäisty sairaus on halvin sairaus ja mitä varhemmin puututaan myös paperittomien terveysongelmiin sitä halvempaa se suomalaisille on suomen kansantaloudelle kansanterveydelle yleiselle turvallisuudelle väestölle on edullista puuttua terveysongelmiin aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koska joka tapauksessa jos se kiireellinen hoito on edessä se on kalliimpaa olipa kyse kantasuomalaisesta maahanmuuttajasta tai täällä laittomasti oleskelevasta

arvoisa puhemies tuossa edustaja heikkinen sanoi että puhuttaisiin nyt tästä

se se vasta noloa on ilmeisesti tämä kuitenkin kumpuaa siitä kun minuunkin on ollut yhteydessä tämä henkilö joka on kuulunut tähän ryhmään ja olen saanut ainakin vaikutti siltä samantyyppisen sähköpostin kuin edustaja zyskowicz minusta siellä oli kyllä hyviä hyviä näkökohtia erityisesti erityisesti juuri tämä että emme avaisi emme avaisi porttia vahingossa sitten ilman tarkoitusta laittomasti maassa oleskeleville oleskeleville henkilöille esille sen mitä tuossa zyskowicz ei mielestäni puheenvuorossaan todennut mitä tässä tämä asiantuntijalääkäri toi huolenaan näkökulmana oli vielä se että pääosa eli neljä viidesosaa eu maista tarjoaa hiv hoitoja ainoastaan kansalaisilleen toki tietysti akuuttia hoitoa annetaan kaikille mutta me olemme täällä koko päivän puhuneet lisätalousarviosta sosiaali ja terveydenhuollosta rahojen riittävyydestä kilpailukyvystä ja ja monesta talouden ongelmasta ja kyllä meidän täytyy voida olla huolissaan meidän taloudesta ja meidän rahojen riittävyydestä ettei kuten edustaja eerola sanoi tästä tule sitten mikään hiv parantola oliko tämä sana en en ole tutkinut nyt tätä helsingin tilannetta onko sinne tullut ihmisiä mutta jos helsingin kaupunki on näin päättänyt niin toivottavasti helsingillä on sitten rahaa jos tämä muuttuu mutta minä luulen että että silloin kun se on kunnan oma päätös niin se päätöksenteko menee pikkusen jouhevammin he sitten päättäisivät sen lakkauttaa mutta se se voi olla sitten jo vähän vaikeampaa jos on tämmöisen portin avannut mutta itsekin toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta tosiaan tarkistaa nyt tämän tämän onko tässä nyt aidosti näin niin kuin meille on esitetty ettei tässä ole jotakin tämmöistä terveyshoitoporttia avattu se ei ole tarkoitus että täsmentää sitä ja katsoo todellakin onko tämä asiantuntijalääkärin näkemys selkeä uskoisin että hänellä on tästä hyvä tieto koska hän on tämän ryhmän jäsenenä kuitenkin ollut sitten vielä yhteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota täällä hallituksen esityksessä

on tämä pakollinen rokotus minustakin on oikein hyvä että meidän kansa on tervettä ja itsekin olen paljon rokotuksia saanut ja toivon että ne estävät minua saamasta eri sairauksia jotka tulevat kalliiksi mutta näissä pitää muistaa sitten aina huolehtia että se on varsin hyvin testattu testattu rokote elikkä tässäkin valiokunnalle terveiset että katsotte ja kuulette asiantuntijoita siitä mitä rokotetta voidaan väkisin pakottaa ottamaan itselleni tulee mieleen tämä sikainfluenssa ja siitä johtunut narkolepsia en ainakaan itse halua että minuun pistetään sellaista rokotetta väkisin joka ei ole sitten riittävästi testattu ymmärsin että tämä lääke oli silloin tullut markkinoille aika kiireellisellä aikataululla ja tämä on tietysti semmoinen asia että ei meihin nyt

arvoisa rouva puhemies enää tässä salissa ei ole edustaja kari rajamäkeä mutta edustaja mika kari on kari kuin kari mutta vakavasti ottaen edustaja zyskowiczin puheenvuoron sisältöön jaan hyvin paljon niitä samoja näkemyksiä että me emme tekisi ikään kuin odottamatonta

lainmuutosta tietämättämme niitä tosiasiallisia vaikutuksia joita tähän noin sadan sivun pumakaan sisältyy siltä osin asiantuntijalääkäreiden lausuntoja täytyy kuunnella herkällä korvalla täytyy kuunnella herkällä korvalla niitä asiantuntijoita jotka antavat arvion siitä mihin johtaa mahdollinen lain uudistaminen näillä aloilla ja näillä asioilla koska sellaista tilannetta tuskin kukaan meistä haluaa että synnytämme sellaista lainsäädäntöä jonka sisältöä itse emme tunne mutta edustaja eerola tuossa mainitsi jos oikein kuulin ja käsitin että ei tarjottaisi mitään terveydenhuoltoa ihmisille jotka suomen rajojen sisällä sairastavat

tästä olen kyllä täysin toista mieltä ja niin kuin edustaja zyskowiczkin sanoi akuutti ja tulee suomessa taata ihmisille se on ihan koko kansanterveyden näkökulmasta tärkeää tärkeitä ovat tietenkin myös inhimillisyys ja ihmisoikeudet joiden osalta myös terveydenhuoltojärjestelmää täytyy arvioida mutta edelleenkin ehkä eniten perään tässä sitä mihin edustaja zyskowiczkin viittasi vetovoimatekijöitä kaikkien vetotekijöiden joita suomi ulospäin signaloi täytyy olla samassa suhteessa keskenään

en kyllä mielestäni sanonut mitään tuohon suuntaan mitä edustaja kari kari väitti tai epäili minun minun sanoneen minulla on tässä tämä minun puheeni paperilla vaikka sitä aika vapaasti yleensä aina referoin mutta suunnilleen tällä tällä linjalla mennään ja näin sanoin tästä asiasta korostan että oleskeluluvan saaneen siis laillisen maahanmuuttajan kuuluukin saada hoitoa maassamme

arvoisa rouva puhemies arvostan edustaja heikkisen puheenvuoroa ja niitä argumentteja tältäkin osin voi olla että ne kauhukuvat jos näin saa sanoa mitä jotkut asiantuntijat mahdollisista seuraamuksista maalailevat siitä jos teemme tässä yhteydessä virheitä ovat liioiteltuja mutta pari vasta argumenttia ensinnäkin edustaja heikkinen sanoitte mitä varhemmin puutumme näiden laittomasti maassamme olevien sairauksiin sitä halvempaa ja sitä turvallisempaa se maallemme on

mitä enemmän annamme heille erilaisia palveluita esimerkiksi muutakin kuin kiireellistä terveydenhoitoa sitä varmemmin he myös tänne jäävät sitten kysyitte missä ne pietarilaiset nyt sitten helsingissä ovat puhutaan sitten vaikka maahanmuutosta ei tässä nyt erityiselle mediaseksikkyydelle ole ymmärtääkseni tarvetta meille tuli tuhansia ellei kymmeniätuhansia irakilaisia turvapaikanhakijoita viime syksynä jos me olisimme aikaisemmin suomessa säätäneet meidän perheenyhdistämissäädökset ja meidän irakilaisten

koskevat säädökset samalle tasolle kuin ne olivat eräissä muissa euroopan maissa niin tätä vyöryä emme olisi nähneet tällä haluan edustaja heikkinen sanoa sen että kun viidakkorumpu tai some levittää jonkin tiedon oikean tai väärän tässä tapauksessa osin oikean osin väärän niin se vyöry lähtee siinä vaiheessa liikkeelle se voi olla yllättävän kova ja yllättävän nopea kun on kysytty silloin kun viime vaalikaudella käsiteltiin tätä laittomasti maassa olevien terveydenhuoltoa että kuvittelenko minä että joku tulee toiselta puolelta maailmaa suomeen vain sen vuoksi että hän saisi täällä maksutonta hoitoa niin en minä sitä kuvittele

sen jälkeen kun muutama tapaus olisi ollut ja se tieto leviää niin kyllä kuvittelen että on täysin mahdollista että niitä tapauksia hyvin pian onkin paljon enemmän eli näissä asioissa on mielestäni hyvä olla lämmin sydän mutta ei kuitenkaan saa olla sinisiä silmiä mistä johtuu sitten tämä epäluuloisuus sitä kohtaan että tällä esityksellä saattaisi olla tällaisia vaikutuksia vaikka sieltä poistettiin se kunnan alueella oleskeleva ja puhutaan kunnan väestöstä olen itse ollut stmn järjestämässä seminaarissa jossa puffattiin tätä viime vaalikaudella tulossa ollutta esitystä ja olen nähnyt sen aktivismin jota thln piirissä ja stmn piirissä monet toimijat harrastavat tämän asian tiimoilla saadakseen suomessa myös laittomasti maassa oleville suomalaisille anteeksi ulkomaalaisille on niin flunssa että vähän sekoilee tavallista enemmän

muutakin kuin kiireellistä hoitoa että kyllä minä suhtaudun vähän epäluuloisesti näihin virkamiehiin stmssä ja thlssä jotka aikaisemminkin ovat tätä laittomasti maassa olevien terveyspalvelujen laajentamista olleet ajamassa kun nyt on sanottu täälläkin sosiaali ja terveysvaliokunnan eräs jäsen sanoi että ei pitäisi olla tässä suhteessa mitään epäselvyyttä niin toistan sen mitä edellisessä puheenvuorossani sanoin toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta johon edustaja heikkinen ehkä kuuluu en tiedä selvittää ja selkeyttää tämän asian niin että on täysin selvää että tämä laajempi mahdollisuus hoitoon ei koske laittomasti suomessa olevia ihmisiä

arvoisa rouva puhemies mielestäni tässä on nyt ehkä vähän turhankin paljon pelottelua ollut ilmassa liittyen siihen mitä tämä tartuntalakiesitysmuutos nyt sitten aiheuttaisi

hyvin pieniin määriin ja jos mietitään että tähän hoitoon on mennyt noin viisikymmentätuhatta euroa yhteensä ja mitä sillä on voitu estää se että tuberkuloosi ei ole tarttunut eikä se meillä täällä yleisesti ole niin se on kyllä aika pieni kustannus siitä ymmärrän kyllä tämän tämän halun

rouva puhemies ihan korjauksena edelliseen puheenvuoroon nykyisessä lainsäädännössämme tuberkuloosi on jo eri asemassa ja juuri tämän siihen liittyvän leviämisvaaran vuoksi sitä jo nyt hoidetaan tässä nyt puheena olevassa asiassa ei ole kyse tuberkuloosista ja mitä sitten tähän turhaan varoittamiseen tulee niin muistan kun viime vaalikaudella puhuin näistä perheenyhdistämisen toimeentulon edellytyksistä jos silloin kun noudatettiin

toimeentuloedellytys asetettu samalle tasolle kuin eräissä muissa euroopan maissa niin voi olla että meillä ei nyt olisi tuhansia irakilaisia turvapaikanhakijoita jotka todennäköisesti vielä useimmat heistä aivan tarpeettomasti ovat suomeen tulleet turvapaikkaa hakemaan eli eivät tule

puhemies nyt en ihan ymmärtänyt tässä esimerkiksi edustajat zyskowicz eerola ja minä toimme aivan asiallisesti tämän esille en mielestäni minä maalannut eivätkä muutkaan edustajat maalanneet mitään piruja seinille halusin omassa puheenvuorossanikin korostaa sitä että kyllä meidän täytyy tietää mistä me täällä päätämme ja mikä mikä siinä milloinkin livahtaa mukana jos nyt puhutaan pelottelusta niin kyllä kyllä minä nyt pikkusen miettisin opposition edustajana pelottelusta subjektiivinen päivähoito oikeus vihreiden mielestä vie naisilta työpaikat ja jos ajatellaan mitä mitä vihreiden ville niiinistö on esittänyt niin hänhän on halunnut helpottaa perheenyhdistämistä että tuodaan sitten esille näitäkin asioita ja täällä ei kyllä kukaan ole pelotellut vaan on tuonut ihan asiallisesti tämän esiin me emme käytä sellaisia puheenvuoroja että olemme aivan kauhuissamme järkyttyneitä koko maailma on romahtanut me puhumme aivan rauhallisesti

arvoisa rouva puhemies nyt ehkä sitten on aika ottaa vähän tolkun puheenvuoro etteivät nämä asiat lähde lämpenemään liikaa käsistä ei tässäkään asiassa kokonaisuudessa ole kyse hallituksen tai opposition rajalinjoista viime kaudella kun tätä asiaa valmisteltiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä yhtyi niin hallituksen kuin opposition puolelta edustajia tähän näkemykseen joka ei sitten edennyt hyvin tiedossa olevista syistä johtuen itse perään tässä ja nyt kevätkaudella paljon käytettyä sanaa tolkku meillä edustajilla pitää olla tosiasiallinen tieto siitä mihin ne lakiuudistukset joita eduskunnassa sitten aikanaan johtavat samaan aikaan meillä on kyllä varaa inhimillisyyteen mutta meillä täytyy olla varaa myös realismiin ja meillä täytyy olla varaa myös siihen että tässä maassa hoidetaan hyvin tartuntataudit ihan kansanterveydenkin

lyhyesti kommentoin edustaja te laitoitte hieman eri sanoja suuhun kuin mitä minä puheessani käytin edelleen yhdyn siihen kyllä että niin se vain on että ennaltaehkäisty sairaus on halvin sairaus aina ja viittaan edelleenkin että turvapaikanhakijoilla on jo nyt oikeus kun he he tulevat ja rekisteröityvät niin heille tehdään niin minä yritän nyt tässä vain selvittää mistä minä puhun en nyt teidän puhettanne he eivät ole laittomasti täällä ja heille tehdään terveyskartoitus jo tällä hetkellä mikä on valtavan hyvä asia ja olen aivan samaa mieltä siitä että jos päätös on kielteinen on oikein että heidät palautetaan mahdollisimman pian pois täältä mutta se ei liity tähän tartuntatautilakiin toisekseen mainitsitte tämän viidakkorummun miksi ja ymmärrän että viidakkorumpua on olemassa helsinki ei ole jo nyt niin valtava vetovoimatekijä

rouva puhemies tämä helsingin kokeilu mihinkä edustaja heikkinen nyt jo toisen kerran viittaa ei ole kovin montaa vuotta ollut käytössä korjaa jos muistan väärin mutta onko kolme vuotta vai vai kuinka monta vuotta about tätä luokkaa me emme vielä voi tietää meillä ei ole selkeitä selkeitä tuloksia edes siitä kuinka paljon on mitäkin tautia tämän kautta hoidettu niitä voidaan arvioida vasta useamman vuoden jälkeen mielestäni jos helsinki haluaa toimia tässä vapaaehtoisesti jonain tällaisena alueellisena kuntakokeiluna voidaan kyllä seurata seurata pitkään miten tämä vaikuttaa mutta pahoin pelkään ja veikkaan että nämä

edelleenkin penään tätä asiaa tätä vetovoimatekijää ja viittaan siihen että kun muutamissa puheenvuoroissa muun muassa edustaja zyskowicz sanoi että tällainen ilmainen terveydenhuolto on valtava ja se on kauhuskenaario niin missä viipyvät ne kymmenettuhannet viipurin hiv positiiviset taikka sitten miksi kaikki eivät nimenomaan ryntää nyt helsinkiin juuri sen takia jos tämä niin suuri uhkakuva on toivottavasti emme laita sanoja toistemme suihin vaan pysymme asiassa ja jo nyt pitäisi varmaan helsingin tilastoissa näkyä että jos tämä terveydenhuolto erityinen vetovoimatekijä olisi ollut helsingissä niin tänne kai olisivat rynnänneet ne pietarin ihmiset

puhemies en aio tästä nyt enempää jatkaa mutta nyt hieman sitä ihmettelen että hallitushan julkaisi syksyllä tämän turvapaikanhakijoita koskevan toimenpideohjelman korjatkaa jos muistan väärin mutta ymmärtääkseni siinä kokonaisajatuksena on että pieniä lainsäädäntömuutoksia katsotaan ja vähennetään vetovoimatekijöitä käsittääkseni keskusta on myös tämän hyväksynyt onko edustaja heikkinen nyt sitä mieltä että meidän ei pitäisi katsoa tätä kokonaisuutta en minä sano että tämä on se suurin asia mutta tämä on rikkana rokassa meillä on esimerkiksi ulkomaalaislain humanitäärisen suojelun pykälä poistumassa joka on korkeampi kuin muualla eu maissa nämä ovat niitä pieniä tekijöitä jotka siihen vaikuttavat haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa että me olemme hallituspuolueet sen hyväksyneet minusta on aika erikoista jos nyt siitäkin ollaan sitten eri mieltä

täällä penättiin myös äsken sitä tolkun ääntä osaltani en aio jatkaa enää tätä juupas eipäs keskustelua edustaja tiedoksi sosiaali ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana että varmasti otamme nämä näkökulmat valiokunnassa käsittelyyn ja huomioon mutta vielä kerran haluan toistaa sen että tartuntatautilaissa on kuitenkin paljon muusta kyse kuin mitä tämän keskustelun pohjalta voisi kuvitella mutta myös tässä keskustelussa esiin tulleet uhkakuvat varmasti otamme

arvoisa rouva puhemies minulle sopii että tämä debatti tässä yhteydessä tämän puheenvuoron jälkeen lopetetaan ja vaihdetaan eteenpäin totean vain vielä edustaja heikkiselle tosiaan saman mitä edustaja meri sanoi että

ja niistä pidetään kiinni mutta se mikä pitää ottaa huomioon vaikka vielä se ei ihan heti näkyisi me emme vielä siitä edes tiedä vaikka näkyisikin jo on että vaikka vielä nämä pietarin kymmenettuhannet ei siis viipurin vaan pietarin

potilaat eivät näkyisi täällä niin toistaiseksi on vielä venäjällä se tilanne ja ennen kaikkea pietarissa että on taloudellisesti pystytty huolehtimaan tästä tilanteesta ja tarjoamaan sitä hoitoa siellä mutta äskeisessä puheenvuorossani viittasin siihen kuinka paljon venäjällä arvioidaan venäläisten omienkin arvioiden mukaan tämän tilanteen heikkenevän tulevaisuudessa kuinka paljon hiv positiivisten määrä kasvaa ja mikä on venäjän talouden kehitys

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu jota tässä nyt on käyty oikeastaan kuvaa sitä yleistä keskustelua jota käydään maahanmuuttajien ja tässä tilanteessa ehkä sitten myös paperittomien tulemisesta suomeen ja pelätään että paperittomat tulevat tänne pelkästään sen takia että he tulevat hakemaan terveydenhoitoa kyllä on monia syitä myös miksi he tulevat

tämä keskustelu kuvaa sitä pelkoa yleisestä tilanteesta mutta aivan kuten edustaja heikkinen totesi tämä lakiesitys ei käsittele tätä äsken käytyä keskustelua vaan tämä lakiesitys käsittelee nimenomaan velvoitteita tartuntatautien torjuntatyössä sen takia uskon ja toivon että kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa näitä asioita käydään läpi

eduskunnassa luotetaan siihen että tämä asia käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti sillä tavalla että mietinnön kohdalta saadaan kaikki ne vastaukset mitä täällä tänäänkin on käyty läpi mutta tänään lähetekeskustelussa on tartuntatautilain kokonaisuudistus hallituksen esityksessä ei muuteta kunnan velvoitteita tartuntatautien torjuntatyössä velvoitteet koskettavat lähinnä tutkimuksia ja selvittämistä

ei ole kysymys sairastuneiden hoidosta vaan siitä säädellään terveydenhuoltolaissa eikä niin kuin täällä äsken pelättiin että tämä käsittelisi terveydenhoitoa ja ja paperittomien ihmisten sairauden hoitoa näin ei ole ulkomaiset sairaat hoidetaan samojen periaatteiden mukaan kuin tänä päivänäkin lakiesitys ei muuta paperittomien asemaa ja se on selvä ainakaan tämän lain perusteella

tänään käsiteltävässä esityksessä ainoa pykälä jossa säädetään toimenpiteistä henkilöitä kohtaan joilla ei ole suomessa vakituista asuinpaikkaa koskee karanteenia ja eristämistä toisin sanoen tilanteita joissa muun väestön suojelemiseksi on tarpeen eristää tartunnankantajaksi epäilty henkilö joka syystä tai toisesta on suomessa esimerkkinä voisi olla satamaan saapuva saapuva laiva jonka matkustajien keskuudessa on puhjennut vakavia epidemioita kuten tiedämme kansainvälinen liikkuminen on yleistä ja jos sen seurauksena syntyy erilaisia epidemioita aivan luonnollisen liikkumisenkin kautta niin tämä laki mahdollistaa tämän tartuntatautien tarkastelemisen nykyistä selkeämmin toisaalta maassa oleskelevien vaarallisten tartuntatautien torjunta oleskelustatuksesta riippumatta on perusteltua sekä inhimillisesti että kantaväestön suojelemiseksi mitä heikommassa asemassa esimerkiksi paperittomat ovat sitä todennäköisemmin sitä todennäköisemmin he joutuvat esimerkiksi ihmiskaupan ja prostituution uhreiksi jos heidän keskuudessaan esimerkiksi hiv kasvaa vaikutukset näkyvät varmasti myös sitten kantaväestössä arvoisa puhemies miksi tämä uudistus tehdään tämä uudistus tehdään jotta vastuut toimintavaltuudet ja toimenpiteet saadaan nykyistä selkeämmin määriteltyä ja voidaan paremmin vastata tartuntatautien torjunnan muuttuviin haasteisiin tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy mahdollisimman varhainen diagnoosi ja tehokas hoito varhainen diagnosointi ja hoito säästää terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja on järkevää sekä kansanterveydellisesti että taloudellisesti selkeät säännöt helpottavat työskentelyä kaikilla tasoilla erityisesti perustasolta on jouduttu kysymään aluehallintovirastolta ja stmltä tulkintoja nykylaista aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin rooleja ja suhdetta on pidetty osittain epäselvinä mitä tämä lakiehdotus nyt selkeyttää siltä osin uskon että tämä lakiesitys tuo meille monella tapaa

vielä lyhyesti suomella on edelleen vetovoimaa ja on ollut ollut aika paljon viimeisten vuosien aikana suomeen on tullut kolmisenkymmentätuhatta inkerinsuomalaista ja me olemme itse tietysti vaikuttaneet siihen että he ovat olleet tervetulleita nyt on hieman yllättäen tullut kolmisenkymmentätuhatta maahanmuuttajaa ja se on osittain hallitsematonkin tilanne ollut vaikka se on hyvin hoidettu eli näitä vetovoimatekijöitä kyllä kannattaa seurata ja olla tarkkana siinä että asia pysyy pysyy hallinnassa varsinainen asia minkä takia pyysin puheenvuoron on se saatesanoiksi valiokunnalle olkaa tarkkana tämän rokotusasian kanssa mikäli se tähän nyt jollain tavalla kuuluu itseäni huolestuttaa se että leviää tällaisia uskomushoitoja ja näkemyksiä että rokottaminen on ylipäätään vaarallista ja kun se rokotuksen kattavuuspeitto alkaa heikentyä niin riskit alkavat myös kasvaa siitä että vaaralliset taudit leviävät

puhemies on ihan perusteltua pyytää lähetekeskustelussa valiokuntaa selvittämään asioita tarkasti ja nostaa huomionarvoisia asioita esille valiokunnan selvitettäväksi ja pohdittavaksi mutta tässä asiassa tuntuu nyt olevan sitten tarve puhua asiasta vähän laajemminkin

tässä esityksessä todella ainoa pykälä jossa säädetään toimenpiteistä henkilöä kohtaan jolla ei ole suomessa vakituista asuinpaikkaa koskee tätä karanteenia ja eristämistä toisin sanoen niitä tilanteita joissa muun väestön suojelemiseksi on tarpeen eristää tartunnankantajaksi epäilty henkilö joka syystä tai toisesta on suomessa oleellista on todella se minkä edustaja kiljunenkin sanoi että tartuntatautilaissa ei ole lainkaan kysymys sairastuneiden hoidosta vaan siitä säädetään ihan toisaalla ihan toisissa laeissa

rouva puhemies edustaja kiljunen ja edustaja mäkisalo ropponen puheenvuoroissaan lähtivät siitä että me jotka olemme tuoneet tähän lakiesitykseen mahdollisesti liittyvän tulkintaongelman esiin olemme olemme väärän lain kohdalla liikkeellä pitää sanoa että kyllä luotan siihen että kun tässä tartuntatautilakityöryhmässä ollut alan asiantuntijalääkäri ja myös hänen kollegansa ovat kiinnittäneet kansanedustajien huomiota tähän mahdolliseen ongelmaan niin en usko että tämä ongelma on niin olematon tai ongelmaton kuin mitä tässä mutta asialla on valoisa ja hyvä puolensa jos tämä on näin ongelmaton asia edustaja kiljunen niin todellakin toivon ja odotan että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä tehdään täysin selväksi se mitä omassa puheenvuorossanne sanoitte eli että tämä laki ei millään tavoin muuta maassamme laittomasti

hoitoa tai mahdollisuutta saada hoitoa näissä tartuntatautitapauksissa sen tiedän itse varmaksi että ainakin tämän lain valmisteluvaiheessa siinä vaiheessa kun puhuttiin kunnan alueella oleskelevista tämä kysymys jonka nostin ja eräät muut edustajat nostivat puheenvuoroissaan esiin oli esillä

piirissä on voimakasta tahtoa laajentaa maassamme laittomasti olevien henkilöiden saamaa hoitoa muissakin kuin kiireellisissä tapauksissa

arvoisa rouva puhemies tämä on nyt tietenkin lähetekeskustelu asialle jonka pohjalta valiokunta lähtee sitten myös käsittelemään tätä asiaa ja lakiesitystä ja me kuulemme eri asiantuntijoita ja ja voimme sitten yhdessä valiokunnassa arvioida niitä asiantuntijoita joita kutsumme koolle esimerkiksi näitä asiantuntijoita jotka ovat olleet työryhmässä edustaja zyskowicz äsken tuossa totesi siltä osin me saamme tästä laajan laajan käsityksen ei meillä ole varmaan kenelläkään syytä lähteä piilottelemaan mitään tähän asiaan liittyvää vaan tämä on nyt näitä ensimmäisiä tulkintoja joita tätä lakia lukiessa meille on syntynyt ja sen pohjalta tätä viedään eteenpäin hallituspuolueitten ja opposition kanssa hyvässä yhteistyössä

kuten tässä kiuru kiuru puhui näistä rokotuksista niin en tiedä olitteko kaikki paikalla mutta tosiaan sinne valiokuntaan terveisenä että pohtisitte sitä velvollisuutta tähän tähän rokotukseen tällaista pakkokeinotyyppistä rokottamista jos on joku epidemia että se olisi tarpeeksi tarkkarajaista koska vaikka kuitenkin ymmärrän sen huolen että ihmiset eivät rokota itseään riittävästi niin kaikilla on mielessä tämä sikainfluenssa ja narkolepsia ja ja nekin olivat ihan se itsemääräämisoikeus on tietysti myös myös tärkeä asia että se se tulee kanssa pohdittua että siinä on sitten riittävä oikeusturvasuoja ihmisellä

arvoisa rouva puhemies koska kysymyksessä hallituksen esitys olisin toki odottanut että asiaa koskeva ministeri rehula olisi ollut täällä esittelemässä tämän mutta hänellä näyttää olevan muita kiireitä tällä hetkellä

arvoisa puhemies suora lainaus hallituksen esityksestä

aiemman tupakkapoliittisen tavoitteen mukaan suomi olisi tupakkavapaa maa vuoteen kaksituhattaneljäkymmentä mennessä asiantuntijoiden mukaan tavoite olisi kuitenkin mahdollista saavuttaa jo vuonna kaksituhattakolmekymmentä jos käyttöön otetaan uusia tupakointia rajoittavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä kuten esityksessä jäljempänä ehdotetaan tämä on erinomainen tavoite sillä tupakointi verottaa väestöämme ennenaikaisella kuolemalla joka vuosi pelkästään euroopan alueella noin puoli miljoonaa ihmistä kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin sairauksiin mitkä ovat sitten ne käytännön toimet joita ministeriö ehdottaa tavoitteen saavuttamiseksi suomessa kaikkein suurin muutos nykytilaan verrattuna olisi sähkösavukkeiden sääntelyn huomattava tiukennus ministeriön mielestä sähkösavukkeet ovat portti tupakointiin näin ei kuitenkaan näytä tosielämässä olevan thl tutki tupakointitottumuksia yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tutkimuksen mukaan nikotiinisähkösavukkeen kokeilut ja käyttö olivat vähäisiä niiden keskuudessa jotka eivät tupakoineet tai nuuskanneet kokeiluja kuitenkin esiintyi sähkötupakoitsijoita arvioidaan olevan suomessa jo joidenkin arvioiden mukaan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia sähkösavukkeiden käyttäjistä on entisiä tai vielä nykyisiä tupakoitsijoita sähkösavukkeet eivät siis näytä olevan portti tupakointiin vaan päinvastoin miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat päässeet irti tupakka ja nikotiiniriippuvuudesta sähkötupakan avulla kysyin ruohonjuuritason asiantuntijoilta helsinkiläisestä sähkötupakkaa myyvästä liikkeestä stadin höyrystä heillä on kuulemma kymmeniä keuhkosairaita asiakkaita jotka ovat päässeet eroon perinteisestä tupakoinnista terveyshaitat ovat kuulemma vähentyneet merkittävästi sähkötupakan avulla arvoisa puhemies toki on niinkin että sähkösavukkeen käyttö ei välttämättä ole täysin vaaratonta silti thln mukaan sen käytössä muodostuu vähemmän haitallisia aineita kuin savukkeiden käytössä ja palamisreaktion yhdisteitä ei luonnollisesti ole olen ihmetellyt miksi sähkötupakkaa ajoittain vastustetaan niin voimakkaasti on syytä kysyä suojelemmeko tupakkateollisuuden liiketoimia ja tupakan aiheuttamia terveyshaittoja sillä jos säätelemme sähkötupakointia liian tiukasti hallituksen esityksessä on monia epäloogisia kohtia miksi tupakointivälineitä kuten piippuja puhumattakaan nikotiinipurukumeista kaikkine eri makuineen saa myydä avoimesti kaupan kassan välittömässä läheisyydessä mutta nikotiinia sisältämättömät sähkötupakkalaitteet ja niiden osat tulisi jatkossa piilottaa lukollisiin kaappeihin miksi nikotiinia sisältävään nesteeseen tulee laittaa tupakkalain mukainen varoitusilmoitus kun vastaavasti nikotiinia sisältävät purukumit ja laastarit voidaan markkinoida ja myydä lääkkeenä esimerkiksi nicorette mainostaa purukumin pitävän tupakanhimon ja olevan apuväline tupakoinnin lopettamiseen kaikki tämä on sallittu vain sen vuoksi että suuret yhtiöt ovat suurella rahalla valmistaneet tutkimuksellista näyttöä nikotiinin lääkkeellisestä vaikutuksesta vastaavasti kun sähkösavuke näyttää tutkimuksissa olevan vähintäänkin toimiva tapa irrottautua tupakanpoltosta miksi sitä ei saisi edes maustaa vaan se leimataan myrkyksi jatkossa voi olla siis niin että tupakkateollisuus myy nikotiininesteet lääkkeenä ja välttää kaikki haittaverot ja esilläpitokiellot kuten on nikotiinipurukumin kohdalla tähän tämä tulee avoimesti tarkastella arvoisa puhemies suomi haluaisi kieltää kansallisena erikoisuutena kaikki muut paitsi tupakanmakuiset makuaineet aluksi aiottiin kieltää kaikki makuaineet mutta eun komissio huomautti asiasta kuitenkin on aivan mahdotonta kieltää aineita joilla nesteitä voisi maustaa nykyisissä makunesteissä käytetään samoja aineosia kuin elintarviketeollisuudessa vaikkapa leivonnassa olisin kysynyt arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeri rehulalta mikä näissä makunesteissä jotka sisältävät vain elintarviketeollisuudessakin käytettyjä aineita pääosin on niin vaarallista että stmn esityksessä ei hyväksytä vesihöyryä ja makeutusainetta pääosin ovat makunesteet ilman nikotiinia jos vesihöyry ja makeutusaine vapauttaa suomessa tuhansia ihmisiä tupakoinnin haitoilta on vaikea nähdä se niin vaarallisena tuotteena että se pitäisi kieltää lainsäädännön keinoin tämähän johtaa siihen että ihmiset alkavat maustaa nesteitään itse tässä on selvä riski sille että makunesteitä kotikonstein maustavat alkavat myymään nesteitä muille jolloin syntyy uusi laiton bisnes maahamme arvoisa puhemies tämä on jo tätä nykypäivää kotimaustaminen lisäisi terveysriskejä keuhkoihin vedettävien höyryjen sisällöstä ei olisi tietoa höyryttelijöillä itsellään eikä viranomaisilla arvoisa puhemies muutama huomio etämyynnistä etämyyntikieltoa perustellaan sekä laitteiden turvallisuuden varmistamisella että alaikäisten sähkötupakointikokeiluiden estämisellä nuorten ja lasten käyttökokeilujen estäminen on vielä jotenkin hyväksyttävissä oleva perustelu mutta laitteen turvallisuutta kiellolla ei välttämättä paranneta eun ulkopuolisista maista tilattujen tuotteiden nettiostamisen kieltäminen kuluttajilta on jollain tavalla vielä perusteltua miten vastaavasti perustellaan eun sisältä ostettujen laitteiden kieltäminen eun sisällä ei esiinny suuria laatupoikkeamia koska kansallinen sääntely laitteen vaatimuksista tulee jatkossa olemaan samansisältöistä mikäli kuitenkin etämyynti halutaan kokonaan kieltää tulee kaupoille antaa mahdollisuus pitää esillä tuotteita hyllyissään nikotiininesteen kaappiin piilottamisen tulee riittää sähkösavukelaitteiden esilläpitokielto olisi kohtuuton koska kuluttajalla pitäisi olla todellinen mahdollisuus vertailla ja hankkia itselleen sopivia laitteita arvoisa puhemies käsillä oleva esitys ei koske verotusta siitä tulee valtiovarainministerin esitys aikanaan erikseen tässä tehtävät ratkaisut vaikuttavat kuitenkin siihen miten nikotiininesteitä tullaan verottamaan sosiaali ja terveysministeriö arvioi että kymmenen

jonka nikotiinipitoisuus on enintään kaksikymmentä milligrammaa millilitrassa vastaisi kahtasataa savuketta mikäli suomessa verotetaan nikotiininestettä tämän arvion mukaisesti kymmenen millilitran nikotiininesteen pullosta tulisi kantaa veroa vähintään kolmekymmentäseitsemän pilkku seitsemänkymmentä siis tämän kokoisesta pullosta ajatuskin tämän suuruisesta verosta on täysin kohtuuton puhumattakaan että valtiovarainministeriö voi mahdollisesti kerätä veroa myös nikotiinittomasta nesteestä italiassa arvioidaan että kymmenen millilitraa nikotiininestettä vastaa viiteenkymmeneenkuuteen savukkeen määrää ei siis kahtasataa kuten suomessa on arvioitu italiassa makunesteet ovat tulossa tupakkaveron piiriin mutta vero on puolet tavanomaisesta tupakkaverosta jos nikotiininestettä verotettaisiin tämän italialaisen mallin mukaan mutta tietysti suomen verokannalla kannettava vero olisi reilu viisi euroa kymmeneltä millilitralta tämä olisi mielestäni kohtuullisempaa ja loogista tässä esityksessä on se että varoitusteksti ja kuvat laitetaan vain nikotiinia sisältäviin tuotteisiin tarpeellista on myös se että nikotiininestettä ja laitteita ei saa myydä alaikäisille lopuksi on todettava että sähkötupakoinnissa ei ole mitään hohdokasta myös höyryttelyllä voi riskeerata terveytensä tämänhetkisen tiedon varassa kuitenkin on rehellisempää todeta että sähkötupakalla höyryttely ja sauhuttelu on terveellisempää kuin tupakointi me tiedämme että tupakassa on yli neljätuhatta haitallista ainetta joista viisikymmentä aiheuttaa syöpää yleisimmät haitta aineet ovat terva häkä elohopea arseeni asetoni ddt syanidi lyijy metanoli ja jopa polonium kaksisataakymmentä näitä aineita löytyy normaalista tupakasta savusta pelkästään mutta ei juurikaan löydy sähkötupakasta minkäänlaisia todisteita että tämä olisi haitallista arvoisa puhemies tämä aika näyttää nyt menevän nopeasti mutta olisin muutaman lauseen halunnut sanoa vielä tästä tupakkalain vaikutuksesta tähän parveketupakointiin hallituksen esitys antaisi asuntoyhtiöille oikeuden hakea tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin on aivan oikein että häiritsevä parveketupakointi voidaan kieltää mutta miten lainsäätäjä voi antaa mahdollisuuden kieltää ihmistä tupakoimasta oman omistusasuntonsa sisällä tämä ei ole lainkaan yksinkertainen asia jos esitys hyväksytään siitä myös seurata paljon työtä ja vaivaa kunnille arvoisa puhemies tämän lakiuudistuksen yhteydessä tulisi kyetä puuttumaan tupakointiin tiloissa joissa on alaikäisiä lapsia pitkään on puhuttu esimerkiksi siitä että pitäisi kyetä kieltämään tupakointi yksityisajoneuvoissa kun kyydissä on alaikäisiä lapsia jos kerran jopa omistusasunnossa tapahtuvaan tupakointiin voi tämän lakiesityksen mukaan puuttua niin miksei sitten alaikäisten läsnä ollessa tapahtuvaan tupakointiin tämä mahdollisuus tulisi valiokunnassa käydä huolellisesti läpi

arvoisa rouva puhemies yli neljäkymmentä vuotta vanhan tupakkalain uudistaminen on todellakin tärkeä askel suomalaisessa kansanterveystyössä ja matkalla kohti savutonta suomea savuttoman suomen tavoitteleminen on tärkeää ja se on tärkeä kansanterveydellinen loikka jos katsotaan mitä vaikutuksia tupakoinnilla on niin

joka kolmas syöpäkuolema on tupakoinnista johtuva ja joka viides sydän ja verisuonisairaudesta johtuva kuolema johtuu tupakasta jos katsotaan vielä näitä kansanterveydellisiä haittoja joita tupakka aiheuttaa niin voidaan todeta että yli kahdeksansataatuhatta sairauslomapäivää johtuu tupakoinnista ja noin seitsemänsataa uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa tupakointi on myöskin syynä joka kuudennessa kaikista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaiden kuolemista eli me puhumme erittäin vaarallisesta aineesta kun puhumme tupakasta jos joku asia esimerkiksi sähkötupakka sisältää vähän vähemmän nikotiinia niin se ei tarkoita sitä että nikotiinipitoinen sähkötupakka olisi terveellinen koska melkein mikä tahansa muu on terveellisempää kuin tupakka arvoisa puhemies tupakkalain uudistuksella pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloitusta nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistämään tupakkatuotteiden käytön lopettamista mutta myös tupakoimattomien altistusta tupakansavulle halutaan vähentää nämä tavoitteet ovat tärkeitä ja ja kannatettavia tällä lainsäädännöllä toimeenpannaan eun tupakkadirektiivi tuon direktiivin myötä tekstivaroitusten lisäksi suomessa myytäviin tupakkapakkauksiin on tulossa kuvavaroitukset samoin tunnusomaiset maut kielletään savukkeista ja kääretupakasta suositut maut kuten mentoli kiellettäisiin tämän lakiesityksen mukaan vasta siirtymäajan jälkeen eli vuonna kaksituhattakaksikymmentä mutta koska nikotiini on pienille lapsille hengenvaarallista tässä hallituksen esityksessä esitetään että houkuttelevat hajut ja maut karkkimaut hedelmämaut kielletään myös sähkötupakassa käytetyissä nikotiininesteissä pidän hyvänä että esityksessä sähkötupakka rinnastetaan tavalliseen tupakkaan mikä ei tarkoita sähkötupakan kieltämistä nikotiinipitoiset sähkösavukkeet

astuvat saman sääntelyn piiriin muiden savukkeiden kanssa eli sähkösavukkeille esitetään säädettäväksi laissa sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteille niiden myynti olisi luvanvaraista ja sähkösavukkeita ei saisi myöskään käyttää tupakoimattomissa tiloissa tai pitää esillä vähittäismyynnissä tässä on todettava että sähkötupakasta on vielä erittäin vähän tutkimustietoa ja olemassa oleva tutkimus on hyvin ristiriitaista me kokoomuksen eduskuntaryhmän piirissä olemme pyrkineet paneutumaan olemassa olevaan tutkimukseen ja ja kuulleet asiantuntijoita on todettava todellakin että tämä tutkimustieto on on vielä vähäistä ja siihen vetoaminen on sikäli hyvin hankalaa mutta se mikä tiedetään aivan varmasti on se että nikotiini on pieninäkin määrinä vaarallista se on vaarallista varsinkin lapsille ja se aiheuttaa nopeasti riippuvuutta siksi tässä hallituksen esityksessä on on käytössä niin sanottu varovaisuusperiaate eli laissa on asetettu lastensuojelu terveyden suojelemisen edelle että että aikuiset haluavat käyttää näitä makuaineita tämä on tämä hallituksen esitys on todellakin vielä todettava ettei ole olemassa systemaattista pitkäisaikaistutkimuksiin perustuvaa tietoa siitä miten nämä sähkösavunesteet vaikuttavat höyrystettyinä ja keuhkoihin hengitettyinä elintarvikkeina ne voivat olla turvallisia mutta jos ne hengitetään ja inhaloidaan niin niiden vaikutus voi olla aivan eri mutta tästä vielä ei todellakaan ole riittävästi tutkimustietoa me kaikki olemme saaneet todella paljon palautetta sähkötupakkaa käyttäviltä olen myöskin itse heitä tavannut lukenut näitä viestejä on erittäin tärkeää että myöskin heitä kuulemme valiokunnassa laajasti asiantuntijoita katsomme vielä tutkimustietoja ja huolella käymme läpi tämän lakiesityksen niin kuin meillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja eduskunnassa on aina tapana tehdä lakiesityksessä on monin tavoin useita kannatettavia esityksiä mutta siellä on myöskin asioita joita mielestäni eduskunnan pitäisi korjata ihan ripeästi nostan esille ensinnäkin sen että mielestäni tupakointi autossa jossa on lapsi alaikäisiä ihmisiä tulisi kieltää ja tämä pitäisi tähän lakiin tässä eduskuntakäsittelyssä lisätä useat euroopan maat ovat näin tehneet ympäristön tupakansavu on yleisimpiä syöpävaarallisia aineita ja erityisesti pienessä tilassa autossa tupakansavun pitoisuudet ovat todella suuret ja lasten keuhkot ovat erittäin herkät suomen varovainen suhtautuminen tähän autossa tupakoinnin kieltoon silloin kun lapsi on läsnä perustuu eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuonna kaksituhattakymmenen antamaan lausuntoon silloin tupakointikielto autossa rajoittaisi tupakoitsijan henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta pidän itse tärkeänä että asiaa katsottaisiin uudestaan ja jos sosiaali ja terveysvaliokunta tällaisen pykälän lähettäisi sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja ja tässä haluan vielä perustuslakivaliokuntaan ja ja tässä edustaja ben zyskowicz on on ollut aktiivinen hän varmasti tästä asiasta jatkaa ja uskon että hän tätä ajatusta tukee kun on sitä

monet eu maat ovat kieltäneet tupakoinnin yksityisautoissa silloin kun lapset ovat läsnä irlannissa ja italiassa kielto on tulossa voimaan tänä vuonna eli tämä on yksi asia sitten arvoisa puhemies ehkä tiivistetysti vielä sanon tästä että suomessa on korkea aika nähdä että autossa tupakointi lasten oikeuksien ja terveyden suojelun näkökulmasta on sellainen asia että että se on nyt katsottava lapsethan eivät voi puolustautua tai poistua tuosta tupakansavuisesta ajoneuvosta mutta sitten ihan toinen asia lopuksi kun aika juoksee ja ja kello käy mielestäni on tervetullutta että lakiesityksen mukaan taloyhtiö voisi puuttua parvekkeella tai taloyhtiön alueella esimerkiksi pihamaalla tapahtuvaan tupakointiin nykyistä helpommin tämä on toinen asia josta on tullut paljon palautetta ja ja en tässä suoraan muutosta esitä mutta pidän tärkeänä että valiokuntakäsittelyssä käymme läpi tämän pykälämuotoilun ja ja tarkistamme onko riittävän selkeästi säädetty se millä menettelyllä tupakointi saadaan kiellettyä onko se proseduuri byrokraattinen onko se riittävän selkeä onko myöskin lakiesityksessä riittävän selvästi kirjattu vastuut kuka on vastuussa jos esimerkiksi taloyhtiössä joudutaan tekemään korjauksia ettei savu kulkeutuisi esimerkiksi yksittäisen ihmisen tai perheen asuintiloihin koska emme todellakaan halua että tämä lakiesitys johtaa riitelyihin taloyhtiöissä tai täyttää sitten esimerkiksi isännöitsijöiden isännöitsijöiden

josta ei säädetty tässä lakiesityksessä mutta totean että kun nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulevat suomen markkinoille niin tällä hetkellähän ne eivät eivät kuulu voimassa olevan lainsäädännön mukaan tupakkaverolain soveltamisen piiriin mutta tiedän että euroopan unionissa on käynnissä työryhmätyö tämän asian osalta ja myöskin osissa jäsenmaista jo verotetaan sähkötupakkaa itse lämpimästi kannatan sitä että tämä tapahtuisi myöskin suomessa itse kannatan haittaveroja tupakan verotusta kuin työn verottamista eli tässä terveiset menevät sitten valtiovarainministerille ja ihan lopuksi ehkä tuohon ensimmäiseen puheenvuoroon ja ja koko tähän keskusteluun liittyen totean sen että vaikka nuorten tupakointi on vähentynyt roimasti se on hieno upea trendi niin niin asiantuntijat ovat erittäin huolissaan sähkötupakan ja nuuskan suosion

on kokeillut jo puolet yhdeksäsluokkalaista pojista ja kolmannes tytöistä ja jos todellakin uusia nikotiinia sisältäviä tuotteita tulee vahvasti markkinoille se saattaa tarkoittaa sitä että nikotiiniriippuvuus yleistyy tätähän me emme halua ja haluan että tällä lakiesityksellä tähän asiaan vastataan

edustajan aikaisemmasta puheenvuorosta haluaisin kysyä kokoomuksen eduskuntaryhmän kantaa siihen mikä teidän kantanne tulee olemaan suhteessa tähän nikotiiniin varmasti tämän esityksen mukaan että se laitetaan veron piirin ja pannaan piiloon kaappiin ja lukkojen taakse se sopii varmasti uskon myös perussuomalaisille on ihan luonnollista mutta sitten logiikka siinä kun edustaja sarkomaa mainitsi että nikotiini on hengenvaarallista lapsille kahteen kertaan kuitenkin minä nyt vain haluan avata tätä en minä nyt ketään syytä tässä kun me mietimme sitä eikö tämä ole aikamoista kaksinaismoralismia siltä näkökannalta että väitetään

pureskellaan eri mauilla joilla sitä myydään karkkihyllyssä avoimesti kaupassa niin se on lääkettä mutta sitten kun sitä aletaan sauhutella siitä tuleekin myrkkyä minä en ymmärrä tätä kaksinaismoralismia siinä mielessä että me lainsäädännössä sanomme että kun se on lääkelaissa se on lääke mutta kun se on tupakkalaissa se on haitta aine meidän täytyisi sillä lailla tavallaan olla avoimia tämän suhteen että me tekisimme yhteneväistä yhteneväistä lainsäädäntöä nikotiini on haitta aine myönnän sen mutta ei tehdä niin tiukkaa lakia että me rupeamme näitä makuaineitakin jo kieltämään voimakkaasti laeilla ei ole toteen näytetty että tällaisessa kymmenen millilitran

arvoisa puhemies tuossa pikkusen kiinnitin huomiota edustaja sarkomaan puheessa siihen että hän rinnasti sähkötupakan ja tupakan jotka ovat kaksi ihan eri asiaa siis tupakassa tupakassa on aineita syanidista arsenikkiin olen itse kova tupakoitsija ja käyttänyt monia korvaavia aineita kiinnittäisin huomiota tähän samaan asiaan kuin edustaja niikko että minä ostan näitä eri makuisia nicorette purukumeja ihan hyllystä näin vain ja sitten samalla sähkötupakkaa minä en saisi polttaa tunnen erittäin paljon ihmisiä ja olen saanut erittäin paljon palautetta tämä on korvaushoito meidän pitäisi olla linjassa tämän asian kanssa jos meillä on korvaushoitona laastari ja purukumeja eri mauilla niin miksi me emme anna ihmisille mahdollisuutta päästä eroon tupakasta ilmeisesti edustaja sarkomaa ja ja moni muu eivät ymmärrä joka minullakin on on on päästä eroon taistelemme näitten korvaustuotteiden kanssa miksi ei edesauteta tästä tupakoinnista eroon pääsemistä ja mitä tulee parveketupakointiin niin kyllä sieltä kaikkea muutakin käryä tulee

arvoisa puhemies todellakin tässä on hyvä taas todeta mitä on sanottu ja mitä ei todellakin sähkötupakasta totesin sen että sähkötupakan vaikutuksista esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen on vielä hyvin vähän tutkimustietoa mutta esimerkiksi ihmisten kokemusperäistä tietoa on kovin paljon ja olen itsekin sitä vastaanottanut en en ole sanonut että sähkötupakka olisi yhtä vaarallinen kuin tupakka koska sähkötupakointia on kovin erilaista ja tämä on tässä nyt hyvä ottaa esille ettemme rupea tästä debatoimaan mutta silloin kun sähkötupakassa on nikotiinia nikotiini on vaarallista tämä on hallituksen esitys jonka teidän ministerinne on tuonut tänne esitykseksi ja on todella tärkeää että käymme tämän läpi mutta sähkötupakasta keskustelu on kovin hankalaa koska siitä ei vielä ole kovin paljon tutkimustietoa meidän eduskuntaryhmässämme on myös lääkärikansanedustaja joka on hyvin paneutunut tähän tupakasta vieroittamiseen hyvin tarkkaan olemme käyneet tätä läpi ja varmasti myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnassa tätä käydään läpi viittasin itse vain

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunnan jäsenenä muutama kommentti jottei tule kuulijoille epäselvyyttä tämä on edelliseltä kaudelta en ole ollut silloin perustuslakivaliokunnan jäsenenä elikkä en en voi ottaa kantaa oliko tämä hölmö vai muuta mutta kuulostaa erikoiselta punninnalta ja toki nyt me emme voi ottaa siihen kantaa kun ei sellaista esitystä ole mutta sitten on hyvä muistaa että mitäs me teemme sille kun se lapsi on kaksikymmentäneljä tuntia siellä asunnossa kun se isä polttaa sitä tupakkaa siellä vauvan sängyn vieressä että toki se on sitten sen ajan siellä autossa ilman tupakkaa mutta tämmöinen ihminen joka näin toimii sitä varmasti kotona ja sanoisin näin että mieluummin verotettaisiin sitä viinaa sitten kanssa tuplasti että se ollaan kyllä sitten pitämässä aisoissa alkoholi aiheuttaa meille paljon enemmän kansantaloudellisesti terveydellisiä poissaoloja ja ja väkivaltaa perheissä ja muuta odottaisin sitten kokoomukselta esitystä että pannaan sitä alkoholiveroa kanssa sinne korkeuksiin miksi miksi vain tupakoitsijoita halutaan rangaista
vastauspuheenvuoro vielä edustaja niikko sitten ja vielä oli olkaa hyvä niikko ensin
arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowiczin ajatuksenjuoksu on ihan loogista ja kannatettavaa erityisesti tältä osin että perustuslakivaliokunnan tulkinta vuonna kaksituhattakymmenen on ollut hyvin epäjohdonmukaista jos me emme kykene suojelemaan lapsiamme tupakan aiheuttamilta savulta ja haitoilta siinä mielessä tämä on tärkeä asia nytten sosiaali ja terveysvaliokunnassa ottaa vakavasti ja pohtia sitä että kaikissa tiloissa joissa on alaikäisiä lapsia tupakointi olisi kielletty mikäli mikäli se tapahtuu lapsen läsnä ollessa se tässä voitaisiin myös vielä pohtia on on se millä tavalla me voimme kuitenkin tupakoitsijaa saada autettua sen tupakoinnin lopettamisessa koska tutkimusten mukaan lähes kahdeksankymmentä prosenttia haluaa lopettaa sen tupakoinnin tämä on se oleellinen asia meidän täytyy tukea niitä ihmisiä jotka haluavat päästä tupakoinnista eroon ja tämä hallituksen esitys konkreettisesti ottaa kantaa siihen tämän sähkösavukkeen muodossa tämän johdosta toivon että sosiaali ja terveysvaliokunnassa te otatte vakavasti tämän huolen että me emme tee mahdottomaksi sitä tupakoinnin lopettamista jos joku kokee että tällä sähkösavukkeella pääsee eroon siitä niin päästä eroon pienempi paha se kuitenkin on kuin nykyinen savukkeen polttaminen
vielä kaksi vastauspuheenvuoroa sitten mennään kyllä ihan oikeasti tähän puhujalistaan louhelainen ja zyskowicz
puhemies totean että olen samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa siitä että että tupakointia yksityisautossa voisi tarkistella todellakin vähän tämän liikenteen turvallisuuden sujuvuuden kannalta se on vähän samanlainen asia kuin jos sitä kännykkää räplää ja keskittyy siihen samaan tapaan se tupakointi voi viedä sen sen keskittymisen siitä ajosta sen ajon aikana kun tupakkaa askia tai sytytintä etsii ja siihen keskittyy niin niin se samalla tavalla voi voi viedä sitä huomiota ja tupakoinnin valvonta voisi hoitua niin kuin edustaja zyskowicz esitti samalla tavalla kuin kännykkään puhumista tai turvavöiden käyttöä valvotaan sitä voitaisiin satunnaisesti tai tai näin miten se huomataan valvoa

arvoisa rouva puhemies edustaja merelle vastaan että lainsäädännössä usein on tilanteita joissa voimme tehdä jotain mutta emme valitettavasti voi tehdä välttämättä sen enempää mutta ei tämä edustaja meren ajatus täysin mahdoton mielestäni ole vaikka toki tiedän siihen liittyvät kotirauhaa koskevat näkökohdat me olemme katsoneet voivamme kotona tapahtuvaa parisuhdeväkivaltaa säännellä ja ja tehdä siitä yleisen syytteen alaisen rikoksen muistaakseni ilman että kotirauha on sinänsä ollut esteenä että jos edustaja meri esittää että tupakointi myös kotona pienen lapsen läsnä ollessa kiellettäisiin niin kyllä minä sellaista kieltoa voisin kannattaa ja silloin

arvoisa rouva puhemies käyn ensin läpi tätä ehdotettua tupakkalakia ja sitten jatkossa puhun vähän enemmän tästä sähkötupakasta ja siitä tehdyistä joistakin tutkimuksista kun tässä keskustelussa on väitetty että tällä sähkötupakalla olisi joitakin erityisiä terveysvaikutuksia verrattuna tupakointiin ja tupakkaan tämä nykyinen tupakkalakihan on vuodelta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi ja sitä on muutettu kymmeniä kertoja tällä tupakkalain uudistuksella pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloitusta ja syntymistä sekä edistämään tupakkatuotteiden käytön lopettamista myös tupakoimattomien altistusta tupakansavulle halutaan vähentää tästä sähkötupakasta ensin tässä lakiehdotuksessa sähkösavukkeille säädettäisiin laissa sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteille niiden myynti olisi luvanvaraista eikä niissä saisi olla esimerkiksi karkki ja hedelmämakuja sähkösavukkeita ei saisi myöskään käyttää tupakoimattomissa tiloissa tai pitää esillä vähittäismyynnissä

erityisesti toivon että edustaja niikko kuuntelee kohta tästä sähkösavukeasiasta

tavoite ja aikomus on että tupakkamaut ja esimerkiksi juuri karkki ja hedelmämaut puolestaan kiellettyjä perusteluna tälle rajaukselle on se että halutaan vähentää sähkösavukkeiden houkuttelevuutta etenkin lasten ja nuorten näkökulmasta ja tällä tavoin ehkäistä ensinnäkin nikotiiniriippuvuuden syntymistä toiseksi pienten lasten nikotiinimyrkytyksiä nikotiini on juotuna hyvin tappava aine ja kolmanneksi sähkösavukkeiden käyttämistä tupakoinnin ja jopa kannabiksen polton harjoittelutuotteena lisäksi tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä että etenkin makeat makuaineet olisivat terveydelle haitallisia höyrytettyinä ja keuhkoihin vedettyinä arvoisa rouva puhemies kansalaispalaute tästä erityisesti sähkötupakan linjauksista on ollut hyvin aktiivista ja siellä on ollut melko hienoja tarinoita tupakasta irrottautumisesta sähkötupakan avulla me kaikki kansanedustajat olemme varmasti näitä saaneet haluaisin kuitenkin korostaa että uusi tupakkalaki ei kriminalisoi sähkötupakkaa se on edelleen käytettävissä apuna tupakasta eroon pääsemisessä vieroitusapuperuste ei kuitenkaan voi antaa oikeuttaa nikotiinituotteelle olla erityisasemassa tupakkaan nähden nyt se menee samalle viivalle lisäksi whon tutkimus on kiistänyt

olettamuksen sähkötupakan hyvästä vieroituskyvystä tästä kohta lisää tupakkateollisuus puolestaan on markkinoinut sähkötupakkaa eli sähkösavuketta vaihtoehtona lääkehoidolle arvoisa rouva puhemies tupakkateollisuudella on oma lehmä ojassa tupakkateollisuuden tavoite ei ole saada nikotiinin käyttöä loppumaan vaan jatkumaan elinikäinen riippuvuus on alan tuottavuuden perusta tupakkateollisuus ei ole tuonut markkinoille vieroitustuotetta se vain markkinoi sitä sellaisena sähkötupakka on koukuttava nikotiinituote jonka kanssa hengitetään keuhkoihin kaasuja jotka eivät sinne kuulu nyt onkin menossa ihmiskoe mutta seurauksia ei vielä tiedetä arvoisa rouva puhemies seuraavaksi käyn läpi hieman suomen lääkäriliiton selvityksiä sähkötupakasta sähkötupakan tehosta nikotiinin vieroituksessa on julkaistu kaksi laadukasta tutkimusta ja yksi meta analyysi päivittäin savukkeita polttavilla tavallisin syy käyttää sähkötupakkaa oli lopettamishalu osoittautui kuitenkin että sähkötupakalla nikotiiniriippuvuudesta pääsi irti heikommin kuin muilla keinoin nikotiinin käytön lopettaneiden eli onnistujien osuus vaihteli tutkimuksessa neljä ja kolmentoista prosentin välillä kuuden kuukauden seurannassa kun ja lääketutkimuksissa päästään yli kahdenkymmenen prosentin tuloksiin whon raportin mukaan oletus että sähkötupakka toimisi vieroitustuotteena on tupakkatuotteiden käyttäjille annetaan harhaanjohtavaa tietoa vieroitustuotteet ovat suomessa lääkelain alaisia lääkevalmisteita on selvää ettei tupakkateollisuus halua sähkötupakkaa lääkelain alaiseksi sillä se ei pääsisi markkinoille missään maassa arvoisa rouva puhemies sähkötupakan nesteen koostumus on arvaamaton me emme tiedä mitä tuotteet sisältävät ja mitkä niiden haitat tarkkaan ottaen ovat verrataanpa sitä nikotiinikorvaushoitoon lääkeaineet valmistetaan puhtaissa ja ja valvotuissa oloissa ja niiden koostumus tunnetaan jokainen annos sisältää saman määrän ainetta lääkeaineet hyväksytään markkinoille vasta kun niiden hyödyt ja haitat on tutkittu lääkeainepakkauksessa kerrotaan mitä lääkeaine sisältää

ja minkä verran sekä kerrotaan tuotteen käyttöohjeet siinä hyödyt ja haitat lääkeainetta käytetään rajallinen aika korvaushoitolääkkeiden tavoite on saada nikotiinin käyttö loppumaan kokonaan kun taas sähkötupakat valmistetaan pääosin kiinassa missä teollisuuden valvonta ja säätely on vähäistä tupakkatuotteissa ei ole pakkausselostetta eikä tietoa mitä ainetta ja millaisia määriä kussakin tuotteessa on sähkötupakan patruunat tai nesteet eivät ole tasalaatuisia ne sisältävät esimerkiksi nikotiinia vaihtelevia määriä tutkimuksissa vaihteluväli on ollut nollasta kolmeenkymmeneenviiteen milligrammaan per imukerta niissä on samoja myrkyllisiä yhdisteitä raskasmetallia ja torjunta ainejäämiä kuin poltetuissa tupakkatuotteissa mutta pienempinä määrinä sähkötupakan laitteissa on myös ollut vakavia turvallisuuspuutteita ja niitä on räjähtänyt käyttäjien käytössä aiheuttaen vammoja kuten kerroin jo aikaisemmin tupakkateollisuuden tavoite ei ole saada nikotiinin käyttöä loppumaan vaan jatkumaan elinikäinen riippuvuus on alan tuottavuuden perusta sitten vielä tästä sähkötupakan toimintatavasta se muodostaa siis hiukkasia ei höyryä sähkötupakasta imetään pienimmillään kiinteitä kymmenen viiva kolmensadan nanometrin läpimittaisia partikkeleita keuhkoihin mistä aiheutuu haitallisia päästöjä hengitysilmaan uloshengityksen mukana nämä partikkelit pääsevät keuhkojen pienimpiinkin osiin keuhkorakkuloihin ja imeytyvät verenkiertoon sekä voivat päästä solujen sisään zhang ynnä muuta tekivät vuonna kaksituhattakolmetoista tutkimuksen että sähkösavukkeiden ja poltettujen savukkeiden nanopartikkelien kulkeutuminen elimistöön oli isompaa kuin tavallisessa tupakassa tutkijat havaitsivat että kaksikymmentäseitsemän prosenttia sähkötupakan partikkeleista oli havaittavissa verenkierrossa kun taas poltetuissa savukkeissa tuo prosentti oli kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäviisi osa partikkeleista sisältää metallia joka kertyy keuhkorakkuloihin tämä siis tästä sähkötupakan tuomisesta samalle viivalle tavallisen savukkeen kanssa tässä keskustelussa ja laissa puututaan myös parveketupakointiin ben zyskowicz

ihmetteli että miksi lisätään byrokratiaa sillä että tämä päätös tästä parveketupakoinnin kieltämisestä viedään kuntaan en tiedä millä hallitus tätä perustelee mutta itselleni tuli mieleen että mitäpäs siinä tapauksessa jos se häiriötupakoitsija on vaikka taloyhtiön puheenjohtaja ja sitten tässä laissa ei puhuta taloyhtiön oikeudesta kieltää vaan tässä puhutaan suoraan näin kunta voisi asuntoyhteisön hakemuksesta kieltää tupakoinnin hakemuksessa tarkoitetuilla parvekkeilla parvekkeilla tai muissa tiloissa omaan mieleeni nousi vain kun käytetään sanaa asuntoyhteisö että silloin se voisi olla muutakin kuin se taloyhtiön hallitus tai muu elikkä että tavallaan laajennetaan sitä joukkoa kuka voisi pyytää tätä rajoittamista tämä on vain omaa henkilökohtaista arveluani ilokseni yhdyn kaikkiin ben zyskowiczin tätä lakiesitystä koskeviin lisäysehdotuksiin mitä voisimme tehdä tupakoinnin vähentämiseksi erityisesti olen iloinen siitä että samoin kuin keskusta myös kokoomuksen jäsenet ovat täälläkin keskustelussa tuoneet esille sen että me haluaisimme puuttua tupakointiin autossa jossa on pieniä lapsia toissa kaudella tuo perustuslakivaliokunnan perustelu että tupakointikielto autossa rajoittaisi tupakoitsijan henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta tuntuu jotenkin kovin heppoiselle kun ajatellaan lasten oikeuksia ja terveyden suojelua lapset eivät voi puolustautua tai poistua tupakansavuisesta ajoneuvosta ja mikäs meidän vanhempien ja lainsäätäjien muu tehtävä olisi kuin suojella näitä pieniä
mennään puhujalistaan täällä tulee sitten mahdollisuus puhua vielä kyllä vaikka koko ilta

arvoisa rouva puhemies tarkastelen nyt lähetekeskusteluun tullutta tupakkalain uudistusta osin myös jopa henkilökohtaisesta näkökulmasta sunnuntaina nimittäin seitsemänkymmenen vuoden ikään päässyt isäni on edelleen lääkärinä ja on ollut muun muassa kehittämässä lääkärit tupakkaa vastaan ryhmää suomessa näiden lääkäreiden tavoitteena on ollut savuton suomi valistusta lisäämällä sekä tiukentamalla tupakkaan liittyvää lainsäädäntöä heidän työnsä kuten koko suomen yhteiskunnan työ on tuottanut tulosta kun vuonna kaksituhatta suomalaisista miehistä tupakoi kaksikymmentäseitsemän prosenttia ja naisista kaksikymmentä prosenttia olivat prosentit vuonna kaksituhattaneljätoista merkittävästi pienemmät kaksi vuotta sitten miehistä tupakoi seitsemäntoista prosenttia ja naisista neljätoista prosenttia tupakoinnin vähentämistä on vauhdittanut erityisesti ravintolatupakoinnin kielto vuonna kaksituhattaseitsemän ilahduttavinta kuitenkin tilastoissa on nuorten tupakoinnin vähentyminen kun neljätoista viiva kahdeksantoista vuotiaista nuorista tupakoi neljäsosa vuonna kaksituhattayksi niin viime vuonna säännöllisesti tupakoivia oli vain yksi kymmenestä tulokset kertovat siitä että suomalaisten nuorten asenteet tupakkaa kohtaan ovat muuttuneet entistä kriittisemmiksi ja hyvä niin tupakoinnin vähentyminen näkyy myös suomalaisten terveydessä esimerkiksi keuhkosyöpään kuolleiden suomalaismiesten määrä on selkeässä laskussa arvoisa rouva puhemies uusittu tupakkalaki antaa lisää välineitä savuttoman suomen saavuttamiseksi toivottavasti vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä eu direktiiviin perustuva makuaineiden kielto ja sähkötupakointiin tehtävät tarkennukset ovat näistä merkittävimpiä muutoksia näiden ohella olisi syytä vakavasti harkita muun muassa tänään esillä ollutta niin sanotun kokoomuksen sote kolmikon esitystä jota edustaja zyskowicz komppasi autotupakointiin tehtävistä lisärajoituksista silti pelkkä rajoittaminen ei riitä tarvitaan myös lisää panostusta valistukseen ja tässä erityiskohteena pitää olla nuoret joilla muun muassa nuuskan käyttö ja sähkötupakointi ovat lisääntyneet viime vuosina

tämän lakiesityksen johdannossa todetaan että suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijämaita ja että tupakointi on vähentynyt erittäin hyvä asia nostan tässä omassa puheenvuorossani esille pari asiaa jotka usein asetetaan vastakkain ensimmäinen on tupakka vastaan sähkötupakka sähköisiä savukkeita myydään ja markkinoidaan tupakkaa vähemmän haitallisina jos tupakka on vaaralliseksi todettu ja sähkötupakka joiltain osin terveellisemmäksi tekeekö se siis sähkötupakan terveyttä edistäväksi tuotteeksi arvoisa rouva puhemies sähkötupakat tulivat markkinoille vuoden kaksituhattaseitsemän tienoilla sähkösavukkeiden turvallisuudesta terveysvaikutuksista tai tehosta tupakan vieroituksessa ei ole julkaistu laajasti luotettavaa tutkimustietoa saatavilla olevien tutkimusten mukaan sähkösavukkeet sisältävät samoja terveydelle haitallisia aineita kuin tavallinenkin tupakka

sitä etteikö jo olemassa oleva tieto olisi riittävää että sähkösavukkeita voidaan sanoa vähintäänkin niin turvallisiksi että niitä kannattaa käyttää tupakan sijasta tuo edellä mainittu yhdistys valvoo höyryttelijöiden etuja kuten nämä sähkötupakkaa käyttävät itseään kutsuvat tämä yhdistys ohjeisti nettisivuillaan lähettämään omia elämänkertomuksia meille kansanedustajille kiitos niille lukuisille aktiivisille kansalaisille jotka kertoivat elämäntarinaansa niin perinteisen kuin sähkötupakankin käyttäjinä elämänlaatu oli monilla sähkötupakkaan siirtyneillä parantunut ja se on tietysti hyvä asia mutta kokonaan irti tupakasta heistä ei monikaan kertonut päässeensä arvoisa puhemies toinen vastakohta asetelma ovat tupakoivat ja ei tupakoivat erityisesti kerrostaloissa tupakointi rajaa asukkaat usein vastakkain tupakoiviin ja ei tupakoiviin mielestäni tämä lakiesitys ei tuo ainakaan helpotusta tähän keskusteluun tällä hetkellä tupakointi on jo kielletty taloyhtiöiden yhteisissä ja yleisissä tiloissa taloyhtiö voi kieltää tupakanpolton myös muilla alueillaan tämän uuden tupakkalain myötä taloyhtiöillä olisi mahdollisuus hakea kunnan viranomaiselta tupakointikieltoa muun parvekkeelle tai terasseille viranomainen voisi määrätä tupakointikiellon jos savua voisi kulkeutua esimerkiksi parvekkeelta toiselle savun kulkeutuminen siis riittäisi kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitsisi osoittaa toisin kuin nykyisin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä viranomaisen ei välttämättä tarvitsisi katselmoida tilannetta kiinteistöllä vaan se tekisi arvion esimerkiksi rakennuspiirustusten perusteella en voi kuin ihmetellä millä kunnan viranomaisella olisi aikaa paneutua tällaisiin selvityksiin ja päätöksentekoon samaan aikaan kuntien tehtäviä ja turhaa byrokratiaa pyritään vähentämään entä kulut onko tällaisen viranomaispäätöksen hakeminen taloyhtiöille maksullista vai maksetaanko tämä toiminta kuntalaisten maksamilla veroeuroilla entä ohjeet taloyhtiöille miten huoneiston haltijoita kuullaan ja miten siitä raportoidaan kunnalle entä kuka kiellon noudattamista valvoo ja millä keinoin entä sitten tupakointikiellon rikkoja miten häntä rangaistaisiin sosiaali ja terveysministeriön tiedotteen mukaan osa tähän lakiin ehdotetuista muutoksista perustuu suomen omaan harkintaan ja lainsäädäntötarpeisiin toivon että tästä parveketupakoinnista ei tehdä uutta kallista ja erittäin hankalasti toteuttavaa lisäbyrokratiaa arvoisa rouva puhemies tällä lakiesityksellä halutaan korostaa nuorten savuttomuutta erityisesti sillä että erilaiset maut ja tuoksut kiellettäisiin savukkeista kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä ei pidä unohtaa että nuoriin harhaanjohtava tai puutteellinen mielikuvamarkkinointi voi upota sähkösavuke nimikkeenä kuulostaa melko trendikkäältä toisin kuin vaikkapa sähköinen nikotiiniannostelija sähkötupakkamalleja löytyy niin nuorisolle kuin vanhemmallekin väelle suunnitteluun ja markkinointiin on satsattu nuoriso saattaa aloittaa kokeilut sähkösavukkeilla ja käyttö voi johtaa pitkäaikaiseen nikotiiniriippuvuuteen joka puolestaan voi johtaa jatkossa nikotiinituotteiden sekakäyttöön siis myös savukkeiden polttamiseen kuten pekka puska on todennut tämän näkökulman vapers finland ry kuitenkin tyrmää arvoisa puhemies sähkötupakan haitoista tai hyödyistä on vasta melko vähän tutkittua tietoa kuten täällä on todettu ja sen käsittääkseni myöntävät niin sähkötupakan puolustajat vastustajat tutkijat altistavat koe eläimiä sähkösavukkeen inhalaatioaerosoleille selvittääkseen miten myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia ne ovat myös ihmisillä tehdään kokeita käyttäjät altistetaan tuotteille ja tutkijat seuraavat sairauksien ilmestymistä veronmaksajien maksaessa mahdollisten sairauksien hoidot sekä sähkötupakassa että kosmetiikassa käytetään muun muassa propyleeniglykolia jolle jotkut ihmiset voivat olla allergisia pelkästään kosketus ihoon on voinut aiheuttaa allergisen reaktion miten voimakas reaktio tulee jos tälle aineelle allergisoitunut ihminen polttaa sähkösavuketta ja saa hengitykseensä sitä miten käy jos ihminen ei itse tiedä olevansa aineelle allerginen ja tulee sähkötupakkaa kokeilleeksi arvoisa rouva puhemies potilaan lääkärilehdessä erikoislääkäri kristiina patja toteaa että sähkötupakka voi antaa väärän turvallisuudentunteen vähemmän haitallisesta tuotteesta ja että teollisuuden tavoitteena lienee hankkia uusia kuluttajia koska nikotiiniin jää fyysisesti riippuvaiseksi

perinteistä tupakankuluttajaa toisenlaisten tuotteiden pariin kolikolla lienee tässäkin asiassa vähintään kaksi puolta tulemme varmasti sosiaali ja terveysvaliokunnassa käymään tätä asiaa hyvin monelta eri kantilta ja erilaisten asiantuntijoiden kanssa läpi

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys tupakkalaista tupakkalain tavoitteena on jo vuodesta kaksituhattakymmenen ollut tupakkatuotteiden käytön loppuminen tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea ehkäisemällä nuorten tupakoinnin aloittamista tukemalla tupakoinnin lopettamista lisäksi halutaan taata kaikille savuton elinympäristö nämä kaikki ovat erittäin hyviä tavoitteita ja niiden toteutumiseksi on vielä paljon tekemistä kuten olemme tänäänkin kuulleet tutkimuksen mukaan maassamme vuonna kaksituhattaneljätoista työikäisistä miehistä seitsemäntoista ja naisista neljätoista prosenttia tupakoi päivittäin miesten tupakointi on tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulta vähentynyt ja myös naisten tupakointi näyttäisi viime vuosina kääntyneen laskuun se mikä on erinomainen asia on että valtaosa nuoristamme on tupakoimattomia nuorten tupakoinnin yleisyys on nuorten terveystapatutkimuksen mukaan laskenut sekä tytöillä että pojilla tutkimusjaksolla vuosien tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäseitsemän ja kaksituhattaviisitoista välisenä aikana erityisesti on tapahtunut vuosituhannen vaihteen jälkeen tupakkakokeilutkin ovat heillä siirtyneet entistä myöhemmälle iälle tupakkaa kokeilemattomien osuus on myös kasvanut jatkuvasti vuoden kaksituhattaviisi jälkeen yli kahdeksantoista vuotiailla nuorilla vaikka he saavat ostaa tupakkaa laillisesti tyypillisesti tupakkatuotteiden kokeiluja tapahtuu kolmetoista viiva kuusitoista vuotiaana tupakkaa hankitaan yleisimmin kavereilta eikä sen saatavuus ole ollut nykyaikana ongelma tämän varmasti muistamme omasta nuoruudestammekin mikään ei ole tältä osin muuttunut vuoden kaksituhattaviisitoista tietojen mukaan kuusitoista viiva kahdeksantoista vuotiaista tytöistä tupakoi kolmetoista ja pojista neljätoista prosenttia terveys kaksituhattaviisitoista kansanterveysohjelman tavoite on ollut että tämänikäisistä tupakoisi alle viisitoista prosenttia ja tämä tavoite on siten saavutettu muutos on ollut suuri sillä ohjelmaa asetettaessa vuonna kaksituhattayksi vastaava osuus oli kolmekymmentäyksi prosenttia sekä tytöillä että pojilla tämän oikean kehityksen ylläpito ja uusiin haasteisiin vastaaminen vaativat kuitenkin yhä panostuksia nykyisellä lainsäädännöllä on ollut selvästi vaikutuksia nuorten tupakointiin mutta esimerkiksi kuusitoista vuotiaista kaksitoista prosenttia ja kahdeksantoista vuotiaista viisitoista prosenttia käyttää nuuskaa tämän vähentämiseksi tulisi panostaa voimakkaammin vaikka edustaja löfström oli edellisessä puheessa vähän eri mieltä ymmärrettävistä syistä arvoisa rouva puhemies sitten seuraava seikka tullille aiheutuisi uusia tehtäviä tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden maahantuonnin valvontaan liittyen maahantuonnin aikarajan noudattamista valvottaisiin kuitenkin nykyisin resurssein muun valvonnan yhteydessä samalla tavalla kuin alkoholijuomien osalta etan ulkopuolelta tapahtuvalle maahantuonnille esitetyn aikarajan seurauksena tupakkatuotteita ei saisi hakea venäjältä yhtä usein kuin nykyisin mikä luultavasti johtaisi laittoman kaupan vähenemiseen mutta salakuljetuksen lisääntymiseen ajallisia tuontirajoituksia ei mielestäni kannata lähteä säätämään koska niitä on todella vaikea valvoa eikä rajanylityspaikoilla ole tällä hetkellä siihen mahdollisuuksia eikä resursseja jos esimerkiksi rajanylityspaikalla on rajanylittäjiä kymmenessä jonossa autoineen ja tullimiehiä vähimmillään kolme niin jokainen voi ymmärtää että valvonta ei ole kovin tehokasta ja vaikka se olisi tehokasta niin tämä laki ei ei ole kovin uskottava mielestäni laki jota ei ole sanktioitu tai ei pystytä valvomaan ei ole yleensä tarpeellinen jos esimerkiksi autossa tupakointi kielletään niin kuka sitä valvoo ja mitkä olisivat sanktiot jos ajattelette että tätä valvoo poliisi niin antakaa samalla poliisille siihen tarvittavat resurssit

arvoisa rouva puhemies

jälleen yksi askel eteenpäin lainsäädännöllä sekä politiikkaohjelmilla on ollut erittäin tärkeä rooli siinä että tupakointi on merkittävästi vähentynyt suomessa selkeintä pudotus on ollut viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaiden miesten ryhmässä jossa tupakoivien osuus on puolittunut viimeisten viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana työikäisistä miehistä tupakoi nyt seitsemäntoista prosenttia ja naisista neljätoista prosenttia samoin tupakointi on vähentynyt nuorten keskuudessa silti tupakoinnin arvioitiin vuonna kaksituhattakaksitoista aiheuttaneen noin miljardin euron haittakustannukset yhteiskunnalle samana vuonna tupakkaveron tuotto oli noin puolet tästä samalla kun tupakointi on vähentynyt muut nikotiinituotteet ovat saaneet lisää suosiota sekä nuuskan että sähkötupakan käyttö on viime vuosina lisääntynyt vaarana on että niiden suosio kasvaa varsinkin nuorten keskuudessa tällöin osa siitä työstä jolla tupakointia ja nikotiiniriippuvuutta on vuosien aikana saatu vähennettyä valuu hukkaan tupakkalain uudistuksessa onkin paljolti kyse siitä että lailla voidaan vastata tähän uuteen tilanteeseen ja haasteeseen suuri osa lakiesityksen tuomista muutoksista juontaa euroopan unionin tupakkatuotedirektiivistä näitä ovat muun muassa tiettyjen lisäaineiden kieltäminen tupakkatuotteista savukkeiden tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto sekä tupakkapakkausten terveysvaroitukset jotka koostuvat varoitustekstistä ja sitä vastaavista kuvista

tavoitetta tupakkatuotteiden käytön lopettamisesta laajennettaisiin myös muihin nikotiinipitoisiin tuotteisiin siten on perusteltua että lainsäädännössä mennään pidemmälle kuin mihin pelkkä direktiivi meitä velvoittaisi erityisesti sähkötupakkaan liittyvä sääntely on herättänyt paljon keskustelua varsinkin viime aikoina olemme saaneet valtavasti yhteydenottoja sähkötupakasta moni kertookin saaneensa sähkötupakasta apua tupakoinnin lopettamiseen tosiasia kuitenkin on että sähkötupakkakaan ei ole vaaratonta tästä me saimme erittäin hyvän analyysin valiokuntamme varapuheenjohtaja hannakaisa heikkiseltä joka oli perehtynyt erittäin syvällisesti sähkötupakkaan erilaisiin kysymyksiin ja tutkimuksiin sähkötupakkaa polttava ei vedä keuhkoihinsa pelkkää höyryä vaan myös hiukkasia joiden määrä ja laatu vaihtelevat aineesta riippuen ja joiden vaikutuksia ei ole kunnolla tutkittu lisäksi tutkimuksissa on todettu että väestötasolla sähkötupakka ei ole välttämättä poikkeuksellisen tehokas väline tupakoinnin lopettamiseen saati sitten nikotiinikoukusta pääsemiseen sähkötupakka onkin hyvä ottaa tarkan sääntelyn piiriin ennen kaikkea meidän tulee ehkäistä nikotiinituotteiden käytön lisääntymistä nuorten keskuudessa nuorena alkaneesta nikotiiniriippuvuudesta on hyvin vaikea päästä on selvää että tupakan vastikkeilla kuten energianuuskalla tai e shishoilla yritetään houkutella nuoria varsinaisten tupakkatuotteiden käyttäjiksi on hienoa että tupakkalaissa pyritään jatkossa selvästi estämään näiden tuotteiden joutuminen nuorten käsiin arvoisa puhemies lainsäädännön täytyy elää muuttuvan maailman mukana ja on tärkeää että jatkossakin seuraamme tarkkaan miten tupakkatuotteiden ja tupakan vastikkeiden saatavuus ja käyttö kehittyvät pelkkä lainsäädäntö ei kuitenkaan riitä vaan myös valistuksella ja esimerkiksi koulujen päihdekasvatuksella on tärkeä rooli tupakkatuotteiden käytön vähentämisessä tässä on vielä paljon edessä jotta tavoite savuttomasta suomesta voi toteutua lopuksi toivoisin että voisimme suojella lapsia ja lapsia ja heidän oikeuttaan savuttomuuteen terveyteen ja puhtaaseen ilmaan eli tupakointikielto laajennettaisiin nyt laajemmalti myös autoihin tupakkavapaat vyöhykkeet joissa on lapsia tulisi arvioida uudelleen perustuslain tulkinnat näiltä osin ovat mielestäni epäoikeudenmukaisia ennen kaikkea lasten oikeuksien ja terveyden näkökulmasta minkä takia toivonkin että perustuslakivaliokunta tulkitsisi ja arvioisi tilanteen uudestaan tältä osin olen edustaja ben zyskowiczin kanssa täysin samaa mieltä

puhemies täällä on käyty tänään monipuolinen ja mielenkiintoinenkin keskustelu tupakasta ja tupakoinnista kiitos erityisesti edustaja heikkiselle hyvästä puheenvuorosta tavoite savuttomasta suomesta on hyvä ja tällä uudella tupakkalailla edetään tässä asiassa tämä on etenkin kansanterveydellisistä syistä erityisen tärkeää on toimia niin etteivät nuoret aloittaisi lainkaan tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinivalmisteiden käyttöä ja käyttöä ja etteivät lapset altistuisi tupakansavulle hallituksen lakiesitys on laaja ja sen läpi silmäiltyäni totesin että siinä on toki monia hyviä asioita mutta lasten ja nuorten suojelua on syytä pohtia tiukennettavaksi edelleenkin arvoisa puhemies jokaisella tulisi olla oikeus savuttomaan ympäristöön elinympäristön savuttomuus on tehokas tapa suojata väestöä tahattomalta altistukselta tupakansavulle savuttomat elinympäristöt ovat jatkuvasti lisääntyneet mutta edelleen monet ihmiset siis myös lapset ja nuoret altistuvat vastoin tahtoaan tupakansavulle esimerkiksi työpaikoilla asunnoissa parvekkeilla ja autoissa jokaisella tulisi kuitenkin olla oikeus olla altistumatta tupakansavulle tämä on siinä mielessä henkilökohtainen asia että kuulun itse niihin migreeniä poteviin henkilöihin joiden migreenikohtaus erittäin helposti laukeaa tupakansavussa se on se on todella epämiellyttävää ja tämän oman kokemukseni pohjalta minä ymmärrän valtavan hyvin ihmisiä jotka ovat vaatineet parveketupakoinnin kieltoa tässä lakiesityksessä asia on huomioitu siten että asuntoyhteisöt saavat jatkossa hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoihin kuuluville parvekkeille jos tupakointi aiheuttaa haittaa muille asukkaille ja sitten kunnan viranomainen voi päättää tästä tupakointikiellosta esityksen lähtökohtana on että oikeus puhtaaseen hengitysilmaan nousee tietyssä vaiheessa ja tietyssä tilanteessa tupakoivan henkilön oikeuksien yli

tiedän että tämä herättää monenlaisia tunteita mutta toisaalta jos naapurit kunnioittaisivat toistensa oikeuksia ja pyrkisivät sopimaan esimerkiksi tupakointipaikoista niin näitä ongelmia ei syntyisi mutta kuten tiedämme

asukas sitä toivoo tai vaatii ja neuvottelemalla neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen niin minkälaiset oikeudet tupakansavusta kärsivällä henkilöllä sitten loppujen lopuksi on lakiesityksessä mainitaan että tupakasta kärsivien asukkaiden käytettävänä on tällaisessa tapauksessa terveydensuojelulain mukainen menettely jolloin perusteellisemman tutkimuksen jälkeen tupakointi voidaan kieltää viranomaispäätöksellä mutta näinhän pitäisi olla jo nyt olen kuitenkin nyt saanut useampia palautteita kansalaisilta että joissakin kunnissa viranomaiset ovat vastanneet ilmoituksen tehneelle henkilölle ettei heillä ole oikeutta puuttua tähän asiaan

arvoisa rouva puhemies tässä tänään käsiteltävänä olevassa tupakkalain uudistamisessa on tavoitteena muun muassa tupakkatuotteiden käytön loppuminen ja se onkin erittäin hyvä tavoite vaikkakin samalla erittäin haasteellinen olemme hyvin kaukana siitä että tupakointi saataisiin kokonaan loppumaan mutta onneksi sen suosio näyttää kuitenkin hiipuvan sekä aikuisten että nuorten keskuudessa tässä uuden ja sinänsä hyvin tarpeellisen tupakkalain säätämisessä varsin suuren painoarvon näyttävät saavan sähkösavukkeet ja niihin liittyvät tiukennukset sähkötupakoinnin hankaloittamisella ei kuitenkaan välttämättä joka suhteessa päästä haluttuun lopputulokseen sähkötupakka on monelle kuluttajalle perinteisen tupakanpolton korvike ja he ovat siirtyneet sen käyttöön lopettamalla samalla tupakoinnin ainakin vähentäneet perinteistä tupakanpolttoa näin ollen sähkötupakka on siis mahdollistanut monen monen henkilön osalta tupakoinnin lopettamisen tai ainakin vähentänyt tupakoinnin määrää arvoisa puhemies useat tahot ovat esittäneet huolensa siitä että uuden tupakkalain ja sen ohella tiukkenevan sääntelyn myötä perinteistä tupakointia harrastavien ihmisten määrä saattaa jopa lisääntyä kun sähkötupakan käyttöä tiukennetaan jotta

tässä uudistuksessa ei menisi lapsi pesuveden mukana toivon toivon valiokunnan etsivän vielä mahdollisuutta jolla sähkötupakointiin tarvittavien välineiden ja tarvikkeiden saatavuus pidettäisiin kohtuullisella tasolla jotta käyttäjien ei tarvitsisi siirtyä ainakaan pakon sanelemana takaisin perinteisen tupakoinnin

puhemies niin kuin tänään on kuultu tupakointi on vähentynyt merkittävästi ja sillä lainsäädännöllä on varmasti ollut tähän suuri vaikutus mutta sitten toisaalta samanaikaisesti ainakin nuorison parissa on yhä enemmän siirrytty sekä nuuskan käyttöön että sähkösavukkeiden käyttöön pidän

hyvänä ennen kaikkea siksi että että se varmistaa ne laatu ja turvallisuusvaatimukset jotka näihin liittyvät mutta ehkä vähän samalla tavalla kuin tässä edellä edustaja savio totesi toivoisin että tätä lakia säädettäessä kuitenkin käytetään harkintaa ja ja pidetään se kiinni todellisuudessa että ei tehdä sellaisia rajoitteita ja säätelyä jotka käytännössä sitten vievät esimerkiksi siihen että sähkötupakan käyttäjien täytyy hankkia niitä laitteitaan netin netin kautta sitten laittomasti kun se on se se yleinen tapa ja toisaalta myös mitä he polttavat käy niin että he joutuvat sitten turvautumaan tämmöisiin laittomiin makunesteisiin joitten turvallisuudesta ei ole samalla tavalla takeita sitä että tässä ennen kaikkea huoli kohdistuu siihen että uusia käyttäjiä ei synny ja nuorten ja lasten oikeus elää ilman tupakkaa turvataan pidän erittäin hyvänä ja pidän erittäin hyvänä sitä että näille tämmöisille tupakan asetettaisiin myös kahdeksantoista vuoden ikäraja energianuuskat yrttisavukkeet ja nikotiinittomat nesteet olisivat kiellettyjä alaikäisille mutta ehkä jollain tavalla kuitenkin toivoisin että tässä löydetään semmoinen järkevä tasapaino että että todellakaan ei sitten

tehdä niin tiukkoja määräyksiä että sysätään joku tietty käyttäjäryhmä täysin laittomalle polulle

arvoisa rouva puhemies me olemme paljon nytten keskustelleet täällä tupakkalain uudistuksesta ja keskustelu hyvin paljon painottuu tähän sähkötupakkaan onhan tämä selvää että tästä pitääkin keskustella koska on arvioitu että sähkötupakka tulee tulevaisuudessa syrjäyttämään täysin tupakoinnin maailmassa me tiedämme millaisia haittoja tupakointi aiheuttaa maailmassa noin kuusi miljoonaa ihmistä kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin joka vuosi euroopassa noin puoli miljoonaa ja suomessakin lähes viidenneksituhannenneksi lisäksi noin arvioidaan kuolevan sivuhaittoina vaikkeivät he itse polta tupakkaa elikkä me tiedämme sen mitä haittoja tupakka tällä hetkellä tekee siitä meillä on faktanäyttöä vuosikymmenten ajalta totta on että me emme tiedä mitä tämä sähkötupakka aiheuttaa tämmöinen vaporisaattori joka itsellänikin on tässä kädessä me emme todellakaan tiedä kaikkia niitä haittavaikutuksia mutta sen me tiedämme että miljoonat ja kymmenet miljoonat ihmiset ovat päässeet sähkötupakan avulla eroon tästä tappavasta tupakasta siinä mielessä meidän täytyy olla rehellisiä että me emme säädä lakeja mututuntuman perusteella me olemme ikävä kyllä tässä pikkaisen tekemässä sähkötupakan sääntelyssä tulee edetä faktat edellä me tiedämme että haittoja sähkötupakassa varmasti piilee mutta me myös tiedämme että sen avulla pääsemme tupakoinnista eroon tai monet pääsevät tupakoinnista eroon ja ne haitat ovat huomattavasti pienempiä kuin nykyisen tupakan polttamisessa siinä mielessä toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta ottaa maltin käteen eikä usko kaikkea tätä tupakkateollisuuden lobbauskoneistoa joka tekee kaikkensa että tupakanpoltto ei tässä maassa vähenisi sen me tiedämme että se tulee saada loppumaan ja uskon että jos tämä sähkötupakka auttaa joitain ihmisiä niin sallittakoon se heille

arvoisa rouva puhemies tulin tänne puhujakorokkeelle koska arvelin että kaksi minuuttia ei taida tuolta paikalta riittää en todellakaan vastaa edelleenkään ministerin puolesta enkä tässä puheenvuorossa mitenkään valiokunnankaan puolesta koska kyse vasta lähetekeskustelusta lähinnä vain omaa vasta argumentointia taikka puolesta argumentointia muutamiin puheenvuoroihin minä en täysin ymmärrä edustaja niikon logiikkaa tässä hän puhuu lujasti sähkötupakan puolesta ja välillä menee sekaisin sitten se ketä hän kehottaa meitä sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseniä uskomaan hän sanoi että ei saada uskoa tupakkateollisuuden lobbausta että sähkötupakka olisi tarkoititteko vähemmän haitallinen vai enemmän haitallinen minulla menivät välillä sekaisin nämä kaiken kaikkiaan uskon että tupakkateollisuuden tavoite ei ole sähkötupakankaan avulla vieroittaa ihmisiä vaan pikemminkin aiheuttaa ihmisille elinikäinen riippuvuus ja he ovat hyvin taitavasti pystyneet tekemään tämän silmänkääntötempun että tämä sähkötupakka olisi jotenkin terveellinen vieroituskeino kuitenkin on kuten edellisessä puheenvuorossani toin esille tutkimuksia tieteellisiä tutkimuksia että sähkötupakka vieroitusvälineenä toimii huomattavasti heikommin kuin oikeat tupakoinnin vieroitukseen tarkoitettavat lääkkeelliset tuotteet tästä faktasta pitää pitää kiinni kaiken kaikkiaan joissakin puheenvuoroissa taisi olla edustaja mikkonen tuotiin esille se että tavallaan ei mentäisi ojasta allikkoon että tämä laittomien makunesteitten käyttö lisääntyisi osin sen takia on tarkoitus säätää niin että nämä tupakan tapaiset makuaineet säilyisivät mutta halutaan kieltää ne makuaineet jotka ovat tupakalle vieraita karkkimaut hedelmämaut perusteena se että ne enemmänkin houkuttelevat sitten lapsia uusia käyttäjiä tupakkatuotteitten pariin ja tämä sähkötupakka voisi olla väylä sitten varsinaisen tupakan polttoon haluaisin korostaa että nytkäänhän me emme tiedä mitä näissä makunesteissä on ja nytkään me emme tiedä mitenkä nämä makunesteet vaikuttavat pitkällä aikavälillä kuten edustaja niikko totesitte tästä meillä ei ole tutkimuksia ja sen takia nähdäkseni me emme sosiaali ja terveysvaliokunnassa voi myöskään luottaa kun tätä tutkimusta ei ole että olisimme jotenkin näitten sähkötupakoitten puolella enemmän kuin muitten muitten tupakkatuotteitten puolella tässä kaiken kaikkiaan halutaan sähkötupakka viedä samalle viivalle perinteisten poltettavien tupakkatuotteitten kanssa mutta haluaisin korostaa myös niille jotka ovat saaneet avun sähkötupakasta että sähkötupakkaa ei olla kriminalisoimassa niin kuin edustaja savio nosti esille että sähkötupakointiin käytettäviä tarvikkeita pitäisi olla saatavilla ovat jatkossa saatavilla samoin periaattein kuin tavallisen perinteisen tupakoinnin välineet ei ei ole tarkoitus tehdä niistä pimeitten markkinoitten tavaraa vaan samalla tavoin ja samoin ehdoin kuin tavalliset tupakkatuotteet sitten vielä tähän edustaja mäkisalo ropposen hyvään kommenttiin ja huoleen tästä parveketupakoinnista jos

tämä asuntoyhteisö ei tekisikään tätä hakemusta kunnalle tupakoinnin kieltämisestä parvekkeilla tai muissa tiloissa joista sitä savua leviää haitallisesti niin mikä on sitten oikeus tällä yksittäisellä asujalla asuntoyhteisön jäsenellä tällä hetkellä tätä rajanvetoa ei ole hyvin selkeästi saatu muodostettua joissain kunnissa ja taloyhteisöissä tämä on asia joka meidän sosiaali ja tämän lain käsittelyssä ottaa esille

arvoisa

pelkän nikotiinin markkinoilla saa sitä valta asemaa säilytettyä kuten heillä on nytten tulee jakaantumaan niin monelle se markkina alue että he jäävät tästä kisasta kokonaan tippumaan pois ainoastaan he voivat säilyttää sen markkina aseman ylivoimaosuutensa mikäli he tekevät siitä nikotiininesteestä lääkkeen kuten he ovat tehneet nikotiinipurukumin osalta siinä mielessä totta kai tupakkateollisuuden intressi on esittää kaikki kauhukuvat siitä että jos te rupeatte polttamaan sähkösavuketta niin voi voi teitä kyllä kuolema ja hukka teidät perii samanaikaisesti kuitenkaan ei sitä tosiasiaa tunnusteta kuinka vaarallista nykyinen tupakointi on toisekseen mitä edustaja heikkinen mainitsitte niin eihän samoin ehdoin käsitellä tupakkavälineitä nytten sähkötupakkaa tässä lainsäädännössä esimerkiksi tällä hetkellä tupakointivälineitä kuten piippuja vesipiippuja käärinlaitteita millä kääritään tupakkaa saa myydä avoimesti ei niitä piiloteta minnekään lukkojen taakse jossain kaupassa vaan ne ovat siellä kaikkien asiakkaitten saatavissa

piilottaa lukollisiin kaappeihin kaupoissa millä tavalla tämä edistää ihmisten mahdollisuutta saada näitä laitteita käsiinsä mitä syrjemmälle mennään täältä pääkaupunkiseudulta en usko että kaupat innostuvat siitä ja ottavat valikoimiinsa kymmeniä tai jopa satoja erilaisia tuotteita jotta ihmiset voivat niitä hankkia vaikka se olisi laillista jos niiden pitää lukkojen takana olla piilossa en ymmärrä tätä logiikkaa mielestäni näissä pitäisi olla yhtäläinen kohtelu varsinkin kun me tiedämme että me haluaisimme tämän esityksen kautta estää ja oston ei pelkästään suomen sisällä vaan koko euroopan ja maan laajuisesti verkkokauppa kiellettäisiin edustaja heikkinen myös mainitsitte sen että lapset voivat altistua nikotiinille jos makunesteessä on muita kuin tupakan makuja puhutaan nyt ensin pelkästään siitä makunesteestä jossa on nikotiinia totta kai se on juotuna myrkyllistä ja me haluamme varmasti suojella lapsia että he eivät juo sellaista makunestettä joka maistuu vaikka mansikalle tai mentolille että he eivät siitä vaikka kuole tai sairastu vakavasti mutta emmehän me myöskään anna lapsen käsiin kotona pesuaineita tai muita myrkyllisiä aineita saati kaupassa on laitettu semmoiseen paikkaan että lapset eivät niihin pääse käsiksi sen lisäksi näissä nikotiininesteissähän on kahdeksantoista vuoden ikäraja joten niitä ei tulla myymään lapsille siinä mielessä en pidä johdonmukaisena sitä että jos makunestettä lisätään siihen nikotiiniaineeseen niin se tekee siitä huomattavasti vaarallisempaa ja houkuttelevampaa nuorison käyttöön esimerkiksi kuin mitä se olisi ilman tätä meidän täytyy muistaa se että jos tämä makuneste puuttuu tästä nikotiininesteestä niin nämä käyttäjät rupeavat rupeavat sitä itse maustamaan ja tällöin me emme todellakaan tiedä millä ihmeen konsteilla ja ja aineilla ne maustavat niitä koska niitä kokkeja on jo suomessa satamäärin jotka myyvät tuolla verkoissaan ja facebookissa niitä aineita toisillensa siinä mielessä valvira pystyisi paljon helpommin valvomaan sitä jos se valvoisi ja määrittelisi millaisia aineita millaisia luomutuotteita ja muita makunesteitä täällä milläkin yhdisteellä saisi myytyä ja se olisi mielestäni maalaisjärjen mukaisesti

terveysvaikutuksiltaan huomattavasti parempi asia toisekseen edustaja heikkinen mainitsit että vieroitustuotteena sähkötupakka on väärä minkä takia en en ymmärrä miksi se olisi väärä mainitsitte siinä ensimmäisessä puheenvuorossanne ole oikea tapa olla vieroitustuotteena en ymmärrä tätä logiikkaa koska me olemme esimerkiksi hyväksyneet että nikotiinipurukumi on vieroitusoireeseen oikeanlainen tuote nikotiini purukumiin laitettuna ja se luokitellaan lääkkeeksi sitten jos mennään vielä hakemaan muita verrokkeja vaikka tuolta lääkkeitten puolelta niin kun me tiedämme että tupakointi aiheuttaa samanlaista riippuvuutta kuin opiaatit kuten heroiini niin heroiinin käyttäjiä esimerkiksi vieroitetaan erilaisilla lääkkeiksi luokitelluilla aineilla jotka sisältävät hyvin paljon samoja aineita kuten subutex ja suboxone tiedän aikaisemmasta työstäni kun tämä subutex subutex tuli ensin markkinoille että sitä hyvin paljon käyttivät muut henkilöt kuin ne narkomaanit ne joilla oli se heroiiniriippuvuus se johtui eräästä lääkäristä joka täällä rupesi myymään kaikille niitä lääkkeitä tuomaan ranskasta saakka se on johtanut siihen että sitä lääkettä käytetään edelleenkin hyvin paljon tuli suboxone jota ei voi niin helposti suonensisäisesti käyttää mutta ainahan käyttäjä keksii keinon millä se saa päänsä sekaisin näillä lääkkeillä tämä on totta tämä on määrätynlainen porttiteoria siihen että totta kai se altistaa myös nuoren käyttämään sitä sitä nikotiinia omalla kohdallaan jos hän sen haluaa toteuttaa mutta siitä huolimatta me emme ole poistaneet subutexia suboxonea lääkeluokituksesta koska me näemme että sillä on suurempi terveydellinen hyöty yhteiskunnalle kun ne narkomaanit siirtyvät siitä rikollisesta ja haitallisesta päihteiden käytöstä tämmöiseen lääkitykselliseen ja valvottuun toimintaan tämmöisiä esimerkkejä meillä on tässä lääkkeitten piirissä useita muitakin sitten vielä kiinnitin huomiota tähän

on no makunesteet jos tehdään ilman sääntelyä kuten sanoin niin me emme todellakaan tiedä mitä niissä on mutta kuten aikaisemmin sanoin me tiedämme mitä tupakassa on jos pelkästään tupakansavussa on noin neljätuhatta haitta ainetta joista viisikymmentä aiheuttaa syöpää niin ei siihen tule suhtautua kevyesti se on vakava yhteiskunnallinen ja maanlaajuinen ongelma ja se tupakointi kaksituhattakolmekymmentä hanke suomi savuttomaksi täytyy ottaa vakavasti minä ainakin itse olen tässä asiassa niin sanotusti liberaali koska jos henkilö jolla on tämä tupakkariippuvuus joka tuhoaa keuhkot ei pysty olemaan polttamatta edes sairaana ja pääsee eroon tupakasta sillä että hän polttaa jotain vesipiippua jossa ei välttämättä ole edes nikotiinia niin kuinka minä voin mennä sinun popcorn keuhkot kohta hajoa nämä ovat kaikki fiktiota niin kauan kunnes pitkittäistutkimukset on tehty me emme voi ruveta yksilön oikeuksia rajaamaan sillä näennäisellä tiedolla meillä täytyy olla täyttä faktaa jos me haluamme tiukan tiukan lainsäädännön tältä osin tehdä viimeisenä huomiona haluan vielä vielä kumota sen sen illuusion joka tulee suoraan tupakkateollisuuden omasta painomusteesta että nämä laitteet ovat räjähtäneet ja niitähän on tosiaan tapahtunut muutama kappale vissiin koko maailmassa meillä on kymmeniä miljoonia sähkötupakan käyttäjiä ja totta kai kun se ei ole valvottua kaikkialla maailmassa niitä niitä laitteita kun niitä valmistetaan ties millaisissa nyrkkipajoissa jos se ei ole valvottua mutta suurin ongelma tämän olen kysynyt näiltä sähkötupakan polttajilta miksi esimerkiksi sähkötupakkalaite on syttynyt palamaan se että sitä on käytetty väärin ei ole käytetty oikein sitä nesteen annostelua noissa vanhantyyppisissä vaporisaattoreissa vaan se on voinut jopa syttyä palamaan jos se on tehty väärin mutta nykyään se ongelma kuulemma on poistunut arvoisa puhemies haluan myös lopuksi sanoa sen että itse en ole tupakoitsija mutta olen tupakoinut nuoruudessani nuorena miehenä ollessani ja tiedän että tupakasta eroon pääseminen on äärimmäisen vaikeaa ja suuri urakka ei sen tähden ole mikään ihme että ihminen joka on kärsinyt vuosia tai vuosikymmeniä tupakan aiheuttamista haitoista lapset omaiset ja lompakko mukaan lukien haluaa päästä eroon siitä tavalla jos toisella tehdään tiukkaa lainsäädäntöä ei siinä mitään mutta tehdään se oikean tiedon valossa eikä vaikeuteta mahdollisuutta päästä eroon nykyisistä savukkeista sähkötupakan avulla jos he

rouva puhemies edelleenkin hämmästelen edustaja niikko näitä teidän ristiriitaisia mielipiteitänne toisaalta te vaaditte täyttä faktaa ja päätöksiä oikean tiedon valossa suhtautumisessa sähkösavukkeitten uuteen lainsäädäntöön kun kuitenkin esimerkiksi suomen lääkäriliitto ja suomen ash painottavat sitä ei ole täyttä tietoa mitä kaikkea myrkkyä sähkötupakoissa on niin miksi meidän pitäisi tehdä täällä lainsäädäntöä puutteellisen tiedon varassa sähkötupakan eduksi tässä lainsäädännössä emme ole tulossa kriminalisoimaan sähkötupakkaa vaan viemään sen samalle viivalle poltettavan perinteisen tupakan kanssa edelleenkin ne ne jotka tästä saavat apua saavat ihan laillisesti sitä käyttää sitä ei heiltä viedä pois mutta sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä näen kyllä hyvin tärkeänä sen argumentin että me haluamme että meille ei tule uusia tupakoitsijoita on on jo selvästi viitteitä siitä että tämä sähkötupakka voi toimia väylänä nuorten ihmisten siirtymisessä sähkötupakasta oikeaan tupakkaan siksi näitä hempeitä lempeitä makuaineita emme halua sinne

sen että totta on me emme tiedä kaikkea mitä on emme varsinkaan jos emme sitä rupea valvotusti valmistamaan ja sitä asiaa johtamaan johtamaan oikeaan suuntaan mutta sen me tiedämme että sähkötupakan niissä nesteissä mitä itse olen saanut tietooni niissä jopa nikotiinillisissa nesteissä on joitain kymmeniä tai

myös haitallisia aineita mutta niitten vaikutukset ovat

kuin tupakan savussa itsessään tämä jo kertoo lyhyen matikan käyneelle kansanedustajalle minullekin että että se se on vähemmän haitallista jos niitä on vain muutama sata kun tupakassa on neljätuhatta niin ei tämä nyt hirveän vaikeata matikkaa minulle ainakaan itselleni olisi jos tupakoisin että kumpaa tuotetta haluaisin suosia toisekseen sen me tiedämme aivan varmasti että tupakka aiheuttaa niin vakavia sairauksia ja yhteiskunnan kustannuksia että sitä eivät monet edes uskoisi esimerkiksi keuhkosyöpätapauksista pelkästään suomessa yhdeksänkymmentä prosenttia johtuu tupakan siis yhdeksänkymmentä prosenttia ja haimasyöpätapauksista noin kolmekymmentä prosenttia meillä on selvä syy yhteys tupakan aiheuttamiin sairauksiin ja tässä meidän täytyy olla realistisia että meidän jos haluamme saada ne haitat vähemmäksi täytyy antaa ihmisille mahdollisuuksia vaikka tuttia imeä jos he haluavat joillekin tämä sähkötupakkalaite on kuin tutti ja sallittakoon se heille minä en ole sellainen asiantuntija joka voisi sanoa että sähkötupakka voi olla haitallisempaa varsinkaan kuin tupakka jos se on vähemmän haitallista niin suosittelen sinnepäin menemään koska uskon että

nimenomaan sen takia kun me emme tiedä läheskään kaikkea sähkötupakasta ja tiedämme kuten äskeisessä puheenvuorossa sanoin että sähkötupakka voi olla nuorille reitti muihin tupakkatuotteisiin nämä näkökohdat tulee ottaa tässä lainsäädännössä huomioon edellisessä puheenvuorossa edustaja niikko totesi minun sanoneen että sähkötupakka olisi väärä vieroituskeino tällaista en todellakaan ole sanonut vaan viittasin tutkimuksiin joissa on tutkittu sähkötupakan tehoa nikotiinin vieroituksessa siitä on tehty kaksikin laadukasta tutkimusta ja yksi meta analyysi päivittäin savukkeita polttavilla tavallisin syy käyttää sähkötupakkaa oli lopettamishalu osoittautui kuitenkin näissä tutkimuksissa että sähkötupakalla nikotiiniriippuvuudesta pääsi heikommin irti kuin muilla keinoin tämän pohjalta ja kun tiedämme että me emme todellakaan tiedä läheskään kaikkea mitä näissä sähkötupakan nesteissä on meidän tehtävämme lainsäätäjinä on erottaa tämä sähkötupakka ja sitten nämä oikeat tutkitut tupakanvieroitusvalmisteet sitten vielä lisäksi eräässä aikaisemmassa puheenvuorossa edustaja niikko

että nämä sähkötupakat olisivat jotakin muuta kuin tupakkateollisuuden tuotteita tämä on vain laajenevaa uutta tupakkateollisuutta uutta tupakkateollisuutta siellä nikotiinia inhaloidaan kyllä se vain on maailma muuttuu näköjään myös tupakkavalmisteiden osalta

tämähän tässä tupakkateollisuutta varmasti kirvelee koska heillä ei ole tällä hetkellä markkinoilla minkäänlaista markkina asemaa näillä suurilla tupakkayhtiöillä sähkötupakkalaitteitten valmistuksessa niitä tupakkalaitteita tekevät kiinalaiset ja niitä tekevät jopa suomalaiset

he eivät saa yksinoikeutta eivät millään konstilla nikotiinistakaan he eivät saa yksinoikeutta nikotiinia valmistetaan joka paikassa ja tämä sähkötupakka on tupakkateollisuuden tuho se tulee tulevaisuudessa romuttamaan tupakan maineen ja tupakoinnin kokonaan maailmassa minä uskon tähän teoriaan koska tämä maailma kehittyy ihmiset pääsevät eroon riippuvuuksistaan joidenkin toimintojen avulla tämä mitä mainitsitte että tutkimuksissa muilla keinoin pääsee paremmin eroon kuin sähkötupakalla mikä se semmoinen tutkimus on joka väittää että jollakin toisella pääsee paremmin tupakasta tämä sähkötupakka on niin tuore kuin muutamien vuosien vajaan kymmenen vuoden vanha juttu miten tätä voidaan niin empiirisesti tutkia että tämä olisi totta itse ainakin saamani tiedon mukaan monen monen usean palautteen perusteella olen tullut vakuuttuneeksi siitä että nämä ihmiset aidosti ovat saaneet haitat vähenemään kun he ovat lopettaneet sen perinteisen savukkeen polttamisen ja siirtyneet sähkötupakkaan täytyy muistaa se että sähkötupakka ei itsessään tarkoita sitä että siellä on pakko polttaa nikotiinia vaan siellä voidaan polttaa pelkästään vesihöyryä joka ei ei edes maistu eikä haise eikä tuoksu yhtään millekään siitä huolimatta voimakkaasti tupakkateollisuus ja lääkärit ja muut käyvät tätä vastaan en en ymmärrä tätä logiikkaa jos on selkeää näyttöä että ihmiset kuolevat sähkötupakkaan nopeammin kuin tupakkaan niin totta kai tämä keskustelu olisi aivan toisenlainen mutta tässä tapauksessa toivon että me lakia säätämällä tekisimme näitten saatavuuden yhdenvertaiseksi tämä saatavuus ja verotusasia

sähkötupakan kokonaisuudessaan jos me rupeamme niitä yliverottamaan kuten

minä voin kyllä vaikka sähköpostiin laittaa linkit näihin tieteellisiin tutkimuksiin edustaja niikko nämä eivät ole minun omia keksintöjäni mihin tässä vetosin siinä mitä suomen lääkäriliitto esittää suhtautumisesta sähkötupakkaan siten tämä on minusta hieman huvittava ajatus mitä esitätte että sähkötupakka olisi jotenkin tupakkateollisuuden ulkopuolinen asia ja ettei se olisi tupakkateollisuutta entä jos ajatellaan että autoteollisuutta olisi sitten vaikka audi volvo fiat sitten tulisi uusi automerkki niin eikö se ole autoteollisuutta sitten vaikka se valmistaa samoja autoja joilla liikutaan mutta se ei ole perinteinen automerkki

valmistavat

arvoisa puhemies tämän autoteollisuus esimerkin minkä otitte esille ymmärtäisin vaikka näin että autoteollisuus yhteisesti ei varmasti halua sitä että polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot loppuvat ennen kuin kaikilla on riittävän hyvät akkukäyttöiset ajoneuvot esimerkiksi näin he ovat varmasti vastustaneet hyvin monta vuosikymmentä sitä että että tämä muuttuisi heille kannattamattomaksi öljyteollisuus varmasti on sitä mieltä ettei koskaan kannata lähteä ajamaan sähkökäyttöisellä autolla se ei tule olemaan niin toimivaa ja hyvää ja samalla tavalla tupakkateollisuudessa käsissä tämä nykyinen tupakka on siitä minä puhun eivät nämä uudet tupakkatuotteen valmistajat ole edes pyrkimässä tämän vanhan tupakan perinteisen tupakan jälleenmyyjiksi tai valmistajiksi eivät he ole menossa siihen suuntaan vaan he ovat menossa päinvastaiseen suuntaan ja sen johdosta olen oppinut olemaan hiukan skeptinen en

olemme edustaja heikkinen varmasti samaa mieltä siitä että tupakointi ei ole koskaan hyväksi ei edes sähkötupakointi viime kädessä ole mikään hyvä asia en minä toivo että kukaan alkaa höyryttelemään ja pössyttelemään sähkötupakkaa vain sen vuoksi että se on nastaa tai uusi trendi en enkä sitä kannata missään muodossa mutta minä vain ymmärrän jostain syystä olen kasvanut semmoisessa ympäristössä missä olen haistanut tupakansavua koko ikäni aamusta iltaan miltä se tuntuu niissäkin perheissä missä lapset joutuvat kärsimään tupakansavusta ja ties mistä sen aiheuttamista haitoista heille on parempi se että isä ja äiti pössyttelevät sitä vesihöyryä kuin se että pössyttelisivät sitä nikotiinia ja sitä myrkyllistä savua siellä huoneistossa niin kuin sähkötupakkaa kysymys on pienemmän pahan valitsemisesta ja kannatan tätä pienempää pahaa ja pahetta koska se on selkeästi parempi

rouva puhemies mitä tulee edustaja niikon mainitsemaan

niin kerrataanpa vielä sitä ei olla kieltämässä vaan sitä tullaan kohtelemaan samoin kuin perinteistä poltettavaa tupakkatuotetta sitä ei kriminalisoida ne jotka sitä käyttävät voivat edelleenkin sitä käyttää mutta halutaan tehdä rajanvetoa siihen että sähkötupakka ei ole vieroitustuote me emme tunne sen vaikutuksia pitkäaikaistutkimuksia sen terveyshaitoista ei ole joten me emme voi lainsäätäjinä tehdä sellaista linjausta että me lähtisimme sähkötupakkaa tuomaan samalle viivalle tutkittujen vieroitusvalmisteitten kanssa minusta tämä on se keskeinen asia mitenkä tämä tulisi nähdä kokonaisuutena tämä uusi tupakkalakiesitys on minusta helppo ymmärtää useimmat kohdat siitä ovat sellaisia että niitä on helppo valvoa ne vähentävät byrokratiaa ja yhtenäistävät käytäntöjä mutta ennen kaikkea koen että kyllä meidän sosiaali ja terveysvaliokuntana tulee katsoa ne tutkitut tiedot esimerkiksi sähkötupakan terveyshaitoista ei niissä voida lähteä olettamuksiin että se on kenties tupakkaa terveellisempi ja vaikka olisikin joiltakin osin vaikka siihen kuolisi kenties vähemmän ihmisiä se on joka tapauksessa jo nyt nähty että sillä on haitallisia vaikutuksia ja on nähty että se voi olla nuorten tie varsinaisten tupakkatuotteitten perinteisten tupakkatuotteitten käyttöön nämä asiat tulee ottaa valiokuntatyössä huomioon mutta kaiken kaikkiaan rouva puhemies minä vapautan tämän salin omasta papatuksestani ja nämä asiat mitkä täällä ovat nousseet esille varmasti otetaan valiokuntatyössä

arvoisa rouva puhemies vielä viimeisen kerran tähän loppuun on todettava se että ihan hyvää keskustelua ollaan käyty tästä tupakkalain uudistuksesta ja varmasti tärkein näkökulma on ehdottomasti tämä lasten suojeleminen haitalliselta tupakansavulta oli se sitten kotona tai ajoneuvossa ensimmäisessä puheenvuorossani myös mainitsin toivon kuitenkin että tämän sähkötupakan lainsäädännön yhteydessä käsiteltäisiin asiaa siten että me emme keinotekoisesti kiellä esimerkiksi makunesteitä aivan perusteettomasti että tässä asiantuntijakuulemisessa tehtäisiin laajat kuulemiset ja erilaisia asiantuntijoita kuunneltaisiin myös käyttäjien osalta mitä se todellisuudessa on heidän elämäänsä vaikuttanut vaikuttanut lisäksi en voi olla mainitsematta lopuksi myös sitä että moni tupakoitsija ei voi ymmärtää sellaista kaksinaismoralismia että karkkihyllyllä myydään nikotiinipurukumia monella eri maulla mutta siellä ei saisi myydä sähkötupakkalaitteita kuten piippuun verrattavaa laitetta jossa ei ole millään tasolla nikotiinia olemassakaan tämmöiset ovat ne kysymykset missä varmasti joudutaan pohtimaan lisääkö se nuorten tai kenenkään pössyttelyä tällä sähkötupakalla jos ne laitteet ovat siellä liikkeessä näkyvillä ilman nikotiinia arvoisa rouva puhemies uskon että suomessa tämä hallitus saa tehtyä hyvää lainsäädäntöä ja tältä osin nämä asiat tutkitaan parhaalla mahdollisella tavalla

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia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

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön yksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

arvoisa puhemies olemme keskustelleet täällä jo muutamaan otteeseen mahdollisuudesta ottaa käyttöön katto vaalikampanjoinnissa käytettävälle rahasummalle tämä ehdotus näyttääkin saaneen kannatusta jossain määrin yli puoluerajojen ymmärrän itsekin ehdotuksen taustalla olevan ajatuksen jonka mukaan todella suureksi kasvaneet kampanjakustannukset eivät saisi muodostua demokratian toteutumisen esteeksi itse asiassa en pidä ehdokkaan oman rahan käyttöä erityisen ongelmallisena mutta sitä vastoin voisi hyvinkin olla suotavaa määrittää yläraja ehdokkaan saamien lahjoitusten yhteissummalle tämä yläraja voisi joko olla kiinteä summa tai määräytyä jollain kaavalla ehdokkaan vaalikampanjassa käyttämistä omista rahoista en ota tämän kaavan sisältöön kantaa mutta kuitenkin tämä lisäisi mielestäni omalta osaltaan eri ehdokkaiden välistä tasapuolisuutta arvoisa puhemies lisäksi vaalirahan käyttöön liittyvä ennakkoilmoitus tulisi säätää pakolliseksi sen tulisi myös vastata kohtuullisella esimerkiksi kymmenen prosentin tarkkuudella lopullista toteutumaa myös kunnallisvaaleissa pakollinen ilmoitusvelvollisuus tulisi säätää koskemaan kaikkia ehdokkaita ainakin lopullisen toteutuman osalta ongelma ei tietenkään varsinaisesti poistuisi niissä tosin aika harvinaisissa tapauksissa joissa lautakuntiin valitaan henkilöitä jotka eivät ole olleet edes ehdolla kuntavaaleissa mutta äänestäjän kuluttajansuoja olisi kuitenkin edes hieman nykyistä parempi kenties tämän muutoksen avulla voitaisiin hieman jopa kasvattaa kansalaisten äänestysintoa

arvoisa rouva puhemies tästähän me keskustelimme viime viikolla hyvinkin kiivaasti täällä ja aikaisemman edellisen hallituksen esityksen yhteydessä vielä samasta aiheesta vaikka nyt puhutaankin puoluerahoituksesta niin aikaisemmin puhuttiin myös sitten tästä vaalirahailmoituksesta tämä katto vaalirahoitukselle on sinänsä ongelmallinen kuten edustaja eero lehti erinomaisesti sanoi vaalialue määrittelee hyvin paljon sen kuinka paljon sitä rahaa käyttämään vaalityössään ei ole yhdentekevää miltä alueelta esimerkiksi pyrkii uudeltamaalta ehdokkaaksi kuten edustaja lehti oli laskenut on jopa yli viisinkertainen ero siinä että joutuu käyttämään enemmän vaalirahoitusta vaalialueesta riippuen siinä mielessä me emme voi löytää semmoista yhtä absoluuttista summaa jolla kaikki voisivat niin sanotusti tasapäisesti kamppailla siinä vaalitilanteessa

läpinäkyvää mutta on myös tämä työpanos jota monesti annetaan vaaleissa esimerkiksi palkattujen työntekijöiden toimesta siinä mielessä vaalirahoitusta kun uudistetaan niin pitäisi ehdottomasti ottaa semmoinen lähestymistapa että se avoimuus kasvaa kuten aikaisemminkin olen maininnut myös se on tärkeää että erityisesti kuntavaaleissa myös niiden henkilöiden jotka eivät pääse lävitse ja saavat merkittäviä luottamuspaikkoja tai vaikka puheenjohtajuuksia kaupunkisuunnittelulautakunnassa tulisi avata vaalirahoituksensa viimeistä euroa myöten vain täten me saamme luottamusta kansalaisten keskuudessa siinä mistä me varamme saamme kun me vaalityötä lähdemme